lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen kuudes asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan jolle perustuslakivaliokunnan on on annettava lausunto

arvoisa puhemies kun hallitus arvioi perusteita talousarvioesitykselleen niin keskiöön nousi työllisyys ja sen tukeminen ja yhtenä keskeisenä elementtinä työllisyyden tukemiseksi sen taustalla olevan kotimaisen kysynnän vahvistamiseksi ja työllisyyden edellytysten parantamiseksi tehtiin kilpailukykysopimuksen yhteydessä veroratkaisu viidensadanviidentoista miljoonan veroratkaisu jolla tehdään aitoa veronkevennystä kaikkiin tuloluokkiin nolla pilkku kuusi prosenttiyksikköä tämän lisäksi veroperusteisiin tehdään inflaatiotarkastus joka estää estää ansiotulojen tulotason ja kustannusnousun myötä tulevan automaattisen veronkiristyksen minusta tämä on hyvin perusteltu linja tilanteessa jossa me emme ole saaneet meidän vientiämme halutulla tavalla vetämään meidän vielä heiveröinen noin prosenttiyksikön talouskasvumme perustuu kotimaiseen kysyntään kotimaiseen kasvuun työn ansiotulojen verotuksen keventämisellä hallitus haluaa tukea etupainotteisesti hallitusohjelman mukaisesti kylläkin kotimaista kysyntää kotitalouksien ostovoimaa ja sitä kautta meille tärkeää työllisyyttä taustalla on hyvä huomioida että hallitusohjelman mukaisesti jo viime vuonna teimme neljänsadanviidenkymmenen miljoonan työtulovähennyksen pieni ja keskituloisille joka on merkittävä sekä työn vastaanottamisen kynnyksen laskemiseksi työnteon kannustamiseksi työn verokiilan alentamiseksi että myöskin oikeudenmukaisuuden ja tulojaon näkökulmasta lisäksi ansiotulojen verotukseen vaikuttavia uudistuksia budjetista on kotitalousvähennyksen korvausprosenttien korottaminen viidellä prosenttiyksiköllä eli työkorvauksesta voi vähentää neljänkymmenenviiden prosentin sijasta viisikymmentä prosenttia ja kotitalousvähennykseen oikeuttavasta työstä maksetusta palkasta voisi vähentää nykyisen viidentoista prosentin sijasta kaksikymmentä prosenttia nämä ovat korjauksia oikeaan suuntaan tähän käytetään neljäkymmentä miljoonaa euroa tällä halutaan tukea kotimaista pienpalveluiden kysyntää kannustaa teettämään pientyötä ja torjumaan harmaata taloutta lisäksi tällä voidaan parantaa hieman sitä kykyä joka kotitalouksilla on hankkia esimerkiksi vanhusten palveluihin kotipalveluihin tarvittavaa lisäapua edelleen perustemuutoksia työnantajan entiselle työntekijälleen kuuden kuukauden ajan työsuhteen päättymisen jälkeen järjestämä terveydenhuolto säädettäisiin verovapaaksi eduksi tämä liittyy kiky kirjaukseen jonka mukaan työnantaja on velvollinen järjestämään työterveyshuollon kuusi kuukautta työsuhteen päättymisen jälkeen tietyissä olosuhteissa lisäksi hallituksen esitys pitää sisällään teknisiä tarkastuksia

hallituksen veropoliittinen linja on kotimaista työllisyyttä työntekoa ostovoimaa ylläpitävä se on oikeudenmukainen ratkaisu kun katsotaan koko veropolitiikan keskeiset elementit ja haluan vielä sitäkin korostaa että tämä sama noin nolla pilkku kuuden nolla pilkku viiden prosenttiyksikön alennus ulotetaan myöskin eläketuloon

arvoisa

prosenttia veronkevennyksiä tehdään kaiken kaikkiaan tuo viisisataaviisitoista miljoonaa ja niin kuin valtiovarainministeri orpo kertoi myös eläkeläiset ja kaikkein pienituloisimmat jotka eivät maksa veroja on huomioitu tässä verokokonaisuudessa näin siis hallitus huolehtii siitä että myös eläkeläisten ostovoima vahvistuu ja heille tulee sama kevennys kuin palkansaajille koska kaikkein pienituloisimmat eivät maksa lainkaan kaikista pienituloisimmille suunnataan tämän kevennyksen lisäksi tuo noin kolmenkymmenen miljoonan euron maksujen alennus tämä valmistelu on paraikaa työn alla ja ja uskon että tällä tavalla me pystymme takaamaan että ihan jokaisen suomalaisen ostovoima näinä vaikeinakin aikoina edes hivenen vahvistuu kilpailukykysopimus josta päästiin lopulta sopuun pitkän väännön ja ja neuvottelujen jälkeen kiitos siitä keventää työn verotusta noin sadalla miljoonalla eurolla tämä kevennys painottuu pääasiassa siis suurempituloisiin ja tämän takia hallitus on kohdistanut oman veronkevennyksensä joka on suuruudeltaan siis noin kaksisataayhdeksänkymmentä miljoonaa euroa nimenomaan pieni ja keskituloisille jolloin heidänkin kohdallaan päästään tähän noin nolla pilkku viiden prosenttiyksikön veronkevennykseen kaikissa tuloluokissa itse pidän tätä erinomaisena ja hyvänä asiana tällä tavalla lisätään ostovoimaa tällä tavalla lisätään kotimaista kysyntää ja samalla poistetaan työllistymisen esteitä ja myös pienennetään verokiilaa se on varmasti hyvä asia tällaisena talouden vaikeana aikana tuloveron kevennys kompensoi siis kilpailukykysopimuksessa tulevan lisämaksurasituksen joka siirtyy siis työnantajilta palkansaajille mutta ei siis pelkästään kompensoi vaan se myöskin alentaa jokaisen suomalaisen veroastetta noin nolla pilkku viidellä prosenttiyksiköllä tämä on minun mielestäni hyvä ratkaisu ja vahvistaa sitä jota hallitus on tällä kaudella halunnut esillä pitää tätä samaa ajatusta vahvistaa myös kotitalousvähennys jo viime viikolla budjettikeskustelussa en ymmärtänyt sitä arvostelua mikä kotitalousvähennyksen kevennystä kohtaan tuli sillä sillä tavalla on moni työtön moni yrittäjä moni yksinyrittäjä saanut lisää työtä tässä maassa ja kotitalousvähennys on ollut varmasti viime vuosina yksi tehokkaimpia uusia työllisyyttä lisääviä ratkaisuja minun mielestäni on hyvä että sellainen mahdollisuus jatkossakin ja ja sitä parannetaan arvoisa puhemies veroratkaisuun sisältyy myös muita verotuksen muutoksia joista itse pidän erittäin myönteisinä arvonlisäveron maksuperusteisuuteen siirtymistä ja yrittäjävähennystä mutta kun tänään pääasia keskustelussa on näissä tuloveroratkaisuissa vuoden kaksituhattaseitsemäntoista osalta niin päätän puheeni siihen kiitokseen että ostovoiman vahvistumisesta pidetään huolta niin että se nimenomaan kohdistetaan kaikille työtätekeville eikä unohdeta myöskään eläkeläisiä

puhemies aivan oikein todellakin sipilän hallitus jatkaa määrätietoista työtään työllisyyden yrittäjyyden ja hyvinvoinnin hyväksi todella viime vaalikaudella kun ei pystytty tekemään muita ratkaisuja niin verotusta kiristettiin hyvin mittavasti ja totta kai se on suomen kilpailukykyä heikentänyt pidän erittäin hyvänä sitä että syntyy yhteiskuntasopimus ja sitä kautta voimme nyt työn verotusta todellisuudessa keventää verotuksen suurin ongelma on kuitenkin ankara työn verotus suomessa se luo kannustinloukkuja ja vie myöskin tietenkin ostovoimaa on hyvä asia myöskin että hallitus määritellysti edistää yrittäjyyttä ja tuo nyt henkilöyritykset toiminimet maatalouden harjoittamisen metsätalouden harjoittamisen vähän lähemmäksi sitä mitä osakeyhtiöt viime vaalikaudella verotuksessa saivat todellakin ministeri orpo on asettanut työryhmän miettimään

toimia se on hyvä mutta minusta me tarvitsemme laajemman verotuksen tiekartan laajemman asiantuntijaryhmän joka miettii verotuksen uudistamista laajemmin suomessa siten että voisimme paremminkin suosia yrittäjyyttä nimenomaan työllisyyttä ja työn verotusta keventää kuitenkin on ottanut mielestäni ratkaisuissa kohtuullisesti huomioon tällä tavalla tämmöisen verotuksen tiekartan luomalla ensi vaalikaudelle voisimme uudistaa verotusta sillä tavalla kuin on välttämätöntä kovassa kilpailussa jotta suomi tältäkin osin edistää

arvoisa puhemies hallitusta täytyy kiittää siitä perusasiasta että ollaan keventämässä työn verotusta vasemmisto oppositio luonnollisesti tässä salissa on julistanut suureen ääneen sitä että väärin kevennetty en pysty käsittämään vasemmiston uskoa siihen että yksinomaan verottamalla saataisiin hyvinvointia tästä nähtiin konkreettinen esimerkki autoveron alennuksen yhteydessä sdpn varjobudjetissa jo käytettiin pariinkin otteeseen ne rahat mitkä sillä verolla muka olisi voitu kerätä mutta kävikin niin että verojen lasku toi enemmän verotuloja kuin mitä oli ennen laskua joskus vähemmän veroa merkitsee enemmän tuloa tuleekin mieleen että onko tämä väärin sammuttamisen syyttely oikeastaan tässä salissa merkki siitä että hallituksen linja onkin oikea kun vasemmisto oppositio arvostelee niin se on merkki siitä että on tehty oikeita ratkaisuja omasta mielestäni tämä ratkaisu olisi voinut olla parempikin myöskin hieman tasapuolisempi pieni ja keskituloisia kohtaan ja toivon hallitukselta jatkossa sellaisia linjauksia joilla näiden veronalennusten lisäksi huomioidaan pieni ja keskituloisten ostovoima sosiaalisen oikeudenmukaisuuden lisäksi se on tärkeää myös kotimaisen kysynnän ja kotimarkkinoiden toiminnan

arvoisa rouva puhemies niin kuin täällä on todettu ansiotuloverotusta kevennetään viisisataaviisitoista miljoonaa euroa kaikissa tuloluokissa ja myös eläkeläisiltä

pienituloisimmat huomioon no siihenkin valtiovarainministeri tietysti vastauksen antoi eli kolmekymmentä miljoonaa maksujen kevennyksiä joita katsotaan sitten tässä myöhemmin miten ne parhaiten kohdistetaan mutta merkittävää on se että ensimmäistä kertaa seitsemään vuoteen tuloverotusta kevennetään se on erittäin merkittävä signaali koko yhteiskunnalle palkansaajille ja myös sitten yrittäjille kun mietitään maksuperusteista arvonlisäveroa ja yrittäjävähennystä jotka tässä yhteydessä myös tulevat ne saavat kyllä pk yrittäjien kiitokset merkittävää on tässä suhteessa myös kotitalousvähennyksen nostaminen viiteenkymmeneen prosenttiin sekin on saanut paljon kiitosta perussuomalaiset ymmärtääkin duunaria yrittäjän arjen työväenpuolue ilman sosialismia ja tässä herääkin kysymys olisiko vasemmisto opposition mielestä sitten parempi ratkaisu kiristää verotusta tästä tietysti mielelläni kuulen opposition näkemyksiä mitä te tekisitte toisin kuin mitä hallitus näillä minun nähdäkseni hyvillä ratkaisuilla tekee

arvoisa rouva puhemies kyseessähän on nimenomaan hallituksen veroratkaisu ja hallituksen tekemät arvovalinnat ja tietenkin siinä suhteessa on surullista ollut huomata että puheista huolimatta eduskunnan tietopalvelun laskelmat ikävästi ja surullisesti osoittavat nyt sen tosiasian että tässä niin että tällä hallituksen veroratkaisulla kokonaisuudessaan se pienituloinen saa vähän ja isotuloinen saa paljon enemmän eli kun täällä näihin työväenpuolueisiin viitattiin niin kyllä se niin kuulkaa käy että joku pienituloinen lastenhoitaja saa kympin pari ja hyvin suurituloinen johtaja sitten saa toistasataa veronkevennyksiä tietenkin aiheellisesti silloin voidaan kysyä sitä onko näinä aikoina tarkoituksenmukaista tehdä sen kaltainen veroratkaisu joka kaikista eniten palvelee yli seitsemäntuhatta euroa tienaavien ostovoimaa meillä siihen näinä vaikeina aikoina varaa toisin kuin täällä aiempi kokoomuksen puhuja todisti niin eläkkeensaajan ostovoima oli surullista katsoa tämä tietopalvelun laskelma joka täysin toisin kuin annettiin ymmärtää muun muassa kyselytunnilla pari viikkoa sitten osoittaakin että valtaosan eläkkeensaajista ostovoima laskee näiden päätösten seurauksena

ja palkansaajan veroeroon niin todettakoon että hyvä että tällä kertaa veronkevennykset annettiin myös eläkkeensaajille sdp on on tätä vaatinut koko syksyn koko kevään ja näin näin kävi nyt mutta valitettavasti sitä veroeroa jonka tälle vuodelle hallitus teki ei tässä korjata itse asiassa tietyissä tuloluokissa se veroero jopa isonee ja se edelleen tässä sitten jää hallituksen hallituksen korjattavaksi tosiasia on arvoisat hallituspuolueiden edustajat että valtaosalla eläkkeensaajista ostovoima laskee ja nämä palkansaajien verotukset kohdistuvat enemmän suurituloisille ja vähemmän sille pienelle ihmiselle joka sitä ostovoimaa niin kovasti jokapäiväisessä elämässä tarvitsee

kuinka hallituksen omat budjettipäätökset lisäävät eriarvoistumista tässä yhteiskunnassa sitä me sosialidemokraatit kysyimme hyvin vakavasti viime viikolla pääministeriltä moneen kertaan ja hän ei halunnut arvioida eduskunnalle sitä miten nämä hallituksen päätökset vaikuttavat eriarvoistamiseen itseäni oikeastaan harmitti ja jopa kiukutti se tosiasia että kyselytunnilla pääministeri kertoi että häntä harmittaa että hyväosaiset eivät ole vapaaehtoisesti osallistuneet näihin talkoisiin tässäpä kysymys vapaaehtoisesti kun meillä olisi tässä tuloverolaki missä nyt olisi ihan mahdollista verotuksen keinoin tehdä sellaisia ratkaisuja että myös se hyväosainen se parempiosainen se johtaja yritysjohtaja myös osallistuisi enemmän silloin ei tarvitsisi täällä täällä pääministerin vastailla harmi kun vapaaehtoisesti samaan aikaan kun se perusduunari se eläkkeensaaja ja se työtön ihminen maksaa ne veronsa tästä on ollut kysymys puhemies ja mielestäni nämä kysymykset mitä olemme esittäneet ovat olleet täysin aiheellisia sdpllä on oma verovaihtoehto siinä pieni ja keskituloinen palkansaaja eläkkeensaaja saisi vähän enemmän ja hyvätuloiset eivät saisi näitä runsaita veronalennuksia sanottakoon tähän loppuun vielä puhemies että kun täällä puhuttiin niin tässä sdpllä oli hyvä esitys hallituspuolueille tehdäänkin niin että oikeasti edistetään työllisyyttä oikeasti edistetään ihmisten kotien korjaamista ja ulotetaan kotitalousvähennys myös kerrostaloille ja rivitaloille niissä asujille ne kodit vaativat korjaamista ja tässä

hyvä kehittämisehdotus johon hallituspuolueilla on oikein mahdollista tarttua
vielä edustaja harakka
arvoisa puhemies hallitus kehuu että se on on antanut veronalennuksia pieni ja keskituloisille on kuitenkin syytä huomata että hallitus omilla verotoimillaan myös alentaa kaikkein verotusta ylimmän tuloluokan verorajaa lasketaan tässä taloudellisessa tilanteessa näissä talkoissa nolla pilkku kaksikymmentäviisi prosenttiyksikköä samaan aikaan kun pienten eläkkeiden ostovoima supistuu on aivan ainutlaatuista miten tämä hallitus huolehtii sen kaikkein varakkaimman yhden prosentin eduista paitsi tässä tuloverokevennyksessä myös miljoonaperintöjen veroalessa ja kuuluisassa apteekkarivähennyksessä

viime hallitus kasvatti sitä joka ikinen vuosi sitä taas on vaikea ymmärtää miksi tuo pienituloisten tuki tuki ulottuu sadankahdenkymmenenseitsemäntuhannen euron ansioihin asti sosialidemokraattien vaihtoehto myös tänä vuonna tarkoittaa monen satasen hyötyä pieni ja keskituloisille siis keskipalkkaan neljäänkymmeneentuhanteen euroon asti mutta ei jo valmiiksi kaikkein suurituloisimmille pääministeri sipilä tosiaan harmitteli täällä viime viikolla että suurituloiset eivät nyt ole vapaaehtoisesti osallistuneet näihin talkoisiin joissa köyhät ja kipeät työttömät ja opiskelijat saavat kyllä kärsiä pääministerin ei kuitenkaan tarvitse rukoilla hattu kourassa vaan hänellä on työkalu verotus työn verotusta on syytä alentaa mutta ennen kaikkea pieni ja keskituloisille jotta työn vastaanottamisen kynnys laskee siis verotuksen pitää tähdätä työn lisäämiseen ei eriarvoisuuden lisäämiseen
nyt on mahdollista käydä debattia pyydän ilmoittautumaan

puhemies täällä on käyty jo hyvää pohjakeskustelua jota kommentoin lyhyesti edustaja viitanen kertoi meille monista surunsa aiheista ja tunnen kyllä suurta empatiaa koska surunne on varmasti ollut hyvin pitkäaikainen muistellaan esimerkiksi viime vaalikautta jolloin nimenomaan yhteisöveroa alennettiin sadoin miljoonin mikä aiheutti vain sen että me emme saaneet lisää kotimaista kysyntää ja ostovoimaa vaan ainoastaan suuryritykset rikastuivat kun taas arvonlisäveroa korotettiin jolloin yhtäkkiä pienituloiset ne heikoimmassa asemassa olevat joutuivat maksamaan siitä että saatiin suuryritysten verot alas minä ymmärrän että te koitte surua ja minä jaoin sen surun silloin meidän on myös hyvä ottaa esiin tämä harakan esittämä pointti siitä että työn verotusta on alennettava nimenomaan pieni ja keskituloisia painottaen näin olemme tehneet jo tämän vuoden alusta alkaen kun työtulovähennystä korotettiin ja olemme keskittyneet nimenomaan pieni ja keskituloisiin ja vielä täytyy ottaa esiin ministerin esille ottama kolmenkymmenen miljoonan paketti jolla etsitään aivan uutta

olisi mennyt suurituloisille ja keskituloisille ja hallitus oikeudenmukaisesti kohdisti tämän lisäveronkevennyksen pienituloisiin ja myös eläkeläisiin ja nyt ihmetellä täytyy tätä sosialidemokraattien verolinjaa silloin kun veroja korotetaan kyllä kelpaa progressiivinen verotus se kelpaa myös silloin kun määritellään päivähoitomaksuja tai sakkoja progressiivinen verotus kelpaa silloin mutta silloin kun verotusta alennetaan se sama prosentuaaliperiaate ei sitten kelpaakaan siinä

tässä salissa on puhuttu paljon suomalaisen yhteiskunnan jakautumisesta ja eriarvoistumisesta nyt tämä hallituksen verotukseen liittyvä esitys jatkaa tätä hallituksen linjaa eriarvoistaa jakaa suomalaista yhteiskuntaa on ihan selvää että tämä hallituksen malli keventää verotusta tulee tarkoittamaan sitä että kokki ja kätilö tulevat saamaan käteensä lisää parikymppiä kun samaan aikaan suuripalkkainen johtaja niin kuin täällä on todettu seitsemän tonnin palkalla ja siitä ylitse tulee saamaan noin satasen käteensä noin viisi kertaa enemmän kuin tämä pienituloinen duunari tulee saamaan käsitättekö te ministeri orpo sitä että tämä teidän teidän esityksenne tulee lisäämään suomalaisen yhteiskunnan eriarvoisuutta jakamaan suomen kansaa tilanteessa jossa pitäisi löytää eheyttä

suomen verotuksen progressio todella tasaa tuloja hallitus on varannut tähän kolmekymmentä miljoonaa se myöskin kohdistuisi kaikkein pienituloisimpien toimeentulon parantamiseen ja verotuksen keventämiseen tai mitenkä noita tehdään minusta se on myöskin huomion arvoista tässä että tämä on tämä on otettu huomioon minä luulen että sosialidemokraatit eivät ole tyytyväisiä ennen kuin kaikilla suomessa on yhtä paljon tuloja se siitä mutta kyllä meidän pitää myöskin kannustaa ihmisiä työntekoon

työn verotus on on suomessa suuri verotuksen ongelma kun me haluamme työllisyyttä oikea linja ja ja se että huomioidaan myöskin eläkeläiset on oikea linja hallituksen politiikka on aktiivista minä vielä korostan että nyt jatkossa me tarvitsemme suurempaa kuvaa ja silloin verotuksen tiekarttaa mitä tällä vaalikaudella tehdään jotta sipilä kakkonen voisi sitten uudistaa verotusta

rouva puhemies kyllähän tässä on kysymys toisaalta siitä että veroratkaisujen on tuettava aidosti työllisyyttä ja toisaalta myös siitä että näinä aikoina kun joudutaan tinkimään kyllä kansan tarvitsee kokea että nämä veroratkaisut ovat oikeudenmukaisia silloin kun käy arvoisa hallitus arvoisa ministeri orpo niin että kaikkein suurituloisimmilla eniten laskee verotus sitten on hallituksella varaa laskea miljoonaperintöjen veroa siis laskea miljoonaperintöjen veroa näinä aikoina niin kyllä silloin sen oikeudenmukaisuuden perään on hyvä kysyä täällä esimerkiksi perussuomalaiset ovat laskemassa nyt ilolla ilolla miljoonaperintöjen verotusta mutta samaan aikaan vaalilupauksista huolimatta bensaveroa nostetaan ja muuta niin että tämä hallituksen veropoliittinen yhtälö on hyvin kiinnostava mitä tulee sitten näihin hallituksen veroratkaisuihin niin hallitushan tekee tämän ratkaisun niin että esimerkiksi työtulovähennys hyödyttää vielä satakaksikymmentäseitsemäntuhatta tienaavia siis sillä tavalla voisin sanoa että hallitus tekisi miehen tai naisen teon mikäli se korjaisi vielä tätä verolinjaansa ja antaisi pieni ja enemmän
arvoisa puhemies hallituksen ajatuksesta siitä että koska nämä kilpailukykysopimuksen vaikutukset olivat kaikkein suurimmat suuri ja keskituloisiin niin on syytä sitten omilla veroratkaisuilla huolehtia siitä että että pienituloisille annetaan ja parannetaan heidän ostovoimaansa täytyy sanoa että tämä oli hyvin kaunis ajatus mutta valitettavasti kaunis ajatus ei aina riitä jos ei sitä pysty käytännössä toteuttamaan niin että näin näin käy niin kuin me olemme nyt saaneet selville niin eduskunnan tietopalvelun laskelmat näyttävät ihan suoraan että että pienituloisimmat saavat tässä kaikkein vähiten heidän ostovoimansa lisääntyy vähiten ei vain absoluuttisesti kuten tietysti aina kävisi jos on sama prosentti pienemmästä palkasta vaan myös prosenttiosuuden suhteen yli seitsemäntuhatta euroa ansaitsevat hyötyvät tästä eniten myös prosentuaalisesti minusta tämä on kyllä kummallinen arvovalinta kotimaisen kysynnän kannalta pienituloisempien ostovoiman lisäys olisi myös työllisyyden kannalta paljon parempi

kyllä nyt tämän budjetin myötä on käynyt ilmi minkälaista politiikkaa työväenpuolue ilman sosialismia tekee se leikkaa kaikista köyhimmiltä ja antaa veronalennuksia suurituloisille kasvattaa eriarvoisuutta ja tuloeroja tässä maassa mutta haluaisin valtiovarainministeriltä kuulla millä tavalla on työllisyyden edistämisen näkökulmasta perusteltua toteuttaa näitä veromuutoksia niin että kaikista suurin ostovoiman kasvu tulee suurituloisille yli seitsemäntuhatta euroa kuussa ansaitseville

vastattiin että sen arvioidaan kasvattavan työllisyyttä noin kahdeksallatuhannella hengellä tämä oli epävarma arvio se toteutuu pitkällä aikavälillä ja se riippuu myöskin valituista taustaoletuksista onko tämä teidän mielestänne kelpo tavoite kun puhutaan yli puolen miljardin veronkevennyksistä

on sinällänsä ihan oikeansuuntainen ajatus mutta täytyy huomioida että samanaikaisesti hallitus tekee näitä indeksileikkauksia sosiaaliturvaan jotka vaikuttavat yli kaksisataa miljoonaa euroa ja nämä sosiaaliturvan leikkaukset useimmiten kohdistuvat sitten kaikkein heikoimmassa asemassa oleviin ihmisiin ja myöskin pienituloisimpiin ihmisiin siellä on lapsiperheitä siellä on paljon sairastavia ja myöskin pienituloisia eläkeläisiä jotka sitten joutuvat kärsimään näistä sosiaaliturvaan kohdistuvista leikkauksista kotitalousvähennyksen viiden prosentin korotus on sinällänsä ihan oikeansuuntainen mutta siinäkin täytyy muistaa esimerkiksi se että että kaikkein pienituloisimmat eläkeläisethän eivät pysty hyötymään tästä ja saamaan hoivapalveluita ja olisinkin kysynyt ministeriltä onko mietitty sitä sitran muutama vuosi sitten esittämää mallia jossa todettiin että näille pienituloisimmille voitaisiin kohdistaa esimerkiksi palveluseteleitä

arvoisa rouva puhemies aloitan jälleen kerran taas työllisyydestä se on koko meidän hyvinvointimme perusta laaja laaja työllisyysaste ja meidän pitää tehdä kaikki toimemme niin että ne tähtäävät työllisyyteen siksi hallitus lähti hallitusohjelmansa mukaisesti hakemaan laajaa yhteiskuntasopimusta jonka uskon ainakin noin lähtökohtaisesti nauttivan ajatuksena kannatusta myöskin vasemmalla olevissa puolueissa syntyi kiky sopimus jossa määriteltiin näitä maksuperusteita uudelleen niin että palkansaajan sairaanhoitomaksua alennetaan ja päivärahamaksua korotetaan päivärahamaksu päivärahamaksu ei ole vähennyskelpoinen sairaanhoitomaksu on tästä seuraa että suurimmissa tuloluokissa verot kevenivät minusta on nyt aivan oleellista mitä mieltä sdp on kiky sopimuksesta minkä työmarkkinajärjestöt sopivat ja jonka hallitus otti jotta voimme parantaa työllisyyttä hyväksyttekö te vai ette on mielenkiintoista nähdä kun te teette oman varjobudjettinne onko tämä teillä siellä pohjassa jos te ette hyväksy kiky sopimusta ja tätä veroratkaisua se se on mielestäni iso kannanotto teiltä vasemmistoliitto on selvästi sanonut että te ette kannata tätä kiky sopimusta se on ainakin selkeää mutta teiltä odotan mikä on teidän kantanne tähän jos te hyväksytte kiky sopimuksen te hyväksytte ne veronalennukset jotka menevät myöskin suurempiin tuloluokkiin tämä on tämä on aivan oleellinen kysymys mitä oikeudenmukaisuuteen tulee suomen

on nimenomaan työllisyyskysymys aina kun meillä on mahdollisuus tätä progressiota purkaa työn tekemisen verotusta keventää niin minusta se kannattaa tehdä ja minusta on epäoikeudenmukaista teiltä jättää huomiotta se oikeudenmukainen ratkaisu että työtulovähennystä on kevennetty neljäsataaviisikymmentä miljoonaa euroa mikä kohdistuu pieni ja keskituloisille ei näille suurempituloisille se tekee veropolitiikan kokonaislinjasta paljon oikeudenmukaisemman ja siihen päälle vielä tämä kolmenkymmenen miljoonan euron potti joka luultavasti ei näy vielä niissä eduskunnan tietopalvelun laskelmissa koska sitä mallia miten se kohdennetaan kaikkein pienituloisimmille ei ole vielä määritelty

täydennettynä eläketulojen hyvin oikeudenmukainen ja laaja tämä tukee kotimaista ostovoimaa kotitalouksien ostovoimaa ja sitä kautta kotimaista työllisyyttä ei nolla pilkku kuuden prosenttiyksikön veronkevennyksellä maailmoja rakenneta mutta se on oikeaan suuntaan vain ja ainoastaan kun me että me kevennämme työn ja yrittämisen verotusta ja viemme verotuksen painopistettä välillisiin veroihin tai haittaveroihin silloin me pääsemme terveeseen rakenteeseen mutta sitä ei voi tehdä kertaheitolla valitettavasti

arvoisa puhemies kyllä tämä hallituksen esitys johtaa lisääntyvään eriarvoisuuteen tämä nolla pilkku kuusi prosenttiyksikköä tulee tarkoittamaan sitä että se suuri johtaja tulee samaan sen sata euroa kuukaudessa veronkevennystä kun kokki ja kätilö tulee saamaan sen kaksikymmentä euroa kuukaudessa veronkevennystä arvoisa puhemies haluan todeta selkeästi että sdp tukee tätä kilpailukykyratkaisua se on selvä asia sen vaihtoehtona olisivat olleet pakkolait täällä eduskunnassa hallituksen toimesta ja hallituksen ne pois vedettyä luotiin edellytys sille että työmarkkinaratkaisu saatiin tehtyä kyllä täytyy sanoa että

puhemies nyt siis kuulimme että sdp hyväksyy kilpailukykysopimuksen arvostaa järjestöjen tekemää työtä sdp siis hyväksyy nolla pilkku kuuden prosentin veronalennuksen kaikissa tuloluokissa siksi luulisi että kun maan hallitus on vielä lisäksi halunnut kohdentaa omat veronkevennysvaransa pieni ja keskituloisille ja niille jotka eivät edes maksa veroja on vielä kolmenkymmenen miljoonan erityispotti joka on vielä jakamatta tämä on tämä on vielä hallituksen lisä niin siitä tulisi nyt kannustimia sen lisäksi että te hyväksytte sen mitä kilpailukykysopimuksen ohessa on sovittu

arvoisa rouva puhemies ensinnäkin en ole nyt ihan varma onko meille jaettu edustaja kalmarin kanssa tänne sama lakiesitys nimittäin kun minä katson sitä minkä on tänne tuonut niin sen mukaan toisin kuin edustaja kalmari sanoo kaikkein suurituloisimpien verotus kevenee kaikista eniten sekä absoluuttisesti että suhteellisesti onkohan meillä edustaja kalmari samat paperit sitten kun täällä viime viikolla erityisesti keskustan edustajat puhuivat siitä että ei pitäisi politiikassa liikaa huolellisesti väärin ymmärtää niin eikö tämä meidän kiky kanta ole tullut nyt hyvin selväksi yhtä selväksi on tullut myös se seikka minkä ministeri orpo täällä aikaisemmin totesi myönsi että ei kiky sopimus sisällä mitään veroratkaisua veroratkaisu on hallituksen päätettävissä ja sen minä vielä jotenkin voin ymmärtää että kokoomus täällä tukee täysin rinnoin koska suurituloisten verotus kevenee eniten mutta sitä minä en ymmärrä että keskusta joka viime kaudella ajoi robinhood veroa ja perussuomalaiset jotka ajoivat wahlroos veroa nyt keventävät
ministeri orpo yksi minuutti
arvoisa puhemies siis nämä ovat veroluonteisia maksuja jotka määräytyvät siinä kiky sopimuksessa minä olisin muistavinani että sdpkin oli huolissaan siitä ennen kuin tämä veroratkaisu oli tehty että ostovoima laskee että hallituksen pitää kompensoida ne minä muistan että te vaaditte sitä eli eli silloin ymmärsitte kyllä sen että nämä veroluonteiset maksut vaikuttavat ostovoimaan ja siksi minusta ei kannata nyt sitä tosiasiaa muuttaa että ne veroluonteiset maksut ja verotus muodostavat kokonaisuuden palkansaajan näkökulmasta siitä mitä jää käteen se nolla pilkku kuusi tulee siis kaikille jokaiselle tasaisesti niille jotka jotka työstä veroa maksavat ja niille pienempituloisille se kompensaatio haetaan muualla sillä kolmellakymmenellä miljoonalla eurolla

puhemies ministeri orpo sanoi hyvin tärkeän asian esittelypuheenvuorossaan pitää katsoa verotuksen kokonaisuutta ja tätä tulonjakovaikutusta ja kun tämän tekee niin sitten alkaakin kyllä huolestua takuueläkeläinen menettää seitsemän euroa kuukaudessa siis menettää seitsemän euroa kuukaudessa teidän päätöstenne takia ostovoima vähenee noin kaksi prosenttia lähihoitaja menettää viisisataa euroa vuodessa sitten te annatte lisää rahaa keskimäärin lähes kuusituhatta euroa veronkevennystä lähes kuusituhatta euroa parhaimmat apteekkarit saavat teidän toimintanne tuloksena kaksikymmentäviisituhatta euroa kuinka monta uutta apteekkia meille syntyy kun te kannustatte tällä kahdellakymmenelläviidellätuhannella eurolla ei yhtään koska ala on säännelty ja voitot ovat varmat joten kyllä nottinghamin seriffi tuli ja vei tämän hallituksen verolinjan ymmärrän että kokoomus

arvoisa arvoisa puhemies tässä nyt kuullaan tätä iänikuista jankkausta siitä kuinka entinen työväenpuolue ja nykyinen työväenpuolue ilmeisesti erilaisista arvomaailmoista lähtien vievät tätä maata eteenpäin kyllä suomessa on liikaa veroja nyt tässä on tehty selväksi meidän lähtökohtiemme ero suomessa on liikaa veroja suomessa on liikaa sääntelyä me haluamme veroja pois ja niitä otetaan kaikilta tasoilta niin perintöveron kautta kuin työn verotuksen kautta ja kun te itse puhutte siitä te haluaisitte vain pienituloisille kohdentaa niin tämä hallitus on tehnyt tehnyt jo korottanut jo työtulovähennystä mitä te ette pystyneet tekemään neljässä vuodessa me olemme jo tehneet sen te rupeatte nyt siitä sitten meille kertomaan että tämä pitäisi tehdä uudestaan mitä te ette tehneet koskaan ja lisäksi vielä muistetaan että ainoa teidän suuri veroratkaisunne oli nimenomaan korottaa arvonlisäveroa kaikkein heikoimmassa asemassa osuvaa verotusta ja alentaa suuryritysten verotusta että pankkiirit ja pankit saivat jakaa suurempia suurempia ylisuuria osinkoja

arvoisa rouva puhemies nyt täytyy varmasti muistuttaa täällä mieliin se miten nämä meidän veronmaksutilastot jakautuvat eli jos katsotaan sitä kuinka suuri osa maksaa ansiotuloveroja

valtion tuloihin niin käytännössä kaksitoista prosenttia maksaa seitsemänkymmentäseitsemän prosenttia valtion ansiotuloverokertymästä jo tällä hetkellä ja sitten jos katsotaan

viiva kuusikymmentätuhatta euroa ansaitsevat niin tässä tuloluokassa me maksamme seitsemän viiva kahdeksan prosenttiyksikköä enemmän veroa kuin ruotsissa esimerkiksi kyllä tässä nyt hallitus tekee täysin oikein kun yrittää veroratkaisuin pureutua tähän vaikeaan tilanteeseen jossa pyritään nostamaan sekä työn tarjontaa että työn kysyntää näissä korkeammissa tuloluokissa jotka siis käytännössä rahoittavat valtaosan

ensisijaisen tärkeää että nimenomaan työn kysyntää lisätään että näitä

eduskunnan tietopalvelun laskelmat ovat vastaansanomattomat hallitus sekä leikkaa pienimmistä perusetuuksista tasoa että tekee tämmöiset indeksijäädytykset tämä vähentää pienituloisempien ostovoimaa kahdella prosentilla vuodessa tämän lisäksi hallitus korottaa erilaisia asiakasmaksuja ja lisää omavastuuta lääke ja matkakuluissa ja tämän lisäksi yleisestä asumistuesta leikataan tämä kaikki tarkoittaa sitä että että kaikkein köyhimpiin kaikkein pienituloisimpiin kohdistuu kohtuuttomat leikkaukset ja tulee käymään niin että että eriarvoisuus ja köyhyys syvenevät nimenomaan näiden kaikkein kohdalla jotka eivät voi omalla työllään parantaa omaa tilannettaan koska kyse on nimenomaan ikääntyneistä eläkkeensaajista sairaista ihmisistä minusta on hyvin hämmentävää kun edustaja heinonen kävi tuolla puhujapöntössä puhujapöntössä sanomassa että että tätä tilannetta kompensoidaan kolmellakymmenellä

kaikkien palkansaajien veroastetta siis lasketaan noin puoli prosenttia myös eläkeläisten verotusta kevennetään tämä lisää ostovoimaa lisää kotimaista kysyntää poistaa työllisyyden esteitä ja pienentää verokiilaa se on minun mielestäni hyvä asia ja kun tässä nyt viitataan tähän kolmeenkymmeneen miljoonaan mistä on jo todistettu että se puuttuu näistä opposition

puhemies on selvää että noin kolmenkymmenen miljoonan niin sanottu köyhyyspaketti on hyvä mutta se ei riitä kompensoimaan eläkkeiden lapsilisien opintotuen perusetuuksien leikkausta ja maksukorotuksia se on on ihan selvä asia että se ei riitä sen kompensoimiseen tosiasia on se että köyhimmän viidenneksen käytettävissä olevat tulot tulevat laskemaan budjetin vaikutuksena ja tällä veroratkaisulla eniten lisääntyvät kaikista suurituloisimpien tulot eli hallituksen politiikka lisää tuloeroja pienituloisimmilta otetaan ja suurituloisimmille annetaan eniten tämä ei ole järkevää myöskään ostovoimavaikutuksen eikä työllisyysvaikutuksen kannalta mutta haluan kysyä valtiovarainministeriltä

yli puolen miljardin veronkevennyksiä joudutaan kompensoimaan leikkaamalla lisää kaikista köyhimmiltä

kaudella työn verotusta kiristettiin ja se osaltaan johti sadantuhannen uuden työttömän syntymiseen puhemies oli tärkeää että hallituksen aktiivisella toiminnalla me saimme aikaan kilpailukykysopimuksen johon tärkeänä osana liittyi veropolitiikka sitähän ei olisi syntynyt ilman tätä hallituksen lupausta palkansaajien verotuksen keventämiseksi mutta se hyvä puoli mikä hallituksen päätöksessä on että myöskin eläkeläiset huomioitiin se oli tärkeä ja myöskin sitten pienituloisimmat kolmenkymmenen miljoonan erillispotilla täällä on arvosteltu yrittäjävähennystä mutta haluan muistuttaa että siinähän henkilöyritykset tuodaan lähes samaan eli ne kymmenettuhannet pienyrittäjät jotka olisivat muuten joutuneet huonompaan asemaan nyt pääsevät samaan asemaan ja se on hyvä hyvä asia pitää myös muistuttaa että suurituloisimpien osalta solidaarisuusveron alaraja laskettiin tämän hallituksen toimesta elikkä elikkä matalammalla tasolla joudutaan maksamaan korkeampaa veroa mikä on ihan oikein ja parannus edellisen hallituksen toimiin verrattuna
arvoisa puhemies on hyvä että valtiovarainministeri puhuu ostovoiman merkityksestä kiitos siitä pienituloista palkansaajaa ei paljoa lämmitä se että prosentuaalisesti ansiotuloverotusta kevennetään kaikkien osalta kun euroilla sitä ruokaa ostetaan ja lääkkeet hankitaan kaikkein suurituloisimmat vievät taas pidemmän korren niin absoluuttisesti kuin suhteellisesti kaikilla mittareilla eikä se ostovoiman lisäys pääse realisoitumaan hallitus yhdistää tiukan talouskurin kaikkein suosivaan veropolitiikkaan ja tämä linja ei tue työllisyyttä tämä linja lisää eriarvoisuutta ja tuloeroja kysynkin miksi valtavia menoleikkauksia perustellaan alijäämän ja velan kasvun taittamisella mutta nämä puheet unohtuvat kun kyse on veronalennuksista suuren kansan huoli on se että nyt nämä saadut pienet lisäeurot kerätään sitten pois palvelumaksujen korotuksilla tulevaisuudessa

kilpailukykysopimusta ei olisi syntynyt ilman tätä hallituksen veropakettia ja jos se olisi syntynyt ilman sitä niin se olisi ollut erittäin epäoikeudenmukainen pieni ja keskituloisia kohtaan näin ollen hallituksen linja tässä veropäätöksessä on aivan oikea se on kyllä kaukana siitä mitä viime vaalikaudella sosialidemokraattinen valtiovarainministeri ajoi läpi

pienituloiset suomessa saaneet mitään nyt eläkeläiset sentään saavat vasemmistoliitto tietysti haluaa aktn rinnalla että kiky sopimusta ei olisi syntynyt ja olisi lakkoaalto ja sillä nyt sitten korjattaisiin suomen tilannetta ei näin tapahtuisi apteekkarien osalta sanoisin että apteekkarit palkkaavat lisää työttömänä olevia farmaseutteja kun saavat siihen mahdollisuuden ja näin varmasti työllisyys paranee eivät ne jää kenenkään taskuihin

eli haluaisin kuulla valtiovarainministeriltä miksi juuri tämä hallituksen nyt valitsema verolinja olisi perusteltu työllisyyden edistämisen näkökulmasta kun se johtaa siihen että kaikista suurituloisimpien ostovoima kasvaa eniten oletteko vertaillut erilaisia veronkevennysmalleja työllisyysnäkökulmasta ja oletko itse tyytyväinen siihen että käytetään yli puoli miljardia veronkevennyksiin minkä seurauksena ehkä syntyy noin kahdeksantuhatta työpaikkaa sitten mitä tulee tähän kolmenkymmenen miljoonan köyhyyspakettiin niin kannattaa pitää mielessä keille kaikille sen pitäisi riittää sen pitäisi riittää kaikille niille palkansaajille jotka tienaavat alle viisitoistatuhatta euroa vuodessa joiden ostovoima nyt laskee kiky sopimuksen seurauksena sen pitäisi riittää kaikille suomalaisille eläkeläisille jotka saavat eläkettä alle kaksituhattaviisisataa euroa kuussa joiden ostovoima nyt laskee hallituksen leikkausten seurauksena tämän lisäksi sen pitäisi riittää opiskelijoille kaikille työttömille jotka työmarkkinatuen varassa elävät ja niille pienituloisille perheille joihin nämä leikkaukset myöskin

on se ensisijainen suunta minkä hallitus on ottanut seitsemän vuoden jälkeen kun työn työn verotusta on kiristetty minä kyllä edustaja andersson uskon siihen että tämä on se linja mitä meidän pitää jatkaa tämä on hyvä erittäin hyvä liike tässä vaiheessa ja se että me me etupainotteisesti kuten sanoin aikaisemmin tuemme kotimaista kysyntää ja kotimarkkinaa jonka varassa meidän heiveröinen talouskasvu tällä hetkellä on koska ulkomaankaupasta sitä vetoapua ei tule no mitä tulee taas kokonaisuuteen niin ainoastaan sitä kautta että me saamme tämän työllisyysasteen ylemmäs johon siis uskon että hallituksen keinot nyt tehdyt ja tulossa olevat ovat oikeita

julkinen talous vahvistuu ja voimme pitää huolta paremmin niistä jotka ovat kaikkein heikoimmassa asemassa olevia sitä ei voi tehdä valitettavasti toisessa järjestyksessä arvoisa puhemies jos todella painotetaan pieni ja keskituloisia niin silloin heidän täytyy saada samat eurot kuin suurituloisten sitten täällä esitettiin muunneltua totuutta toisin kuin edustaja terho sanoi edellinen hallitus nosti työtulovähennystä joka vuosi mutta teidän vähennyksenne tukee kymppitonnin kuukausituloja mutta vielä olennaisin juttu on se että toisin kuin täällä mainostetaan hallitus laskee ylintä veroastetta toistan hallitus laskee ylintä veroastetta miksi miksi kaikkein varakkaimpien verotusta piti hallituksen omin toimin omalla tietoisella veropolitiikalla kaventaa miksi kansanedustajan verotusta pitää keventää

oikein hyvä että teitte työtulovähennyksen korotuksen se on oikein hyvä asia niin kuin mekin olemme tehneet se on juuri samaa politiikkaa mistä nyt ihme kyllä vain rupeatte meitä arvostelemaan kun aiemmin te sitä teitte se on erittäin hyvä ja me olemme tehneet nimenomaan sitä tavoitettamme ja vaalilupaustamme minkä puolue antoi ennen vaaleja että tonnin voisi tienata kuussa ja olemme askel askeleelta tehneet sitä jotta tämä voitaisiin verottomasti suomessa saavuttaa se on hyvä tavoite ja meillä on varmaan siitä yhteisymmärrystä työtä tekemällä tämä maa lähtee eteenpäin toistan kaikki saavat veroalennuksia eivät vain suurituloiset te alensitte vain suurten yritysten verotusta me teemme tämän yrittäjävähennyksen että saadaan oikeudenmukainen verokohtelu myös pienemmille yrityksille kuten sanoimme kaikille tässä yhteiskunnassa on tärkeää saada lisää kannustavuutta lisää lisää työnteon kannustimia ja poistaa nimenomaan ylimääräistä taakkaa joka hyydyttää talouden veroastetta ylläpitämällä ei tämä maa nouse

oppositio keskittyy täällä ennen kaikkea veroratkaisujen tulonjakovaikutuksiin ne ovat tietysti tärkeitä mutta vielä tärkeämpää on se että onnistutaan luomaan lisää tuloja joita voidaan sitten lisää jakaa kaikki taloudellinen hyvinvointi perustuu työntekoon ja yrittäjyyteen siis kaikki taloudellinen hyvinvointi perustuu työntekoon ja yrittäjyyteen ja siksi myös pitää kokoomuksen mielestä tukea sitä että luodaan parempia edellytyksiä työnteolle ja yrittäjyydelle taloudellinen hyvinvointi ei ei toisin kuin vasemmalla luullaan perustu verotukseen verotus on vain keino jolla työnteon ja yrittäjyyden hedelmistä osa voidaan ja tuleekin käyttää yhteiseksi hyväksi sen takia on meidän mielestämme tärkeätä että näitä veroratkaisuja katsotaan myös siltä kannalta miten ne kannustavat työntekoon ja yrittäjyyteen kuten valtiovarainministeri orpon ehdotukset tekevät

vaurauden lähde on ikuinen ikuinen keskustelu ja kiistelyn aihe sen takia että kysymyshän on kierrosta keskeisin syy minkä takia yrityksen kannattaisi suomeen tulla on kaikki se mitä me täällä verorahoilla olemme olemme saaneet hyvän yritysympäristön eteen tehtyä mutta minä kommentoisin samalla

puhemies aivan kuten ministeri orpo totesi äsken niin sairausvakuutusmaksu alenee ja päivärahamaksu nousee mutta tästä eivät hyödy kaikkein pienituloisimmat esimerkiksi työntekijät jotka ansaitsevat vuositasolla noin neljätoistatuhatta euroa meille asiantuntijat ovat viestittäneet nyt sitä että tämä kolmenkymmenen miljoonan euron kohde kohdistuisi nimenomaan niihin ihmisiin jotka eivät tästä hyödy nyt kysyisin teiltä kun täällä annetaan semmoinen mielikuva että tämmöinen kolmenkymmenen miljoonan euron potti tulisi näille kaikkein pienituloisimmille onko näin vai eikö ole näin koska tästä leijuu erilaisia viestejä sitten toinen asia on se että samanaikaisesti te teette kuitenkin indeksileikkauksia kaikkein pienituloisimmille sosiaaliturvan piirissä oleville ihmisille takuueläkkeet työttömyyspäivärahat näiden osalta on arvioitu että näiden ihmisten ostovoima teidän hallituskautenne aikana laskee kuusi prosenttia mitä te teette näille ihmisille

puhemies en ehtinyt vastaamaan tähän kolmenkymmenen miljoonan kysymykseen aikaisemmin se on tällä hetkellä stmn valmistelussa ja ja hyvällä tahdolla haetaan sitä miten se oikeasti kohdennetaan kaikkein tehokkaimmin niille niille jotka ovat kaikkein pienituloisimpia

kuten sanoin tämän kolmenkymmenen miljoonan peruslinjan me teimme budjettiriihessä

ja stm valmistelee sitä minä toivon että se saadaan mahdollisimman nopeasti sieltä pois jotta voin teille seuraavassa mahdollisessa debatissa asiaan antaa tarkempaa valaistusta on katsottu suhteellinen määrä kokonaisuuteen nähden muistutan siitä että takuueläkettä on tämä hallitus kahteen otteeseen parantanut se että me joudumme näihin valitettaviin indeksileikkauksiin juontaa siitä että meidän julkinen talous on niin huonossa kunnossa työttömyys on korkealla ja silloin kun kun me joudumme sopeuttamaan julkisia menoja on on pakko mennä näille pitkille momenteille se on se on huono tie totta kai se on huono tie jos me joudumme leikkaamaan palveluista ja ja tulonsiirroista mutta ainut tapa kääntää tämä on se että me nostamme työllisyysastetta ja minä uskon että hallituksen veropoliittisella linjalla parannetaan työllisyysastetta mahdollisimman moni on

puhemies edustaja harakka kysyi yhteisöverosta ja mahdollisesta yhteisöveron korottamisesta sitähän on muutamaan kertaan alennettu miten on ministeri orpo onko yhteisöveron tuotto kasvanut vai onko yhteisöveron tuotto laskenut nyt viimeisen vuoden aikana minulla on semmoinen kuva että tuotto on kasvanut vaikka veroprosentti on laskenut mutta tähän olisi hyvä saada varmistus ja kantanne myös siihen miten mahdollinen veroprosentin nosto vaikuttaisi tuottoon sitten jatkossa niin tähän tuli hyvä kysymys heinäluomalta miten miten rakennusteollisuuden suhdanteet suhdanteet ja työllisyys ovat kehittyneet siitä siitä olisi hyvä saada näkemystä ja kotitalousvähennyksestä arvionne siitä ketä tämä pieni korjausliike palvelee yrityspuolella parhaiten voidaanko ajatella että se palvelee mikroyrittäjiä jotka kaiketi keskimäärin tekevät hyvin pienellä mediaanipalkalla töitä ja tekevät todella pitkää päivää

arvoisa puhemies olen ymmärtänyt että tässä salissa on suuri yhteisymmärrys siitä että verotuksella pitää tukea työllistävyyttä ja ostovoimaa jos näin on ja puhumme eläkeläisistä niin eläkeläisten verotus ei tietenkään vaikuta enää kovin paljon työllistävyyteen muuten kun juuri sen ostovoiman kautta ja sen takia kun nyt moneen kertaan hallitus on sanonut että tämä ostovoima paranee toivoisin että oikaisisitte tämän tiedon koska kyllä selkeä tutkimus osoittaa että kaikkien jotka tienaavat eläkettä kaksituhattaviisisataa euroa tai sitä vähemmän laskee ja vielä siten että kaikkein vähiten ansaitsevat eläkeläiset menettävät ostovoimaansa kaikkein eniten eli tämä ei mitenkään tue ostovoiman ostovoiman kasvua suomen eläkeläisistä joka neljäs ansaitsee vähemmän kuin tuhat euroa joka neljäs eläkeläinen ansaitsee vähemmän kuin tuhat euroa koska asiakasmaksut ja kaikki muut kohdistuvat heihin kaikkein kipeimmin kysynkin onko erityistoimia heidän ostovoimansa parantamiseksi

arvoisa puhemies vastuullinen toiminta hallituksessa on näin vaikeina aikoina ehdottoman tärkeää ei pidä luvata kaikkea kaikille kun tiedetään mikä on taloustilanne oppositio

me tiedämme kaikki että kansaneläkeläisillä takuueläkeläisillä pienellä työeläkkeellä olevilla on hankaluuksia tulevaisuudessa leikkauksia tehdään ja tämä kolmekymmentä miljoonaa pienituloisille on valtavan hyvä hallituksen esitys mutta minä kysyisinkin sitä asiaa tiedämme että nämä vanhemmat ihmiset eivät mielellään sitä sosiaaliapua toimeentulotukea hae nyt kun se siirretään kelalle onko heillä henkisesti helpompi tämä tilanne hakea silloin kun sitä tarvitaan
arvoisa puhemies täällä on arvosteltu edustaja lepomäen puhetta minusta se oli hyvin rehellinen puhe minusta se oli hyvin rehellinen ja se kertoi itse asiassa sen ja olen oppinut häntä myös arvostamaan siitä että hän yleensä yleensä pysyy faktoissa ja tässä tapauksessa hän oli oikeassa hän kannattaa sitä että kaikkein suurituloisimpien verotusta ja progressiota kevennetään ja se on ihan muu linja kuin mitä täällä tai edustaja heinonen tai perussuomalaiset puhuvat täällä puhutaan että painotetaan pieni ja keskituloisia mutta tosiasiassa kaikkein suurimman potin keräävät

tässä lepomäen puheenvuoro oli rehellinen mutta sitten tämä apteekkarivähennys arvoisa puhemies nyt löytyi isä tälle nimittäin se on edustaja kankaanniemi joka sanoi että nyt kun jokainen apteekkari saa keskimäärin viisi tonnia niin sitten palkataan farmaseutteja siis niitä farmaseutteja joista tälläkin hetkellä on huutava pula mutta on hyvä tietää että perussuomalaiset voimakkaasti tukevat näitä lisäeuroja tuhansia tuhansia euroja apteekkareille ja ja onkin hyvä että nyt ruvetaan seuraamaan miten se apteekkien työllisyys kehittyy on hyvä että perussuomalaiset nyt antoivat selvän tukensa tälle

puhemies täytyy tässä edustajakollega lindtmanille ensin todeta suomen kansan kuunnellessa että kyllä minä pyrin puhumaan täysin faktojen mukaan ja jos joskus faktat muuttuvat niin kyllä minunkin mielipiteeni muuttuu ja nyt on näin että minähän en sanonut että hallitus nimenomaan painottaisi esimerkiksi keski tai suurituloisten veronalennuksia vaan että hallitus tekee myös niitä on hyvin keskeistä että näin myös toimitaan koska nämä tuloluokat kuitenkin kuten totesin aikaisemmassa puheenvuorossani rahoittavat merkittävän osan hyvinvointivaltion palveluista ja tulonsiirroista mutta sitten edustaja kontulalle en ole aivan varma kuulinko oikein mutta ilmeisesti tarkoititte että suomessa pääomatuloveroasteen osuus kaikista kerättävistä veroista on noin seitsemän prosenttiyksikköä alhaisempi kuin euroopassa ja itse asiassa koska suomen pääomatuloveroaste on hyvin lähellä eurooppalaisia keskitasoja se vain tarkoittaa sitä että meillä nimenomaan verotetaan työtä liikaa suhteessa pääomaan eli lasketaan sitä työn verotusta ja tässä hallitus toimii nimenomaan juuri nyt esimerkin mukaan

arvoisa rouva puhemies yhdestä asiasta me olemme täällä salissa täysin yhtä mieltä ja se on se että työpaikkoja meidän tähän maahan täytyy lisää saada käänne tähän suuntaan tapahtui muuten silloin kun nykyisen hallituksen ohjelma julkistettiin ja se on vahvistunut sen myötä kun näitä budjettiesityksiä on tehty tämä näkyy siinä millä tavoin yritykset elinkeinoelämä luottavat barometrien perusteella tulevaan luottavat talouden kehittämisen näkökulmaan luottavat poliittiseen päätöksentekokykyyn luottavat siihen että uudistuksia tehdään tämähän on täysin keskeistä että me tähän yhteisesti hyväksyttyyn tavoitteeseen lisätyöpaikkoihin pääsemme siksi en ymmärrä ollenkaan miksi täällä kritisoidaan niin voimakkaasti niin järkeenkäypiä asioita kuin yrittäjävähennys se on aivan päivänselvä että se luo uusia työpaikkoja sama on vaikkapa esimerkiksi

joka saa viisituhatta euroa puhtaana käteen tällä viiden prosentin veronalennuksella on todella iso apteekki ja sillä on paljon työntekijöitä ja ja se varmasti palkkaa sinne lisää meillä on satakolmekymmentä työtöntä farmaseuttia ja ja sitten alan ihmisiä muita siellä on työpaikkoja kunhan

avataan ja se siis ei ole sellainen rahasampo kuin teidän antamanne amerikkalaisten eläkesäätiöiden juhlan juhlan aihe sosialidemokraatit puhuvat täällä eläkeläisten ja pienituloisten puolesta muistan hyvin viisitoista vuotta sitten kun te panitte taitetun indeksin heikensitte ja poistitte pienituloisilta palkansaajilta eläkkeellä ollessa kansaneläkkeen pohjaosan sitten te poistitte varallisuusveron kaikkein rikkaimmilta kymmenien miljoonien arvosta tuli muutamille rahaa ja nyt te vannoitte tämän yhteisöveron nimeen kyllä teidän historianne tässä suhteessa on hyvin musta

edelliselle puhujalle vain todettakoon että puheenvuoron arvoa lisäisi jos pysyttäisiin tosiasioissa puhemies kun täällä on puhuttu niin paljon työstä ja verovaikutuksista niin kehottaisin teitä arvoisat hallituspuolueet ja ministeri orpo tutustumaan lainsäädännön arviointineuvoston arvioon tästä niin sanotusta apteekkariverosta sen mukaan ei ole ollenkaan itsestäänselvää että tämä vero lisäisi työllisyyttä kasvua kilpailukykyä

päinvastoin näen sen uhan siinä minkä te ministeri orpo itse otitte viime viikolla esiin että mikäli työllisyys ei nyt lähde kasvamaan niin ensi keväänä on edessä mahdollisesti lisäleikkauksia ja silloin kyllä ajaudumme ojasta allikkoon me sosialidemokraatit olemme varoittaneet näistä lisäleikkauksista koko ajan ja jo nyt te teitte niitä näiden indeksileikkausten myötä

arvoisa puhemies yritysverotukseen vielä huomiota siihen että hallitus perusti vmään yritysverotuksen kokonaisuutta pohtivan työryhmän jonka toimeksianto on tammikuun loppuun sen on tarkoitus katsoa koko yritysverotuksen kokonaisuus arvioida miten me voimme kehittää järjestelmää niin että se kannustaa investoimaan työllistämään ja kasvamaan suomessa varmasti vielä erityinen mielenkiinto pitää olla siinä miten me saamme tk investointeja liikkeelle voidaanko sitä tukea verotuksellisin keinoin tämä on myös megaluokan mahdollisuus katsotaan mihin siinä pystytään

kaikkemme jotta työllisyys paranee jotta työllisyysaste nousee jotta ei tarvitse tehdä näitä ikäviä leikkauksia suomalaiseen tärkeään hyvinvointiyhteiskuntaan sen palveluihin ja tulonsiirtoihin
puhujalistalta edustaja lepomäki
arvoisa rouva puhemies suomessahan ongelma tosiaan eivät niinkään ole tuloerot vaan se että niitä tuloja ei ole tai niitä on varsin vähän ja harvalla joukolla suomessa tuloerot eivät ole viimeiseen viiteentoista vuoteen kasvaneet vaan päinvastoin päinvastoin pysyneet ennallaan ja viime vuosina jopa laskeneet sen sijaan meidän työllisyysasteemme on ollut erittäin pitkään hälyttävän alhainen itse asiassa jos mietitään tätä hallituksen tavoitetta seitsemänkymmentäkaksi prosenttia niin samoissa lukemissa ollaan viimeksi oltu vuonna

tämäkin tavoite vaikuttaa aika raskaalta siihen nähden mistä lähtötilanteesta tullaan sen vuoksi on erittäin tärkeätä että kun näitä veroratkaisujakin mietitään niin ei katsota nyt pelkästään tätä vuotta tai viime vuotta tai myöskään pelkästään viime hallituskautta vaan katsotaan sitä mikä tämä suomen korkea verorasite on ja miten siihen on tultu on erittäin tärkeätä että veroratkaisuilla pyritään paitsi työn tarjonnan lisääntymiseen myös työn kysynnän lisääntymiseen kun katsotaan miten suomessa tulot jakautuvat nykyisin niin itse asiassa semmoisia keskipalkkaisia töitä joita vielä parikymmentä vuotta sitten oli runsaasti on nykyisin huomattavan paljon vähemmän kaksisataaviisikymmentätuhatta ihmistä ansaitsi vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäviisi suunnilleen saman verran eli sen keskipalkan ja nyt ainoastaan noin satakymmentätuhatta ihmistä eli palkkahajonta on kasvanut ja hyvä niin siltä osin että se ainakin teoriassa voisi johtaa parempaan työllisyyteen mutta se tarkoittaa sitä että käytännössä tuloverojen maksu on harvan joukon harteilla joten on erittäin keskeistä että tätä joukkoa saadaan suomessa kasvatettua että suomalaiset koulutuksen ja muun työssä karttuvan osaamisen turvin pääsevät kohoamaan elinkaarensa aikana korkeampiin tuloluokkiin ja tämä ihan siitä täydestä tulottomuudesta eli eli työttömyydestä alkaen
arvoisa puhemies edellinen puheenvuoro oli erinomainen ja jatkaisin siitä että kun puhutaan verotuksesta ja työn kannusteiden luomisesta niin vaikka meillä on nyt ensi vuoden hallituksen esitys meidän tulee katsoa paljon pidemmälle minkälaista työlinjaa olemme rakentamassa minkälaisia työnteon kannusteita olemme tekemässä pitkällä tähtäimellä huolimatta siitä että tässä todetaan ja on vähäteltykin tätä nolla pilkku kolmen prosentin työllisten lukumäärän lisäystä mielestäni se on oikean suuntainen ja sillä rakennetaan sitä meillä on entistä töitä se että me puhumme pitkällä aikajänteellä tarkoittaa sitä että me näytämme ovea kvartaalipolitikoinnille ja siltä osin voi sanoa että hallitus kantaa tätä vastuuta jos katsotaan meidän edellisiä päätöksiämme joita on toisteltukin täällä useamman kerran me olemme lisänneet verotuksen progressiota muun muassa tämäkin hallitus viime päätöksessään neljäsataaviisikymmentä miljoonaa euroa se lisäsi työnteon progressiota eli sitä kautta tietyissä tuloluokissa voi sanoa on negatiivista vaikutusta työnteon kannusteisiin

tarkoittaa kahdeksan euroa lisää jokaiselle takuueläkeläiselle kuukaudessa

ainakin seitsemän vuotta perätysten on palkansaajien verotus käytännössä kiristynyt olemme kokoomuksessa olleet mukana tätä syntiä tekemässä kun viime vaalikaudella esimerkiksi pyrittiin valtiontaloutta tasapainottamaan sekä verotusta kiristämällä että julkisen talouden säästöjä tekemällä

on siis yhteisvaikutusta yhtäältä kikyn ja toisaalta tämän hallituksen veroratkaisun kanssa ja tämän yhteisvaikutuksena siis tasaisesti nolla pilkku kuusi prosenttiyksikköä kevenee palkansaajien verotus kaikissa tuloluokissa täällä on vahvasti tuotu esiin tämän ratkaisun euromääräiset erot eri tulotasoilla nämä esiin tuodut luvut ovat tietysti todellisia mutta aivan samalla tavalla kun verotusta kiristetään kautta linjan samalla prosenttiyksiköllä aivan vastaavasti ne euromääräiset kiristykset ovat myös suurempia siellä tuloluokkien yläpäässä täällä on tuotu esiin tämän tuloverokevennyksen ostovoimavaikutus ja sillä on oikeudenmukaisuuden ohella perusteltu myös sitä että eläkkeensaajiin kohdistetaan sama

nolla pilkku kuuden prosenttiyksikön veronkevennys itse korostaisin niin kuin aivan viime keskustelupuheenvuoroissa myös vaikutusta työnteon edistämiseen koska verotuksella vaikutetaan työllisyyteen myös sitä kautta että verotus vaikuttaa työnteon kannustimiin

sanoinko väärin siis kun haluamme enemmän työtä ja suomalaista yrittäjyyttä niin verotetaan sitä vähemmän ja toisaalta kun me haluamme vähemmän esimerkiksi ympäristöhaittoja tai tupakointia niin verotetaan sitä enemmän näin tässä hallituksen budjetissa ja hallituksen veropoliittisessa linjauksessa tapahtuu

jakaa lisää nämä tulothan syntyvät ja kaikki taloudellinen hyvinvointi syntyy vain työnteon ja yrittäjyyden kautta sen takia kokoomukselle on tärkeätä että tehdään sellaisia veroratkaisuja jotka edistävät työntekoa ja yrittäjyyttä luovat parempia edellytyksiä työnteolle ja yrittäjyydelle

prosenttia niin jos meidän veroasteemme olisikin vaikka viisikymmentäneljä prosenttia niin palvelut ja tulonsiirrot olisivat paljon paremmalla tolalla ja sitten kun veroaste olisi vaikka kuusikymmentäneljä prosenttia niin edelleen vain palvelut ja tulonsiirrot paranevat edustaja andersson ilmeisesti kuvittelee että sitten kun veroaste on kahdeksankymmentäneljä prosenttia niin sitten vasta meillä on pienet päiväkotiryhmät pienet koululuokat ja tulonsiirrot ja palvelut ovat todella hyvässä kunnossa eihän se näin ole

on yksiselitteisesti virheellinen mutta edustaja andersson kun saatte kohta vastauspuheenvuoron niin vastatkaa myös seuraavaan te olette vasemmalla kiinnittäneet ennen kaikkea huomiota näihin euromääräisiin tulonjakovaikutuksiin ja euromääräisiin vaikutuksiin nyt kysyn teiltä kun vasemmistoliitossa ajatte arvonlisäveron alentamista

että jos se alenee muutaman prosenttiyksikön niin se perhe joka ostaa joka päivä sisäfilettä ja kaikkea muuta oikein kallista ruokaa hyötyy varmasti enemmän kuin kuin se köyhä opiskelija joka ostaa joka päivä vaikkapa makaronilaatikkoa edustaja andersson miten te voitte ajaa tällaista veroratkaisua josta euromääräisesti huom euromääräisesti suurituloisimmat hyötyvät selvästi enemmän kuin pienituloiset tällä rouva puhemies yritin vain lopuksi sanoa että näitä veroratkaisuja voi aina tarkastella monella tavalla tämä pelkästään euromääräisesti

en avaa tästä nyt uutta debattia mutta vastauspuheenvuorot saavat edustaja viitanen ja edustaja andersson ja sitten edustaja zyskowicz mikäli hän sellaisen haluaa
arvoisa puhemies mitä tulee veroasteeseen niin sdpllä on oma vaihtoehtonsa jossa veroaste ei nouse ja velkaakin otetaan vähemmän ratkaisut perustuvat oikeudenmukaisempaan verotukseen tästä kävi hyvin ilmi kokoomuksen linja ei kokoomus kanna huolta verotuksen eriarvoistumisesta minua on hämmästyttänyt se että perussuomalaiset täällä kiittelevät eriarvoistavia ratkaisuja ja myös keskusta on unohtanut alkiolaisen hengen mutta puhemies sitä minä odotin edustaja zyskowicz että olisitte nyt vastannut siihen kysymykseen tästä eläkkeensaajien verotuksesta

ja minusta on tavatonta uskon että eläkkeensaajatkin sitä kovasti ihmettelevät kun valtaosalla eläkkeensaajista ostovoima myös laskee ostovoima laskee ja veroero kasvaa palkansaajiin nähden eli tässä on yhtälön tulos ja siihen toivoisin selitystä edustaja zyskowicziltä ja ministeri orpolta
puhemies vaikutti siltä että edustaja zyskowicz tuli valmiiksi kirjoitetulla puheenvuorolla tänne koska hän ei kyllä juurikaan ole kuunnellut esimerkiksi minun puheenvuoroani täällä salissa tänään olen tänään keskustellut juurikin tämän budjetin työllisyysvaikutuksista ja ja yrittänyt saada ministeriltä siihen miksi juuri tämä verolinja on työllisyyden näkökulmasta se kaikista perustelluin on päivänselvää että verotuksella voidaan vaikuttaa työllisyyteen jos tarkastelee vasemmistoliiton vaihtoehtobudjettia niin se sisältää veronkevennyksiä siis sekä näiden alennettujen alvikantojen osalta että myöskin pienituloisten tuloverotuksen osalta koska me arvioimme että silloin kun kohdennetaan pienituloisille niin sen vaikutus kysyntään ja ostovoimaan on kaikista suurin enkä ole vieläkään saanut ministeriltä vastausta siihen

arvoisa rouva puhemies edustaja viitaselle totean vain että tässä budjettiesityksessä eläkkeensaajat saavat saman nolla pilkku kuuden prosenttiyksikön veronkevennyksen kuin saavat palkansaajat

siis ne eläkkeensaajat jotka maksavat valtionveroa mutta edustaja viitanen kun te yhtäältä arvostelette tätä veroratkaisua siitä että euromääräisesti suurituloisimmat saavat eniten niin ettekö te arvostele sitten omassa esityksessänne sitä että euromääräisesti myös suurituloisimmat eläkeläiset saavat enemmän kuin pienituloisemmat eläkeläiset sitten edustaja andersson halusin vain kiinnittää huomiota siihen että tämä vasemmiston lempilapsikin arvonlisäveron alentaminen antaa suurempituloisille euromääräisesti enemmän kuin mitä se antaa pienituloisille

arvoisa puhemies kun minä pidän kuin pidänkin sinnikkäästi kiinni siitä että tämä perusratkaisu hallituksen veroratkaisun pohjalle syntyi työmarkkinajärjestöjen kiky sopimuksesta joka on suomen kasvun ja työllisyyden kannalta hyvä asia niin kun kerran näin oli niin hallitushan on nimenomaan oman veronkevennyksensä viisisataaviisitoista miljoonaa kohdentanut pieni ja keskituloisille sen lisäksi on työtulovähennys joka on juuri sen mukainen mitä te toivoitte miljoonaa euroa joka on mielestäni kohtuullisen paljon kun sen pohjalla on vielä se tieto että suomessa on nimenomaan pienten palkkatulojen työtulojen verotusta pystytty usean hallituksen ainakin parin hallituksen toimesta laskemaan mikä on ollut viisasta politiikkaa niin meillä pienten työtulojen verotus alkaa olla aika

tämä hallitus ei ole valmis vähentämään tässä on nyt paljon keskusteltu siitä minkä verran nämä hallituksen veroratkaisut vaikuttavat eri tuloluokkiin kyllähän kun katsotaan tätä ostovoiman kehitystä on on tosiasia että tässä hyötyvät suurituloiset tässä on käyty nyt kiistaa myös siitä että kun tässä on pohjalla tämä kiky sopimus sinänsä on on ihan hyvä että semmoinen saatiin aikaan niin onko nyt kyse veroista vai veroluonteisista maksuista vai mitä ne ovat mutta kyllä ihmisen kannalta oleellista on se paljonko sillä tilinauhalla on kuukauden lopussa siinä mielessä valitettavasti tämä hallituksen veroratkaisu kyllä nyt sekä sekä absoluuttisesti että prosentuaalisesti kohdistuu suurituloisempiin paljon avoimemmin käsin käsin kuin pienituloisempiin ja kyllä tällä on kotimaisen kysynnän ja ostovoiman kannalta se negatiivinen vaikutus että

rahat menevät suoraan kulutukseen kotimaiseen kysyntään kasvattavasti kun suurituloisen kohdalla se tarkoittaa lisää säästöjä ulkomaanmatkoja kulutusta jonnekin muuhun kuin siihen siihen kotimaiseen lähialueelle sitten minä olisin kysynyt vielä kun hallitus sanoo että kolmekymmentä miljoonaa he aikovat nyt kohdentaa näille kaikkein pienituloisimmille miten se oikein aiotaan tehdä ja miten tämä kolmekymmentä miljoonaa euroa saadaan riittämään näissä meidän laskelmissahan on aloitettu vasta tuhannenviidensadan euron

tässä ratkaisussa on tehty saada korjattua vaan ajatus meillä on ollut tässä laskelmassa että tämä kohdistuisi vielä pienituloisempiin mutta näitä on paljon ja kolmekymmentä miljoonaa ei kyllä riitä
arvoisa puhemies hallituksen talouspolitiikan iso linja on ehkä se mikä tästä salin keskustelusta on nyt puuttunut täällä on vähän pikkunäppärästi ryhdytty itsessään kehittelemään hauskoja sloganeita ja termejä tämänkin iltapäivän aikana ja jokainen puolue ainakin oppositiossa kilpailee kuka keksii apteekkarivähennyksen tai jonkun muun hauskan termin joka hauskuuttaisi lehteriä ja ja varmasti tätä yleisöä sitten täällä alakerran salissakin talouspolitiikan iso kuva kuitenkin rakentuu hyvin pitkälti asiantuntijalaitosten suositusten varaan oecdn imfn suomen pankin valtiovarainministeriön arvioiden kokonaisveroasteen nostamisen estäminen on yksi keskeisimpiä ja sekin perustuu asiantuntijatietoon siitä on siitä on erilaisia näkemyksiä verotuksen sisäisestä tasapainosta mutta tosiasiassa niissä maissa joissa on korkea veroaste jo lähtökohtaisesti ja rakenteellisia ongelmia ei kannata tehdä enemmänkin menoleikkauksilla siinä mielessä tämä kokonaisveroasteen nostamatta jättäminen on aivan perusteltu mutta toisaalta täytyy sanoa että hallitus tekee aika tasapainoisesti työn kysyntään ja työn tarjontaan liittyvää politiikkaa meillä on isoja infrahankkeita käynnissä velkarahalla tästä varmasti sdp tykkää ne ovat velkarahalla käynnissä

isossa mittakaavassa työllisyyttä yrittäjyyttä vahvistavaa politiikkaa kokonaisuudessaan ja se täytyy vielä sanoa myös että kyllähän ostovoiman ja eriarvoisuuden kannalta tärkeintä politiikkaa on se että talouspolitiikka yleisesti tukee työllisyyttä uusia investointeja ja yrittäjyyttä

arvoisa puhemies olemme täällä tänään kuulleet että vasemmistoliitto arvonlisäveron kevennyksellä antaisi euromääräisesti eniten sisäfileporvarille mutta mitä sitten tekee sdp se on jäänyt ainakin minulle epäselväksi olisiko sdp halukas nostamaan veroja kaikissa tuloluokissa vai mikä se vaihtoehto on no katsotaanpa maaliskuuta mitä sdp sanoi ennen vaaleja sopeutustarve neljä miljardia leikkauksia kolme miljardia myös indekseistä kahdeksansataa miljoonaa leikkausta vaikka täällä vaikka täällä edustaja viitanenkin röyhistelee rintaa kuin punatulkku leikkauksista niin näin olette sanoneet ennen vaaleja veronkorotuksia yhden miljardin euron verran ainoana puolueena kaikista sanoitte että haluatte korottaa veroja mitä tämä hallitus on tehnyt niin kuin täällä valtiovarainministeri on kertonut keventänyt verotusta yhteensä lähes miljardilla eurolla kun te olisitte vaaliohjelmanne mukaan lisänneet suomalaisten verotusta yhdellä miljardilla lisäksi puheenjohtaja rinne aikanaan silloin kun näitä päätöksiä tehtiin teidän vaaliohjelmaanne uskoi että talous kasvaa kahdella prosentilla valtiovarainministeriön arvio oli että yhdellä prosentilla valtiovarainministeriö yksi rinne nolla kumpi oli oikeassa kummalla oli realistisempi käsitys valtiovarainministeriöllä ja uskallan väittää että tällä hallituksella realistisempi kuin sosialidemokraateilla mutta joka tapauksessa neljä miljardia sopeutuksia te olisitte olleet valmiita tekemään minä kysyn mikä teidän linjanne on nyt haluaisitteko te korottaa veroja kaikissa tuloluokissa vai mikä on teidän ratkaisunne

aika monta kertaa täällä puhemies toistaneet että meidän ratkaisumme ottaa vähemmän velkaa kuin tämä hallitus veroaste ei nouse tämä perustuu sille että meillä on konkreettisia toimia työllisyyden eteen täällä esittää myös veropohjaa laajennetaan ja tehdään oikeudenmukaisempia veroratkaisuja puhemies minä nyt todellakin toivoisin täällä kun tässä nyt puhutaan erilaisista vaihtoehdoista kun meillä esimerkiksi pieni ja keskituloinen palkansaaja ja eläkkeensaaja maksaisivat vähemmän veroa kuin hallituksen esityksessä mutta hyvätuloiset maksaisivat enemmän selitystä hallituspuolueilta vähintään siihen kysymykseen mitä täällä ollaan kysytty miten voi olla mahdollista että väitteistä huolimatta täällä veroaste eläkkeensaajilla laskee vähemmän kuin palkansaajilla ja sillä tavalla tämä veroero ei tässä esityksessä tasoitu eli siihen minä toivoisin vastauksia koska se on niin isosti ollut täällä esillä ja te niin paljon olette puhuneet siitä että eläkkeensaajatkin nyt nämä veronkevennykset saavat voisimmeko

ehkä eduskunnan tietopalvelu ehtii tekemään teidän kanssanne sen se on hyvä asia tuo ei vakuuta minua kylläkään itse asiassa tässä taloudellisessa tilanteessa semmoisen kovin erilaisen vaihtoehtobudjetin tekeminen on aika mahdotonta koska totta kai voidaan sitraa ryöstää ehkä teette sen suomen itsenäisyyden juhlavuonna uudestaan mutta en pidä sitä hyvänä puhemies todella työn verotus on suomessa verotuksen suurin ongelma se ei koske yksin palkansaajan tuloverotusta vaan kaikkea muuta välillisiä veroja mitkä työhön kohdistuvat niinpä palkansaajan on on vaikea ostaa toisen työtä nettotuloillaan ja tämä on työllisyyden kannalta tietysti iso ongelma ja ja suomessa palvelujen työllisyys ei siksi ole niin hyvä kuin se voisi olla eli nyt kun työn verotusta voidaan keventää osana yhteiskuntasopimusta mikä on erittäin hyvä asia historiallinen saavutus se on se on tärkeätä ja tällä tällä tiellä meidän pitäisi pitäisi voida jatkaa joku kotitalousvähennys osittain puuttuu pieneltä osalta tähän ongelmaan mutta ei tietenkään sitä ratkaise samalla todella kuten edustaja leppä kaikki perusteet olemassa jotta myöskin oikeudenmukaisuusnäkökulmasta huomioitaisiin se miten yhteisövero on laskenut todellakin kun suomen veropolitiikkaa jatkossa uudistetaan työn työn verotus on se mihin meidän pitää voida edelleen puuttua ja edelleen sitä kohtuullistuttaa jotta jotta ihmisillä on ostovoimaa ja jotta ihmisille saadaan työtä ja kannustavuutta

täällä salissa puhutun pitäisi perustua tosiasioihin olla oikein ja kohtuullista tätä taustaa vasten itse pidän vähän kohtuuttomana tätä keskustelua yrittäjävähennyksestä joka kuitenkin vaikuttaa kymmeniintuhansiin itsensä ja ja muitten työllistäjiin suomessa että sitä yrittäjävastaisten voimien toimesta tässä salissa yritetään mustamaalata jonkinlaiseksi apteekkarivähennykseksi mutta jos nyt puhutaan niistä apteekkareista niin sain tuossa yhtenä päivänä palautetta että kaikki apteekkarit eivät suinkaan tienaa näitä kohuotsikoiden mukaisia

summia mihin tässä salissa on toistuvasti ja vielä useamminkin vedottu vaan huomattavasti vähemmän lisäksi kerrottiin että hallituksen päättämät lääkesäästöt vievät joka tapauksessa apteekkareilta monin verroin sen summan mitä tämä yrittäjävähennys tuo takaisin haluankin kysyä miten tämä asia nyt sitten on puhutaanko täällä faktojen pohjalta tiedoin ja argumentein vai mustamaalataanko täällä yhtä ammattikuntaa perusteettomasti

arvoisa puhemies hyviä puheenvuoroja minä nyt meinasin noista apteekeista vähän puhua mutta tuossa edellisessä puheenvuorossa puhuttiinkin jotenkin tulee mieleen ettei täällä suomessa muita olekaan kuin apteekkeja että toivottavasti meillä nyt muutakin yritysmaailmaa on itse en ainakaan meinaa aina löytääkään apteekkia eli toivoisin että niitä olisi vähän enemmänkin mutta se siitä jään mielenkiinnolla odottamaan tuota kolmenkymmenen miljoonan kohdennusta pieni ja keskituloisille koska totta kai haluan että ihmisillä on riittävästi toimeentuloa eikä varmasti kukaan meistä halua että ihmiset eivät tule toimeen siksi toivoisin että lähdettäisiin keskustelussa siitä jotenkin todettiin että me perussuomalaiset riemurinnoin hyväksymme eriarvoistavan politiikan ja en ole kuullut kertaakaan käytettävän tämmöistä termiä täällä mutta se on teidän oma tulkintanne ja toivon että saan pitää puheenvuoroni joskus niin ettei joku huuda sieltä taustalta sitten olisin halunnut muistuttaa siitä että me olemme tehneet jo paljon pienituloisten hyväksi muistuttaisin että

poistuu yle vero takuueläkettä on nostettu kaksi kertaa niin kuin ministeri kertoo omaishoitoon ja perhehoitoon on satsattu nämä ovat kokonaisuus ja tässä tehdään kokonaistaloutta ei näitä niin kuin viikon aikajänteellä hoideta vaan pitkällä aikavälillä yritetään parantaa tilannetta täällä on myös todettu se että solidaarisuusveron on tarkistettu todella paljon mikä oli erittäin hyvä asia ilolla ilolla sitä tervehdin sitten vielä tuosta kotitalousvähennyksestä semmoinen pieni nyanssi että senhän voi saada jos minä ostan vanhemmille tai isovanhemmille tai heidän puolisoilleen kotitalouspalveluita se on hyvä muistaa että myös hyvätuloiset lapset saavat ostaa vanhemmillensa näitä palveluita elikkä sen ei tarvitse olla itselle toivon että kaikki me lapset lähdemme mukaan tähän omien vanhempiemme tukemiseen gustafssonhan ilmoitti tässä aikaisemmin että sdpn ansiota on tämä kiky sopimus ja keväälle te kerroitte sdp että te ette voi vaikuttaa siihen mielenkiintoista kun hän mainosti tässä rivissä että se on teidän

edustaja kankaanniemi ja äsken edustaja mäkelä paljastivat sen ketkä ovat perussuomalaisten kannalta niitä pieniä ihmisiä kaikkein hädänalaisimpia suomessa eivät takuueläkeläiset eivät köyhät ja sairastavat vaan apteekkarit

yrittäjävähennyksistä valuu siis yli puolet seitsemänkymmentäviisi miljoonaa mutta viisituhatta euroa puhtaana käteen on itse asiassa alakanttiin ja nyt edustaja mäkelälle faktaa kuulopuheiden sijaan apteekkariliitto on on laskenut että keskiarvo käteen jäävästä rahasta on viisituhattaseitsemänsataa euroa mutta lukekaa oma lakiesityksenne sen mukaan puolet yrittäjävähennyksen saajista ansaitsee kymmenentuhatta euroa vuodessa tai alle he maksavat hyvin vähän veroa jolloin hyöty on kuukaudessa kolme euroa kaksikymmentä senttiä sillä saa helsingissä yhden bussilipun paluumatkan pienyrittäjä saa maksaa itse veroale josta puolet saajista ei hyödy mitenkään puolet päätyy varakkaimmille on epäonnistunut se ei auta pienyrittäjiä siksi meillä sdpssä on vaihtoehto joka suuntautuu nimenomaan pienyrittäjiin jatketaan valtiovarainministeri antti rinteen työtä ja nostetaan alv velvollisuuden alaraja kymmenestätuhannesta eurosta kolmeenkymmeneentuhanteen euroon sitä pienyrittäjät toivovat kaikkein eniten mutta en saanut ministeri orpolta vastausta kahteen kertaan esittämääni kysymykseen kun te hoette sitä että annatte pieni ja keskituloisille niin minkä tähden te laskette ylintä veroastetta se on teidän oma veroratkaisunne ja vastapainoa pienituloisille te laskette omilla veroratkaisuillanne ylintä veroastetta miksi ministeri orpo

puhemies ensinnäkin täytyy sanoa että että tämä hallitus tekee hyvin johdonmukaisesti ja asiantuntijatietoon pohjautuen yritystoiminnan ja työllisyyden eteen laajasti toimenpiteitä niin työelämän sääntelyn uudistamista yritysten verotukseen liittyviä kevennyksiä kuin työn verotukseen liittyviä kevennyksiä ja osallistuu jopa palkkaratkaisujen edesauttamiseen voimakkaasti

ja kohtelua tämä on ollut itse asiassa aika erikoinen asenne siis ylipäätään se että leimataan että että tavallaan yritystoiminta ei ansaitsisi veronkevennyksiä toinen kysymys alv alarajan nostamisesta minä olen samaa mieltä sitä pitäisi jossain vaiheessa keventää mutta siellähän isoimmat ongelmat liittyvät hallinnolliseen taakkaan mitä alvitilityksissä ja muissa on eli se pitäisi ensisijaisesti hoitaa ja toinen on se nostetaan alvin alarajaa se sitten maksaa käytännössä verotukena taas lisää

arvoisa rouva puhemies apteekkarihan on pitkälti toiminimiyrittäjä mikä on tämän yrittäjävähennyksen ajatus tuoda tällaisten toiminimiyrittäjien verotusta lähemmäs osakeyhtiömuodossa olevien yritysten verotusta no mitä aikanaan sosi alidemokraatit tekivät urpilaisen johdolla rinteen johdolla laskivat yhteisöveroa jolloin nimenomaan osakeyhtiömuodossa olevat yritykset hyötyivät ja pk yrittäjät eivät hyötyneet mitä tulee sitten siihen että edustaja harakka vetoaa apteekkariliittoon niin apteekkariliitto itse sanoo että tämä yrittäjävähennys tuo apteekkarille keskimäärin viisituhattaseitsemänsataa euroa mutta samalla hallituksen päättämät lääkesäästöt vievät keskimäärin euroa joten on aika erikoista teidän vetää tällaisia johtopäätöksiä tällaisia johtopäätöksiä tällaisten lukujen jälkeen kuin te vedätte apteekkariliitto myös korostaa että he ovat olleet mukana työryhmässä näistä lääkesäästöistäkin päättämässä ja sitoutuneet niitten läpivientiin joten jos vedotaan faktoihin ja apteekkariliittoon niin tässä ne faktat ja profeetat ovat

tämmöinen iso kuva jota täällä on peräänkuulutettu on meidän tulonjakoeriarvoisuuden kasvu vaikka te sanotte että kolmekymmentä miljoonaa ohjautuu kaikkein pienituloisimmille niin se ei poista sitä isoa kuvaa tuloerojen kasvusta ensinnäkin esityksenne eläkkeensaajien osalta luo eriarvoisuutta veroero kasvaa eläkkeensaajien ja palkansaajien välillä ainoastaan kaikkein hyvätuloisimpien eläkkeensaajien yli yhdeksänkymmentätuhatta euroa ansaitsevien eläkeläisten verotus siltä osin kevenee mutta sekin on teiltä arvovalinta tämän lisäksi kaikkein pienituloisimmille ihmisille te kohdistatte indeksileikkauksia niin lapsiperheille jotka ovat sosiaaliturvan varassa kuin eläkkeensaajille te puhutte täällä että takuueläke tulee nousemaan mutta tämän esityksen pohjalta takuueläke tämän ratkaisun osalta pienenee seitsemän euroa

ei tule indeksileikkuria se olisi se viimeinen asia jos te tekisitte sen vielä toimeentulotukeen toimeentulotukijärjestelmän pitäisi olla viimesijainen väliaikainen ja sen pitäisi olla kannustava että ihmiset pääsevät sieltä pois mutta käytännössä se tekee ihmiset riippuvaiseksi ja elämäntilanne tulee entistä vaikeammaksi arvoisa ministeri mikä on teidän linjanne eriarvoisuuspolitiikkaan
arvoisa rouva puhemies viimeisin puheenvuoro oli myös väkevä puheenvuoro nimenomaan näihin tulonjakovaikutuksiin liittyen haluan nyt korostaa että koko hallituksen politiikka myös veropolitiikka tähtää siihen että me emme vain jaa keskenämme tätä pienenevää kakkua eri eri tavalla ja uudelleen vaan että me pyrimme kasvattamaan tätä yhteistä kakkua sen vuoksi hallituksen politiikka myös veropolitiikka tähtää siihen että työnteon ja yrittäjyyden edellytyksiä vahvistetaan koska kuten olen sanonut kaikki taloudellinen hyvinvointi perustuu viime kädessä työntekoon ja yrittäjyyteen ja verotus on vain keino jolla osa näistä työnteon ja yrittäjyyden hedelmistä voidaan ja tulee käyttää yhteiseksi hyväksi

vähentää sitä ehkä kaikkein merkittävintä eriarvoistavaa tekijää joka on nimenomaan työttömän ja välillä ja vaikka teemme voitavamme kasvun vauhdittamiseksi ja työllisyyden parantamiseksi niin silti tarvitsemme tässä maassa välittömiä valtiontalouden säästötoimia joita nyt on päätetty viime vuonna ja tulee päätettäväksi tänä vuonna ensi vuotta koskien näitä säästöjä ei pääse karkuun eivätkä päässeet demaritkaan ennen vaaleja jolloin he niiden puolesta puhuivat mutta nyt tietysti kun oppositiossa voi tehdä tällaisia ilmaan huitovia vaihtoehtobudjetteja niissä säästöt voidaan kokonaan sivuuttaa

puhemies täydennyksenä edustaja elon puheenvuoroon käsittääkseni apteekkarit ovat toiminimiyrittäjiä juurikin sääntelyn vuoksi eli eivät voi toimia osakeyhtiömuodossa vaikka haluaisivatkin mutta mitä tulee tähän keskusteluun yrittäjävähennyksestä ja sen merkityksestä yrittäjille niin suomen yrittäjät ovat varsin suorapuheinen järjestö monissa asioissa ja heidän kotisivuiltaan tiedotteessa kahdeskymmenesensimmäinen yhdeksättä tulee varsin suoraa puhetta yrittäjävähennys asettaa erilaiset yhtiömuodot verotuksessa enemmän samalle viivalle se on ennen kaikkea tasavertaisuuskysymys ja hyödyttää pienimpiä yrityksiä myöhemmin jatkuu vielä ehdotus on osoitus siitä että hallitus panostaa pienyrittäjyyteen tämä kommenttina edustaja harakalle joka ilmeisesti haluaa esittää että hän ja sosialidemokraatit tietävät tämänkin asian paremmin kuin yrittäjäjärjestöt ja yrittäjät itse niin kuin sosialidemokraatit tietävät muutkin asiat paremmin kuin ne joita asiat koskevat

olen itse toiminut yrittäjänä yli kolmekymmentä vuotta joten tiedän kyllä ihan omakohtaisesti mitä tämä asia koskee suomen yrittäjät on etujärjestö joka ajaa omaa asiaansa ja on saanut nyt hallituksen puolelleen jos halutaan auttaa pienyrityksiä niin autetaan pienyrittäjiä suunnataan tuki toimeentulon kanssa kamppaileville parturi kampaajille fysioterapeuteille hierojille käsityöläisille itsensätyöllistäjille eikä tärvätä tätä valtavaa rahaa ja kymmeniä miljoonia niille joilla jo on

alarajan nostaminen nyt vattin tutkimus suosittelee tätä lämpimästi ja nimenomaan kuten edustaja häkkänen sanoi tämä byrokratia vähenee ja ihmiset rohkaistuvat yrittäjiksi ja samalla rohkaisemme yrittäjiä siis tehdään tämä ratkaisu tämän epäonnistuneen yrittäjävähennyksen sijaan tehdään se yhdessä tehdään se nyt tehdään se heti koska se on se mitä pienyrittäjät kaikkein eniten toivovat
arvoisa puhemies hallitus tekee itse asiassa juuri sellaista politiikkaa mikä myös tukee talouden yritysrakenteen yritysrakenteen ja työpaikkarakenteen tulevia trendejä meillä yhä enemmän työpaikat syntyvät pieniin ja keskisuuriin yrityksiin ja tämä tarkoittaa sitä että kaikki yritysrahoitukseen työelämän sääntelyyn liittyvät kysymykset pitäisi yhä vahvemmin muuttaa suosimaan pieniä ja keskisuuria yrityksiä tähän liittyvät paikallinen sopiminen ja erilaiset muut hallituksen hankkeet mutta siitä minä olen iloinen että taas tässä budjetissa viedään eteenpäin monia tärkeitä asioita jotka hyödyttävät nimenomaan pieniä yrityksiä maksuperusteinen arvonlisävero kotitalousvähennyksen laajentaminen jolla on myös positiivinen vaikutus harmaan talouden torjuntaan ja jossain vaiheessa tietysti pitää harkita myös sitä että arvonlisäveron alarajan korottaminen tulee kyseeseen mutta yksi sellainen kysymys meillä on myös monia henkilöyhtiöitä joitten verorakenne koostuu pääomatuloverosta ja ja sitten ansiotuloveropohjista ja yritykset joutuvat yhä enemmän toimimaan asiantuntijavaltaisilla aloilla kun talous kehittyy yhä voimakkaammin asiantuntijavetoisemmaksi niin minkä ihmeen takia täällä myös vihreät kyllä minä ymmärrän miksi demarit ja vasemmistoliitto miksi myös vihreät ovat mukana vaatimassa korkeampaa ansiotuloverotuksen progressiota koska tämä talouden trendi muuttuu yhä voimakkaammin asiantuntijavetoiseksi ja tämä jos mikä on monien tutkijoiden mielestä

on mahdollista niille ihmisille joilla on on verotusta mutta käytännössä tästä eivät hyödy ne kaikkein pienituloisimmat ihmiset jotka jotka myös tarvitsisivat esimerkiksi wc remonttia homeremonttia ja ja muita vastaavia tai palveluihin tukea niin niin kysyisin miten tätä kotitalousvähennystä voitaisiin kehittää sillä tavalla että myös kaikkein pienituloisimmat jotka eivät ole tämän tämän verotuksen piirissä saisivat vastaavanlaisen hyödyn kuin me jotka maksamme verotusta ja sitä kautta voisivat hyödyntää kotitalousvähennystä esimerkiksi vaikka sitten wc remonttiin tai johonkin muuhun vastaavaan sitten ben zyskowiczille äsken kun hän totesi että että yksi tärkeä osa alue nimenomaan painotti vähentää eriarvoisuutta työttömän ja työssäkäyvän välillä mutta arvoisa ministeri ja ben zyskowicz näillä esityksillä mitä hallitus tällä hetkellä tekee te syvennätte nimenomaan tätä eriarvoisuutta näitten työttömien välillä elikkä syvennätte pitkäaikaistyöttömyyttä esimerkiksi kohdennatte palkkatukea yrityksille mikä sinällään on hyvä asia koska moni vastavalmistunut nuori pääsee sitä kautta sitten työelämään kiinni se on erittäin hyvä mutta samanaikaisesti te leikkaatte järjestöt työllistävät valtavasti myös ihmisiä

jotka tarvitsisivat tukea ohjausta neuvontaa työllistyäkseen

arvoisa puhemies edustaja häkkänen kysyi minkä takia vasemmisto niin voimakkaasti progressiota puolustaa no ihmisyhteisöissä aina tulen keksimisestä lähtien on yleensä tupattu järjestää asiat niin että ne joilla eniten varaa ja voimia on kantavat vastuun isommasta taakasta kuin heidän oma elämänsä edellyttää ja sitä myöten kun modernina aikana sekä lapsuusjakso että myös myös vanhuusjakso ovat pidentyneet merkittävästi

on ehdottomasti kysymys ihmisten koetusta onnellisuudesta ja objektiivisesta hyvinvoinnista mutta se on myös taloustieteen valossa kysymys kasvusta ja yritysten hyvinvoinnista vasemmisto ei ole huolissaan tulonjakovaikutuksista vain siksi että pienet tuloerot ovat hyväksi kansan yleiselle onnelle vaan myös siksi että ne ovat hyväksi elinkeinoelämälle yleensä ja kansantaloudelle yleensä

arvoisa puhemies kun rahaa on rajallinen määrä niin verolinjaukset tulisi kohdentaa parhaiten työllisyyttä ja talouskasvua tukemaan tästä varmaan kaikki ainakin periaatteessa olemme samaa mieltä yrittäjien tukeminen on tärkeää etenkin uusien ja pk yritysten tukeminen on tärkeää työllisyyden kannalta

nykyjärjestelmän tilanne on se että enemmänkin tuetaan jo olemassa olevia yrityksiä ja olemassa olevia omistajia sen sijaan että luodaan uusia markkinoita elikkä hallitus on hyvin vahvasti pro business henkinen eikä niinkään pro market henkinen ja tässä toivoisin että kokoomuskin muistaa markkinatalouden aina aika ajoin

tällä hetkellä huokeampaa kun katsotaan koko skaalaa kun koko skaalaa katsotaan niin henkilöyhtiöiden verotus on huokeampaa kuin jotenka tässä mielessä muun muassa pääministerin premissit ovat väärässä

orpo kolme minuuttia tuosta puhujakorokkeelta

arvoisa puhemies aloitan edustaja aallon puheenvuorosta sen verran puoluepolitiikkaa totesitte että kokoomus muistaisi markkinatalouden minä toivon että käytte siellä omassa ryhmässänne omassa puolueessanne keskustelun markkinatalouden merkityksestä minun aikaisempien vuosien lukemattomien kokemusteni perusteella teille tämä on varmasti siellä joukossanne hieman epäselvempää mutta kannustan teitä te olette oikealla linjalla hallitus uskoo markkinatalouteen kauppojen aukiolojen vapauttaminen liikennekaari takseineen alkoholilainsäädäntö sote uudistuksen merkitys erittäin hyvällä polulla markkinoiden hyväksikäyttämiseksi meidän kansantaloutemme parhaaksi arvoisa puhemies kotitalousvähennyksestä vielä minusta se on selvää että kotita lousvähennys on niille jotka maksavat veroja jotta voivat vähentää on mahdollisuus vähentää verotuksesta työllistävät sillä torjutaan harmaata taloutta mutta minusta tärkeää myöskin on se edustaja kiljuselle että tällä voidaan vähentää omalta osaltaan sitä julkisten palvelujen kysyntätarvetta eli kun esimerkiksi vanhusten kotona asumisen palveluita voidaan vähentää verotuksesta ja lasten verotuksesta niin varma että sillä voidaan pienentää painetta julkisten palvelujen kysyntään tämä on verovähennys ja jos ei veroa maksa niin silloin sitä ei voida käyttää mutta jos meillä on julkinen talous vahvempi niin kuin me pyrimme niin silloin me saamme niitä keinoja joilla voimme tukea niitä kaikkein heikoimmassa asemassa olevia myöskin esimerkiksi pienellä eläkkeellä eläviä joita on siis kahdella päätöksellä hallitus auttanut takuueläkkeen korotuksella olkoonkin että indeksi toimii toiseen suuntaan mutta kuitenkin se kokonaisuus on plussalla vieläkin tähän oikeudenmukaisuuskeskusteluun kyllä siis keskeinen asia on työllisyys vain korkealla työllisyysasteella meillä on vahva julkinen julkinen talous terveempi julkinen talous silloin voimme auttaa myöskin heikommassa asemassa olevia ei tarvitse leikata palveluista jotka ovat kuitenkin se hyvinvoinnin perusta ja jokaisen pienituloisemmankin ihmisen turva tässä budjetissa hallitus on valinnut tämän työllisyyttä tukevan linjan se on meidän se on meidän arvovalintamme se näkyy veropolitiikassa se on työtä tekemistä yrittämistä tukeva linja koska vain sitä kautta meillä on varaa niihin niihin kevennyksiin vielä totean sen että kun me olemme asettaneet tavoitteeksi nämä satakymmentätuhatta uutta työpaikkaa niin kun puhuu lähes kenen kanssa tahansa niin yleensä vastaus on se että uudet työpaikat työpaikat voivat syntyä vain ja ainoastaan pk yrityksiin siksi yrittäjävähennys siksi kotitalousvähennys siksi työn verotuksen keventäminen nämä kaikki tukevat sitä että me kannustamme ja autamme yrityksiä ehkä puhemies tässä ajan puitteissa ne mihin ehdin vastaamaan

puhemies edustaja kiljuselle ihmettelen itse asiassa pohdintaasi jos ajatellaan mitä hallitus tällä hetkellä tekee niin pitkäaikaistyöttömien etu että joka ikinen toimenpide joka lisää työtä ja työpaikkoja on myös pitkäaikaistyöttömän etu jos verrataan hallituksen aikana tapahtuneita toimenpiteitä ja sitä mitä niiden seurauksena on syntynyt meillä on tällä hetkellä työttömyysprosentti alentunut meillä on noin kolmekymmentätuhatta ihmistä enemmän saanut työtä kuin oli aikaisemmin eikö se ole tärkeintä että ihmiset pääsevät töihin ja ennen kaikkea meidän pitkäaikaistyöttömille alkaa löytyä työpaikkoja

arvoisa puhemies kyllä hieman oudoksun näitä sdpn puheita tästä eriarvoisuudesta ensinnäkin sen takia että että kun katsotaan mikä on keskeisin tausta selittävä syy sille että tässä maassa eriarvoisuus ja huonovointisuus näköalattomuus kasvaa on työttömyyden paheneminen erityisesti pitkäaikaistyöttömyyden paheneminen

arvoisat edustajat sanon tähän väliin että täällä on teistä edustajista jotka olette täällä salissa useimmilla pyydetty puheenvuoro paikan päältä näytetään ne käytettävän ne käytetään ja jos debattiin aihetta näiden nyt varattujen puheenvuorojen jälkeen vasta debattiin
arvoisa herra puhemies edustaja lauslahti jo vastasi edustaja kiljuselle mutta vastaan minäkin samoilla linjoilla kun sanoin että hallitus pyrkii vähentämään sitä eriarvoisuutta joka on seurausta työttömyydestä niin

ole sellaisten räikeiden tuloerojen maa kuin moni muu maa tässä maailmassa kyllä suomessa tärkeätä on tämän tulonjaon ohella se että on tuloja mitä jakaa ja siksi hallituksen politiikka tähtää nimenomaan kasvun ja työllisyyden edistämiseen koska vain

herra puhemies tämä keskustelu on painottunut paljon tulonjakokysymykseen se lähtökohta tai se näkökulma millä millä tämä budjettiesitys on rakennettu on nimenomaan se työlinja se on se työlinja että saadaan lisättyä työllisyyttä lisättyä suomalaista työtä sen takia tehdään tuloveronkevennyksiä kaikkiin kaikkiin tuloluokkiin jotta se kannustavuus tekemään lisää työtä hankkimaan vähän lisäansioita kehittämään itseään koulutuksella hakeutumalla vaativampiin tehtäviin myös palkitaan verotuksen kautta ja se antaa mahdollisuuksia

koko tuloveronkevennysajattelulla haetaan sitä että saadaan lisättyä suomalaista työtä saadaan kotimaista kulutusta kasvatettua ja sitä kautta yhteiskunnan pyörät pyörimään mutta tämä progressiokeskustelu on on huolestuttavaa meillä on tällä hetkellä suomessa maailman korkeimpia kokonaisveroasteita ja se ei kerta kaikkiaan enää kestä progression nostamista ilman että kannustavuus häviää osaajat pakenevat maasta ja siihen meillä kerta kaikkiaan ei ole varaa eli sen takia on tärkeä huolehtia että progressio ei enää enää kasva sitten näitä muutamia hyviä veroratkaisuja ja linjauksia joita täällä on esimerkiksi tämä yrittäjien maksuperusteinen alvi josta on pitkään puhuttu nyt se tulee se asia hoidetaan niin että pienyrittäjät eivät enää toimi verottajan pankkina vaan vaan alvi tilitetään silloin kun se maksu todellisuudessa tulee tilille tämä on sitä reilua oikeudenmukaista veropolitiikkaa jota tämä hallitus edistää vielä tuosta kotitalousvähennyksestä sitä tosiaan käyttävät paljon perheet perheet joissa on kolme viiva viisi henkilöä sitä käyttävät myös kahden hengen eläkeläispariskunnat paljon ja silloin sillä ostetaan kotitalous hoiva ja ja hoitotyötä joka keventää yhteiskunnan velvoitetta järjestää näitä
arvoisa puheenjohtaja olen aivan samaa meiltä siitä mitä tässäkin on puhetta että kyllä ne uudet työpaikat syntyvät pieniin ja keskisuuriin yrityksiin ja on hyvä että että mietitään miten tuemme niitten työpaikkojen syntymistä entistä enemmän

yksinyrittäjää ja varmasti aika moni heistä on miettinyt voisiko kenties palkata työntekijän ja saada sitä kautta sekä työllistettyä että sitä omaa toimintaansa laajennettua ja myös tuoda helpotusta omaan jaksamiseensa minä haluaisinkin kysyä ministeriltä oletteko te miettinyt muita vaihtoehtoja kuin tätä yrittäjävähennystä millä samalla summalla pienyrittäjiin panostamalla saataisiin parempaa vaikuttavuutta siihen että tulisi uusia työpaikkoja lisää oletteko te laskenut millä tavalla ensimmäisen työntekijän palkkaamisen helpottaminen vaikuttaisi esimerkiksi vapauttamalla määräajaksi sote maksuista tai alentamalla niitä merkittävästi kun palkkaa ensimmäisen työntekijän jos se tehtäisiin tällä samalla summalla niin millaiset ne vaikutukset olisivat kohdistuisivatko ne paremmin ja toisivatko ne lisää työpaikkoja

arvoisa herra puhemies olemme varmaan kaikki yhtä mieltä siitä että ensinnäkin työllisyyttä pitää vahvistaa ja me tiedämme kaikki myös sen että nämä uudet työpaikat syntyvät nimenomaan tänne pk yrityspuolelle pk sektorille

että ensimmäisen työntekijän palkkaamiseen tulisi verohelpotuksia alvin alarajaa tultaisiin nostamaan kolmeenkymmeneentuhanteen mikä sitä kautta tukisi työllisyyttä ja tukisi nimenomaan pk yrittäjyyttä olen myös ben zyskowiczin kanssa tasan tarkkaan samaa mieltä siitä että että on tärkeätä että jokainen työtön pääsee työhön kuten hän itse totesi mutta nyt ongelmana on se että että tämä hallituksen linja ei toimi siten että jokainen työtön pääsee työhön meillä on tällä hetkellä arvioitu että meillä on noin kahdeksankymmentätuhatta nuorta jotka hakevat omaa paikkaansa elämään joilla ei ole vielä edellytyksiä lähteä suoraan työmarkkinoille jotka hakevat esimerkiksi koulutuspaikkaa tai omaan elämäänsä suuntaa meillä on pitkäaikaistyöttömiä joilla saattaa olla että heillä ei ole ammatillista koulutuspohjaa tai heillä heillä on jonkunlainen ammatillinen koulutuspohja mutta syystä tai toisesta he eivät työllisty yrityksiin ja yritykset eivät heitä huoli minkä takia esimerkiksi meidän järjestömme sekä meidän työpajamme ovat olleet erittäin hyviä työllistäjiä näille ihmisille

ben zyskowicz omassa puheenvuorossaan totesi olemme tasan tarkkaan samaa mieltä että jokainen työtön pääsee työhön toivon että tällä linjalla myös hallituskin toimisi

arvoisa puhemies minä toivoisin että jokainen joka työlinjaa kannattaa googlaisi sillä omalla pädillään tuloerot ja heti ensimmäiseksi ruudulle pläjähtää imfn oecdn etlan raportteja siitä mitenkä tuloerot vaikuttavat suoraan talouskasvuun ja mitenkä suomessa tuloerojen kasvu on leikannut jopa kymmenenneksen talouskasvusta jopa kymmenenneksen tämä tarkoittaa joko sitä että me emme ole saaneet työpaikkoja joita olisi tarvittu tai sitä että me olemme saaneet tosi paljon surkeampia työpaikkoja kuin me olisimme voineet saada erilaisella tulonjakopolitiikalla tästä syystä työlinja ei ole mikään vaihtoehto tuloerokeskustelulle vaan työlinjalla mikäli sillä tarkoitetaan parempia työpaikkoja ja enemmän työpaikkoja on vankka kohtalonyhteys siihen millaisia tuloeroja me omalla toiminnallamme tässä salissa pyrimme ylläpitämään

tästä syystä minä katson että hallitus toimii myös omien tavoitteittensa vastaisesti silloin kun se suhtautuu niin huolettomasti kuin se suhtautuu kysymyksiin tuloeroista

arvoisa puhemies täytyy ihan ensimmäisenä kommentoida tätä vasemmiston puolelta tullutta esitystä siitä ovatko kaikki tuloerot täysin tuomittavia ei voida sellaista mallia tehdä että kaikki kaikki niin mutta tästä saa sen käsityksen että jos joku tienaa enemmän siitä syntyy merkittäviä taloudellisia ongelmia suomessa on pienet tuloerot tuloerojen tasaamiseen pitää kiinnittää huomiota mutta samaan aikaan täytyy muistaa se että me emme voi ryhtyä mihinkään tämmöiseen neuvostoliiton malliin jossa ryhdytään tasaamaan kaikkia tuloja tai riskinotosta estämään esimerkiksi jonkun yrittäjän saamia voittoja tämä on ihan talouden normaali logiikka mutta sitten mitä vihreät täällä ovat esittäneet tästä pro market kysymyksestä onko hallitus markkinamyönteinen tämä on melkein yhtä hassu ajatus kuin joku demareitten velkapiirakka katsokaa nyt itseänne oppositio on haukkunut markkinamekanismin hyödyntämisestä tätä hallitusta historiallisen markkinamyönteiseksi ja sen jälkeen tullaan sanomaan ettei muka olla markkinamyönteisiä miettikää vihreissäkin vähän uudestaan tuo slogan
vielä edustaja viitanen ja sitten ministerille vielä minuutti paikan päältä
arvoisa herra puhemies sehän tässä nyt onkin että kun täällä puhutaan työlinjasta niin tähän mennessä me emme ole nähneet hallitukselta sitä työlinjaa korkeintaan halpatyölinjan tässä on vuosi kökötelty ja odoteltu eikä todellisia työllisyystoimia ole näkynyt että kello käy hakulista ei näy ja se suurin vastaus työllisyystoimeksi hallituksen tässä

työttömien ihmisten toimeentulon nipistyksiin edelleen eli työlinjaa en ole löytänyt tästä kirjasta sitten kun löydän olen tyytyväinen koska vain sillä pystymme menemään eteenpäin siitä olemme täsmälleen samaa mieltä leikkaukset ovat tuhoisia ne osaltaan heikentävät työllisyyttä heikentävät talouskasvua ja tätä menoa jos arvovalinnat pysyvät tällaisina puhemies me olemme siinä tilanteessa mihin te ministeri orpo viittasitte että ensi keväänä sitten huomataan että oho rahaa ei olekaan ja emu alijäämä painaa niskaan ja sitten onkin

verotusta kevennetään luodaan työpaikkoja tai puhemies kyllä minä ymmärrän että kotitalousvähennystä rukataan mutta tietenkin se hallituksen malli on näpertelyä siihen nähden mitä sdp esittää ohelle me esitämme että kotitalousvähennys ulotettaisiin myös kerrostaloihin mikä tarkoittaisi sitä että siinä tilanteessa voisi aidosti työllistää ja samaan aikaan korjata esimerkiksi ihmisten koteja lähiöissä

minä ihan lyhyesti jatkan koska

puhemies vain sen verran tulin tänne jatkamaan että halusin vielä kun ministeri seuraavaksi saa puheenvuoron edelleen kysyä kysyä vastausta tähän meidän eläkkeensaajia koskevaan kysymykseen miten voi olla mahdollista että valtaosalla eläkkeensaajista ostovoima tippuu minusta tämä olisi hyvin tärkeä tärkeä kysymys johon tulisi kaiken kaikkiaan saada vastaus ja sitten minä vain haluan kiteyttää tämän että olemmehan me usein tässä sitä huolta kantaneet että tällä menolla näillä arvovalinnoilla käy niin

puhemies ensinnäkin kaiken tämän ankeuden ja synkkyyden jälkeen täytyy sanoa että se työlinja näkyy jo siinä hallituksen kauden aikana työpaikkojen määrä on työttömyyden kasvu on taittunut työtuntien määrä kansantaloudessa on lisääntynyt merkittävästi verotulot ovat lähteneet positiiviseen suuntaan eli tässä näkyy hallituksen työlinja ja me teemme uusia keinoja ja niitä löytyy myöskin sieltä budjettikirjasta varmasti sieltä sitten syksyn opiskelulla löytyy mutta tähän kysymykseen näistä tuloeroista edustaja kontulalle minun tietojeni mukaan suomessa tuloerot eivät ole merkittävästi kasvaneet kaksituhattaseitsemän vuoden jälkeen eikä ole näköpiirissä nyt

tasa arvon mureneminen johtuu korkeasta työttömyydestä siksi hallituksella on tämä työlinja ja me teemme aidosti paljon uusia toimenpiteitä tässä ja edustaja viitanen kyllä meidän kuuluu valmistella myöskin lisää minä olen rehellisesti sanonut täällä että nämä eivät vielä riitä me valmistelemme lisää mikä ihmeen synti siinä on luultavasti te arvostelisitte täällä meitä siitä jos me olisimme tuoneet tänne vielä raakile esityksiä me valmistelemme kunnolla ja tuomme ne tänne sitten kun ne ovat valmiina nyt budjettikirjassa ja meidän ratkaisuissamme on jo lukuisia esityksiä työllisyyden parantamiseksi niistä yksi keskeinen on tänään täällä keskeisenä keskustelunaiheena oleva työn verotuksen alentaminen jota pidän työllisyystekona ja oikeudenmukaisesti rakennettuna

kun vielä katsotaan vähän taaksepäin tässä lähtökohdaksi mitä eläkeläisiin tulee muistan tavattoman hyvin että viisitoista vuotta sitten edustaja viitanenkin oli täällä silloin silloin tehtiin myös

annoitte veronkevennyksiä hyvätuloisille veronmaksajille kun te alensitte myös kaikkein suurituloisimpien

verotusta se se on pohjana meillä edelleen teidän tekojenne jäljiltä sitten te veitte voimaan taitetun indeksin joka joka on tähän päivään mennessä vienyt miljardeja eläkeläisiltä edelleen te poistitte pienituloisilta ansioeläkkeensaajilta kansaneläkkeen pohjaosan siitäkin nämä pienituloiset entiset kaupan myyjät ja monet muut ovat menettäneet menettäneet satoja miljoonia ehkä jopa useita miljardeja näiden viidentoista vuoden aikana nämä ovat teidän lahjojanne sitten kun edustaja heinäluomasta tuli valtiovarainministeri hän ensimmäisenä asiana eduskunnalle esitteli varallisuusveron poistamisen kokonaan siitä on tullut suurimmille varallisuusveron silloisille maksajille miljardin suuruinen voitto jo tähän mennessä koska se oli kymmeniä miljoonia vuotta kohti ja aikaa on kulunut merkittävästi eli tällä tavalla teidän veropolitiikkanne on toiminut viime vaalikaudella edustaja viitanen kuunnelkaa todellakin te jatkoitte sitä varallisuusverohenkistä linjaa eli yhteisöveroa pudotettiin kaiken kaikkiaan kuudella prosenttiyksiköllä eli noin kaksikymmentäviisi prosenttia se johti siihen että osingot nousivat todella historiallisiin lukuihin yhtätoista miljardia maksettiin nyt osinkoja voi olla että sillä oli positiivisia vaikutuksia työpaikkoihin mutta ei niitä näkynyt kuitenkaan viime kaudella tästä huolimatta tuli satatuhatta uutta työtöntä

yhteisöveron alennus perussuomalaiset olisi halunnut alentaa kaksi pilkku viisi prosenttiyksikköä kun te halusitte alentaa neljä pilkku viisi prosenttiyksikköä silloin viimeisessä vaiheessa kasvatti osinkoja todella rajusti ja niistä suuri osa meni amerikkalaisille eläkeyhtiöille puhtaana käteen nyt te haukutte yrittäjävähennystä mutta se jää kuitenkin suomalaiselle pienyrittäjälle jokainut euro mitä siitä hyötyä tulee minä väitän että tai insinööritoimistolla tai asianajotoimistolla jolla on suuret tulot on myös paljon töitä ja kun se tekee niitä töitä ja saa veronkevennyksen niin se työllistää enemmän lisää se on aivan selvä ei suuriin tuloihin pääse eikä siis suureen veronalennukseen ellei ole työntekijöitä ja isolla yritys eli tätä kautta uskon että työpaikkoja tulee apteekkeihin apteekkariliiton sivuilta voitte katsoa satakolmekymmentäyksi farmaseuttia on työttömänä on hienoa jos he saavat työpaikan tämän alennuksen kautta samaten suunnittelutoimistoissa suunnittelutoimistoissa ja monessa muussa näistä osa on sellaisia että ne eivät saaneet tätä

yhtiöille tullutta yhteisöveron alennusta mutta nyt ne saavat oikeudenmukaisen kohtelun tätä kautta apteekit eivät tosiaan ole osakeyhtiöitä koska se apteekkilupa on aina luonnollisella henkilöllä mutta mutta ei tämä ole niin mustavalkoinen yrittäjävähennyksellä parannetaan työllisyyttä täällä on sitten nostettu edustaja kontula vai kuka useampikin tämä ensimmäisen työntekijän siitä on puhuttu niin kauan kuin minä eduskunnassa olen ollut eli pian kolmekymmentä vuotta eivätkä sitä ole sosialidemokraatit toteuttaneet eikä kukaan mukaan sen toteuttamisessa on ilmeisesti vähän kilpailullisiakin ongelmia joo sitten vielä viime kaudella todellakin elettiin sosialidemokraattien mallin mukaan julkinen velka kasvoi yli yhdeksän miljardia vuodessa

verotus kiristyi ja siitä huolimatta työttömiä tuli satatuhatta lisää ja bruttokansantuote putosi kolmena vuonna peräkkäin tätäkö te haluatte edelleen jatkaa että velkaa ja kovia veroja ja sitä kautta talouden pysäyttämistä hallituksen linja että pannaan työ edelle tuottaa nyt tulosta ja tällä hetkellä jo nähdään että uusia työpaikkoja on syntynyt

se aleni vuonna kolmetoista taisi yksi pilkku kaksi prosenttia bkt alentua nyt se sentään kasvaa saman verran eli muutos on todella selkeästi tapahtunut tämä verotus on kokonaisuus ja sitä pitää tarkastella sen mukaan esimerkiksi tämä neljänsadanviidenkymmenen miljoonan euron työtulovähennys tulee pieni ja keskituloisille se on äärettömän tärkeä ja otettava huomioon sitten sen kolmenkymmenen miljoonan lisäksi mistä täällä on ollut paljon puhetta on toki monia asioita joihin mekin haluaisimme vielä parannusta ja muutosta ja niiden aika tulee kun saadaan talous kuntoon olen ihan varma että me lisäämme tutkimukseen ja koulutukseen rahaa heti kun on mahdollista kun on sitä rahaa toisaalta esimerkiksi työpajat ja vastaavat toiminnot ovat varmasti kärkilistalla silloin kun kun on meillä varaa lisätä taas panostuksia mutta ei siihen että pidetään keinotekoisesti yllä sellaista valheellista politiikkaa mikä viime kaudella oli että työttömyys kasvoi velat nousivat ja verotus kiristyi se tappaa loputkin työpaikat
arvoisa puhemies tuosta edellisestä puheenvuorosta kuului se erityisesti siellä puheen alkupuolella että faktat ovat hakusessa muuallakin kuin yhdysvaltojen presidentinvaaleissa mutta hyvä puhemies täällä on puhuttu työlinjasta se ei kuitenkaan ole uskottava työttömille tarjotaan keppiä ja ajatellaan että sillä tavalla työtä saadaan työttömille että työttömyysturvaa leikataan toinen mikä ei lisää tätä uskottavuutta on se että koulutuksesta tuotekehityksestä innovaatioista leikataan meillä ei suomessa kuitenkaan ole mitään muuta mahdollisuutta nostaa työllisyysastetta saada lisää työpaikkoja kuin löytää sellaista tekemistä sellaisia vientituotteita joilla on aitoa kysyntää maailmalla ja tämä ei synny millään muulla tavalla kuin osaamisen kehittämisellä ja kun me olemme tässä tilanteessa että että talous ei kasva ja se on tähän saakka kasvanut kotimaisen kulutuksen voimasta niin nyt ei missään tapauksessa pitäisi tehdä niin että sitä ostovoimaa joka pyörittää meidän taloutta tällä hetkellä leikataan ja sitä leikataan nimenomaan kun pienituloisille ei anneta samoja verohelpotuksia tai pienituloiset saavat pienemmät verohelpotukset kuin suurituloiset täällä on jo moneen kertaan tullut esille se että nimenomaan pienituloisen taskussa se euro menee sinne kaupan kassan kautta ja se on se joka meille lisää varmasti niitä työpaikkoja

puhemies en ihan ymmärrä näitä meidän vasemman puolen puheenvuoroja ensinnäkin ostovoimaa vahvistetaan siltä osin jos ajatellaan käsillä olevaa hallituksen esitystä sehän alentaa verotusta eli

joita tehdään tarkastellaan pitkälti mikä on niiden työllisyysvaikutus kuten tämänkin hallituksen esityksen työllisyysvaikutukset ovat positiivisia ja palaan vielä tulonjakokysymyksiin hallituksen esitys numero satakolmekymmentäviisi jossa on useampia toimenpiteitä kun katsotaan gini vaikutusta niin se on plus miinus nolla

arvoisa puhemies valtiovarainministeri orpo olette aivan oikeassa siinä että tuloerot eivät ole merkittävästi kasvaneet vuoden kaksituhattaseitsemän jälkeen tämä ei suinkaan ole sattumaa siihen vaikuttaa talouden kansainväliset suhdanteet mutta myös se politiikka jota suomessa on tehty

on että nyt me olemme menossa huonompaan suuntaan ja sen takia puhun tulonjakovaikutuksista nimenomaan tässä kohtaa edustaja häkkänen minä puhun porvarillisen taloustieteen tuoreista tuloksista osoitan lähteet joista ne ovat kaikkien tarkastettavissa te vastaatte puhumalla neuvostoliitosta ja siitä kuinka tämä linja johtaisi neuvostoliittolaisiin ratkaisuihin minun mielestäni tämä on enemmänkin noloa kuin kunnollinen osoitus siitä taloustieteen osaamisesta jolla kokoomus noin yleensä on halunnut profiloitua

arvoisa puhemies nyt taisi mennä vähän liioittelun puolelle myös siellä puolella kritisoin silloin aikaisemmin sitä teidän puhettanne edustaja kontula siitä että annoitte ymmärtää että että jos on vähänkään tuloeroja tämä on taloudelle totaalisen haitallista on täysin selvä imfn oecdn muiden tutkimusten mukaan että niissä maissa joissa tuloerot alkavat kärjistymään kasvavat voimakkaasti tämä on haitallista pitkällä aikavälillä talouden kehitykselle työllisyyden kehitykselle

tässä on nyt muutama puheenvuoro jotka ovat tällaisia lyhyisiä puheenvuoroja ja jos sen jälkeen vielä on aihetta debattiin jatketaan debatilla sitten tai näillä lyhyisillä paikalta pidettävillä puheenvuoroilla edustaja jokinen seuraavana
arvoisa herra puhemies täällä on puhuttu nyt paljon tästä suomen tulonjakokysymyksestä ja kun katsotaan euroopan tasolla eu maiden vertailua niin tulonjako suomessa on eu maiden viidenneksi tasaisin eli eu maiden viidenneksi tasaisin on tulonjako suomessa ja sitten köyhyys ja syrjäytymisriskiä kun katsotaan eu maiden tasolla niin niin se on suomessa kolmanneksi alhaisin eli eli ei tätä kysymystä pidä paisutella totta kai ei pidä myöskään vähätellä sitä tulonjakokysymystä mutta ei sitä pidä paisutellakaan tästä eu vertailun näkökulmasta toisaalta sitten pitää miettiä mikä vaikuttaa siihen että niillä pienillä tuloilla on vaikea tulla toimeen ja silloin silloin tullaan myös siihen työn hintaan suomalaisen työn kilpailukykyyn joka nostaa tuotteiden ja palveluiden hintaa ja siihen ongelmaan meidän pitää pureutua ja hakea sitä kautta myös myös pienituloiselle ihmiselle mahdollisuuksia pärjätä arjessa

työllisyystoimia esimerkiksi työttömän palveluntarpeen arviointi kolmen kuukauden välein haetaan sitä polkua mikä on se mahdollisuus löytää se polku työttömälle sinne työelämään ja kannustavuus sinne tähän hallitus on asettanut kannustinloukkutyöryhmän joka tutkii myös niitä kannustinloukkuja jotta voitaisiin yhdistää esimerkiksi sosiaaliturva ja ja palkkatuloja ja sitä kautta löytää

toistan kun se työlinja nyt löytyisikin täältä budjettikirjasta mutta kun ainoa mitä löytyy on se halpatyölinja ja myös se että työtön joutuu joka päivä taistelemaan niukalla toimeentulolla ei tuo kyllä yhtäkään työpaikkaa lisää se että edelleen näiltä heikompiosaisilta pienituloisilta ihmisiltä leikataan kuten kokoomus haluaa mutta kuten sanottu puhemies kokoomukselle sopii tämä arvovalinta jossa eriarvoistetaan siinä minulla on vieläkin nielemistä kieltämättä puhemies kun hämmästelen sitä

suosivaa politiikkaa minä vähän mietin puhemies olisiko niin että perussuomalaisilla on hivenen huono omatunto tässä koska toimi kankaanniemi omassa puheenvuorossaan käytti koko puheenvuoron vain ja ainoastaan sdpn moittimiseen jos te edes yhden kymmenesosan tästä aktiivisesta tarmokkuudestanne käyttäisitte sen miettimiseen miten työttömälle töitä köyhien auttamiseen miten nämä julmat leikkaukset voitaisiin perua niin se auttaisi ehkä vähän toimisitte sillä tarmolla hallituksessa teillä on valtikka nyt te voitte tehdä politiikkaa jos edes kymmenesosan siitä tarmosta millä nyt meitä moititte käyttäisitte tähän niin luulen että maailma voisi olla vähän parempi ja lähempänä niitä lupauksia mitä vaalien alla annoitte eläkkeensaajille voimme mennä keskustelemaan sinne keski keski suomen

mitä sanoo työtön mitä sanoo työmies tai työnainen siitä että tämmöiset palkkaleikkaukset ovat tuntuneet olevan perussuomalaiset teidän ainoa ratkaisunne tähän asiaan tässä mennään näillä arvovalinnoilla kokoomuksen ymmärrän mutta todella perussuomalaisia oikein en ja en myöskään sitä että keskusta on niin kauas siitä alkiosta päässyt vieraantumaan

miten te olisitte tehnyt ne kolmen miljardin leikkaukset mitkä antti rinne julisti kahdentenakymmenentenä päivänä maaliskuuta kaksituhattaviisitoista eli eli kuukausi ennen eduskuntavaaleja rinne sanoi että sosialidemokraatit leikkaavat kolme miljardia ja kiristävät verotusta miljardilla te olette kokonaan unohtaneet nämä ettekä kerro missään joka paikkaan vain lisää ja lisää ei tällä verotuksen kiristämislinjalla luoda työpaikkoja suomeen me me voimme miettiä verotuksen painopisteitä ja koko ajan mietitään mutta kokonaisveroasteen nostaminen ei ole se tie se nähtiin viime kaudella teidän politiikallanne tuhoutui työpaikkoja satatuhatta kun otitte valtavasti velkaa ja kiristitte veroja ei ollut tulosta nyt julkinen velka vähenee hyvin merkittävästi te te olette täysin väärässä siinä kun te puhutte valtionvelasta kaikkialla katsellaan julkista velkaa ja siihen pitää ottaa silloin kunnat muun muassa mukaan sitten

korostan sitä että hallitusohjelma on kokonaisuus siinä on nämä toimenpiteet mitä tekin vaaditte kyllä mutta olette unohtaneet etupainotteiset leikkaus ja säästötoimenpiteet hallitus on ne tehnyt enää ei tule uusia leikkauksia tämän syksyn jälkeen sitten sitten siellä on työ ja yrittäjyyspaketti jossa kiky sopimus on erittäin arvokas tänään hienoa että kuulimme rinteeltä että sosialidemokraatit ovat sen takana siihen on sitten veroratkaisu kytkettynä tämä etenee sitten rakenneuudistukset eläke sote ja muut vastaavat etenevät ja näin parasta sosiaaliturvaa on työ ja sitä hallitus luo se on aivan eri linja kuin teillä oli mutta tämä on oikea linja nyt

arvoisa puhemies edustaja häkkänen oecd arvioi reilun puolentoista vuoden takaisessa raportissaan tuloerojen syöneen suomen talouskasvusta lähes yhdeksän prosenttiyksikköä on ihan naurettavaa väittää ettei tällä olisi mitään työllisyysvaikutuksia kun tiedetään että se tuloerojen kasvu oli pitkälti yhdeksänkymmentä luvun alussa tehtyjen poliittisten päätösten ja sitten sille pikkuisen vauhtia antaneiden myöhempien poliittisten päätösten seuraus

hallituksen valintoja

se joka väittää että suomessa ei tuloeroihin puututtaisi ei ihan välttämättä ole katsonut miten meidän verotuksemme rakentuu meillähän on erittäin kireä progressiivinen verotus joka todellakin puuttuu

tuloeroihin tässä muutaman asian listasin kun sdp täällä koko aika esittää että että missä ovat työllisyystoimet tässä sdpn tässä ja nyt hokemassa jota on kuultu nyt vuoden ajan on vähän samanlaiset ongelmat kuin schröderin hallituksella aikanaan että schröder teki sinänsä oikeita toimenpiteitä mutta kenttäväki vaati että niitten toimien pitää näkyä samana päivänä schröder sai kenkää näissä työllisyystoimissakin pitää malttaa myös vähän aikaa odottaa muutamia toimenpiteitä mitä on menossa velkaantumisen taittamiseksi muun muassa veronkorotuksia vältetään on isossa kuvassa tärkeä merkittäviä työ ja eläketulon veronkevennyksiä tehdään kilpailukykysopimus lisää yritysten kilpailukykyä kotitalousvähennys liikenneinfraa edistetään perusväylänpitoon tulee kuusisataa miljoonaa yrittäjävähennys pienyrittäjiä helpottava maksuperusteinen alv vientirahoituksen merkittävä kasvattaminen yritystoiminnan sääntelyn purkaminen muun muassa kauppojen aukioloaikoja vapauttamalla liikennekaaren merkittävä paketti menee eteenpäin yritysten sukupolvenvaihdoksia helpotetaan metsälahjavähennyksellä lisätään puun käyttöä ja sitä kautta teollisuuden edellytyksiä toimia suomessa työttömyysturvan käyttöä starttirahana mahdollistetaan koeaikoja pidennetään määräaikaisten sopimusten tekemistä helpotetaan takaisinottovelvollisuutta kevennetään ja monta muuta työllisyyttä lisäävää toimenpidettä jota en ehdi tässä kahdessa minuutissa edes sanomaan meillä on joukko

arvoisa puhemies olisin vielä toistanut tämän kysymyksen liittyen tähän yrittäjävähennykseen kun en saanut ministeriltä siihen vastausta elikkä kun me tiedämme että näinä niukkoina aikoina rahaa on vähän niin on tietysti äärimmäisen tärkeää että se raha mikä käytetään esimerkiksi erilaisiin vähennyksiin kohdistuisi silloin fiksusti ja sillä saataisiin lisää niitä työpaikkoja satakaksikymmentäkahdeksan miljoonaa euroa on siis tämä yrittäjävähennyksen suuruus ja kysyin sitä onko hallituksessa arvioitu onko tämä nyt se tehokkain tapa siihen että pieniin yrityksiin saadaan uusia työpaikkoja vai olisiko ollut fiksumpaa kohdistaa se jollain toisella tavalla esimerkiksi tämän ensimmäisen työntekijän palkkaamiseen liittyvään määräaikaiseen vapautukseen näistä sotumaksuista tai tai niitten sotumaksujen

miten se kohdistuu ennen kaikkea sinne kaikkein suurituloisimpiin yrittäjiin ja yrityksiin eikä niihin pienituloisimpiin yksinyrittäjiin jotka ehkä haluaisivat palkata lisää työntekijöitä sitten minä kyllä tästä eriarvoisuudesta sen haluan sanoa että kyllä minusta on valitettavaa jos todella kun todellakin nyt on näin että ilmeisesti näissä hallituksen suurissa päätöksissä ei ole tehty vaikutusarvioita riittävästi tämä gini kerroinhan on kyllä semmoinen hyvin

heikoimmassa asemassa olevien tilanne vaikeutuu entisestään
ministeri paikan päältä kaksi minuuttia
arvoisa puhemies se on valitettava totuus että silloin kun julkisesta taloudesta joudutaan leikkaamaan niin leikataan kaikkein suurimmilta momenteilta joista ne rahat saadaan kokoon ja ne osuvat silloin palveluihin ja tulonsiirtoihin tämä on erittäin valitettavaa silloin ne jotka eniten tulonsiirtoja ja palveluita käyttävät kärsivät eniten siksi siis jälleen kerran minä toistan itseäni varmaan täällä koko syksyn taas työllisyys ei ole mitään muuta oikoreittiä siihen että me välttäisimme leikkaukset ja supistukset meidän hyvinvointiyhteiskunnan keskeisiin elementteihin jotka luovat tasa arvoa jotka luovat oikeudenmukaisuutta ja auttavat heikoimmassa asemassa olevia eli palveluihin ja tulonsiirtoihin ja näistä vielä toivoisin että päästäisiin tilanteeseen jossa palvelut on on se keskeinen ja tulonsiirtojen varassa mahdollisimman harva valitettavasti tällä hetkellä me olemme kaukana siitä tavoitteesta mutta kaikki mahdollinen tehdään edustaja häkkänen käytti aivan erinomaisen puheenvuoron mikä säästää aikaani koska olin kirjannut sivun verran työllisyystoimia jotka hallitus on jo päättänyt ja lisää toimia on todellakin valmisteilla minä odotan tämän viikon loppuun työmarkkinajärjestöjen kanssa yhdessä mallia työttömyysturvan uudistamiseksi aktivoivampaan suuntaan siinä on hyvin oleellista se mikä on annettu lähtökohdaksi että niin sanotusti kepit ja porkkanat ovat tasapainossa työ on edennyt hyvässä hengessä hyvin että se ei ole helppo työ mutta näitä vaikeitakin asioita vain pitää tehdä tähän yrittäjävähennykseen toki hallitus jo ohjelmaneuvotteluissaan kävi läpi lukemattoman määrän erilaisia toimenpiteitä ja se arvovalinta oli se että kun me odotamme että ne satakymmentätuhatta työpaikkaa syntyvät pk yrityksiin niin silloin tämä yrittäjävähennys koettiin oikeaksi keinoksi ja kun lähtökohta on se että se menestyvä yritys on jo sellainen yritys jolla on mitä vähentää niin silloinhan se menestyvä yritys siitä hyötyy mutta kyllä me lähdemme siitä että se kannustaa myöskin silloin uusien ihmisten palkkaamiseen sitten ihan lyhyesti herra puhemies totean vielä sen että kun tässä nousivat esille nämä yhdeksänkymmentä luvun alun päätökset niin kyllä silloin leikattiin leikattiin ja leikattiin hyvin paljon kuten puhemieskin varmaan muistaa mutta samaan aikaan tehtiin rohkeaa veropolitiikkaa jolla saatiin aikaan kasvua

ennen kuin ministeri orpo lähtee haluan tässä vielä todeta että olimme viime kaudella hallituskumppaneita taloutta tasapainotettiin hyödyntämällä verotusta sekä tehtiin leikkauksia tältä osin verotus oli yksi työkalu meidän talouden tasapainottamisessa nyt te te olette jättäneet verotuksen käytännössä hyödyntämättä te te olette kohdistaneet nämä säästöleikkaukset pelkästään pienituloisten ja sosiaaliturvan varassa olevien ihmisten leikkauksiin siltä osin voisi todeta että nykyinen toimintamalli ei ole sillä tavalla oikeudenmukaisuuteen pyrkivää kuin viime kaudella

tässä yhteydessä sanoa sen ministerille ennen kuin hän poistuu arvoisa puhemies sitten vielä edustaja lauslahdelle kun totesitte että ostovoimaa vahvistetaan niin tosiasia kuitenkin on että pienituloisten ostovoima tulee heikkenemään tämän hallituskauden aikana kuusi prosenttia siltä osin ostovoiman kehitys näitten ihmisten osalta ei ole sitä mitä te annoitte kuvan

puhuimme äsken työllisyydestä ja puhuimme pitkäaikaistyöttömistä ja vaikeimmassa asemassa olevien ihmisten työllistämisestä en lähde toistamaan niitä mutta toivon että luette eduskunnan pöytäkirjasta sen mitä edellisessä puheenvuorossa tästä totesin ja toivon että voimme sitten jatkaa keskustelua tämän salin ulkopuolella sitten edustaja kankaanniemelle aivan oikein tässä tuli esille se että että meidän pitää puhua taloudesta myös kokonaisuutena ja pitää huomioida myös kuntatalous tässä mutta nyt valitettava tosiasia on myös se että kun meillä on tänä iltana täällä vielä käsittelyssä peruspalveluidenkin valtionosuuksia niin käytännössä

päätöksistä paljon kyllä viime kaudella tehtiin päätöksiä ja sopeutettiin taloutta kolmella miljardilla nostettiin veroja kolmella miljardilla sinne tuli solidaarisuusvero eläkeläisten raippavero solidaarisuusveron laajentamista pääomatuloverotuksen kiristystä pääomatuloverotuksen muuttamista progressiiviseksi pääomatuloveron progression laajentamista ja niin edelleen ja niin edelleen

on nyt linja mitä täytyy kokeilla tässä taloustilanteessa
arvoisa herra puhemies edustaja mikkonen toi varsin varsin tärkeän asian esille elikkä ensimmäisen työntekijän palkkaamisen ja sen problematiikan mitenkä sitä voitaisiin edistää tässähän hallituksen normienpurkutyö ja myös kannustinloukkutyöryhmän työ hakee ratkaisuja siihen tällä hetkellähän yrittäjät pelkäävät työllistää ihmistä koska koska pelätään niitä vastuita joita siitä aiheutuu pelätään sitä byrokratiaa pelätään sitä onko tämä yrittämisen ala vielä sellainen että että pystyn varmasti työllistämään tämän ihmisen

arvoisa puhemies vaikka ministeri orpo jo lähti niin kiinnitän huomiota hänen perusteluunsa siitä että pitää leikata köyhiltä sen takia että tulonsiirroista suurin osa menee nimenomaan pienituloisille ja siellä on mistä leikata tämähän ei pidä paikkaansa

arvoisa puhemies olemme perustuslakivaliokunnassa välillä joutuneet pohtimaan juuri näitä taloudellisia leikkauksia ja sitä missä menevät perustuslain asettamat reunat muistuttaisin että eräissä asiantuntijakuulemisissa tuli esille myös tämmöinen perustuslaillinen reunaehto joka on hyvä muistaa elikkä meidän tulee hoitaa meidän taloutta ja velkataakkaa siten että myös tulevilla sukupolvilla on näitä perusoikeuksia kuten oikeus maksuttomaan perusopetukseen ja sosiaaliturvaan me emme saa syödä kaikkea juuri nyt vaikka se ehkä helpompaa juuri nyt olisi katselin tuossa sitran tutkimusta viime vuodelta seitsemäs seitsemättä kaksituhattaviisitoista siinä todetaan että yksitoista prosenttia tulonsaajista maksoi toissa vuonna neljäkymmentäviisi prosenttia suomen veroista tuohon ryhmään ylsi viidenkymmenentuhannen euron vuotuisilla bruttotuloilla jotka tekevät kuukaudessa sitran mukaan noin bruttotulot tässä keskustelussakin meidän olisi aina hyvä miettiä mitä mitä me pidämme suurituloisina kuka täällä verot maksaa kaksituhattaseitsemänsataa ei ole minusta kauhean iso tulo ja kuitenkin täytyy muistaa että että he minä kutsun heitä keskituloisiksi kantavat täällä suuren vastuun ja meidän pitää myös pitää huoli siitä että he jaksavat siellä työn keskellä sitten tätä kiky sopimusta kun miettii niin sehän on juuri palkansaajilta ojennus meidän työttömille kun he ovat olleet valmiita karsimaan omista eduistaan muun muassa lomarahoistaan niin en en oikein jaksa ymmärtää sitä miksi he eivät saisi sitten myös sitä verohelpotusta joka oli siinä porkkanana jotenkin tuntuu että meidän pitäisi myös vähän näitä käsitteitä käydä läpi että mikä on suurituloinen tuolla saattaa joku ruudun takana miettiä että maksan ihan älyttömästi veroja kuntaverot siihen päälle eikö mikään riitä

edustaja kiljunen otti esille kuntatalouden me tänään jo kuuntelimme valtiovarainvaliokunnan kunta ja terveysjaostossa kuntatalouden tilanteesta budjetissa ja asiantuntija ministeriöstä kertoi että kuntatalous tämän budjettikirjan lukujen valossa vahvistuu ensi vuonna kolmekymmentäyhdeksän miljoonaa euroa kuntaliitto on laskenut ja saanut tuloksena aivan saman ja tämä on historiallista viime vaalikaudella kuntien valtionosuuksia leikattiin kumulatiivisesti arviolta viisi miljardia ehkä enemmänkin ja kunnat velkaantuivat koko kuntasektori velkaantui seitsemän miljardia euroa viime vaalikaudella mitä se merkitsi se merkitsi sitä että kunnat nostivat lähes kautta linjan kuntaveroa se on tasavero eli pienituloiset joita te puolustatte maksavat kuntaveroa enemmän on siellä tietysti se pieni vähennys mutta se ei ole kuitenkaan progressiivinen ja sen lisäksi että verotus maksut nousivat yt neuvotteluja käytiin lukuisissa kunnissa irtisanomisia oli palvelut heikkenivät nyt ei vastaavia lukuja ole esimerkiksi asiantuntija totesi että yhtään kuntaa ei ole ensi vuonna menossa selvitysmenettelyyn eli kuntatalous vahvistuu ja luottamus on siltä osin positiivinen verrattuna viime kauteen tilanne on täysin eri ja se on erittäin tärkeä asia palvelujen tarvitsijan kannalta ja pienituloisten kannalta koska näin eivät sitten verot nouse arvoisa puhemies tähän verokysymykseen vielä yritysvähennyksen osalta totean että viime vaalikaudella kun te sosialidemokraattien johdolla annoitte osakeyhtiöille yhteisöveroalennuksen joka oli ehkä kahdeksansadan miljoonan luokkaa vuosittain se meni kaikille osakeyhtiöille joilla on verotettavaa tuloa yhtiönä myös esimerkiksi osakeyhtiömuotoiset asianajotoimistot suunnittelutoimistot ja

jotka toimivat osittain osakeyhtiöinä saivat sen hyödyn mutta pienyrittäjät jotka eivät

edustaja merelle ja niille muille edustajille jotka aikaisemmin tässä tässä keskustelun kuluessa ovat vedonneet tähän yhteentoista prosenttiin tilastoja lukiessa on hirveän tärkeätä että tietää mitä tilastoja lukee esimerkiksi kaikkein hyvätuloisimpien verorasitusta koskevaa tilastoa lukiessa on hyvä muistaa että ansiotuloverotus on yleensä ottaen valtion valtion budjetissa verraten pieni veroerä ja jos me katsomme eri tuloluokkien kokonaisveroastetta niin kuva muuttuu aivan erilaiseksi sen takia on tarkoitushakuista puhua pelkästään ansiotuloverotuksesta

käppyrä kääntyykin alaspäin siellä siellä ylhäällä sitten unohdetaan se että suurin osa näistä hyvätuloisimmista ihmisistä elää elämänsä muissa vaiheissa jossakin muussa tuloluokassa meidän järjestelmämme toimii niin että silloin kun sinä olet työikäinen ja töissä sinä maksat veroja enemmän silloin kun sinä olet nuori ja opiskelet tai olet vanha ja eläkkeellä niin silloin sinä olet saamapuolella ja yleensä myös niissä alemmissa tulodesiileissä

arvoisa puhemies hallitus on valinnut täsmätoimien linjan täsmätoimia työn lisäämiseksi se on lyhykäisyydessään työttömän etu edustaja kiljuselle otin esille hallituksen hallituksen esitys joka meillä on nyt käsillä keventää verotusta mikä tarkoittaa sitä että se lisää samalla myöskin meidän veronmaksajien ostovoimaa kolmekymmentä miljoonaa tullaan erikseen kohdentamaan täsmätoimin niille väestöryhmille tällä hallituksen esityksellä ei voida vaikuttaa juuri niille vähempituloisille henkilöille lisäksi nostan esille näistä pienituloisista ryhmistä erityisesti meidän yksinhuoltajaperheemme joiden kohdalla tulee myöskin toinen vastaantulo varhaiskasvatusmaksujen osalta tulee olemaan vähennystä näiden pienituloisten yksinhuoltajien näkökulmasta lähes seitsemänsataa euroa se on erittäin merkittävä summa pienituloisen lapsiperheen taloudessa

oikein löydä sellaista elementtiä että se jollain tavalla olisi reilu siinä suhteessa että se hyödyttäisi erityisesti pieni ja keskituloisia vaan on täälläkin myönnetty tosiasia tasasuuri prosenttiyksikkö kaikille tarkoittaa juuri sitä että se hyvätuloinen johtaja saa

kokki tai autonkuljettaja saa sitten kovin niukasti tämä on se tosiasia ja tämä on hallituksen valitsema veroprofiili ja kuten sanottu se ei ole ollenkaan ihme että kokoomus tätä veropolitiikkaa tukee mutta se on ollut kyllä pienen pieni ihme ja ehkä yllätyskin että entistä suuremmin äänenpainoin perussuomalaiset täällä esimerkiksi puolustavat tätä mitäköhän te nyt ajattelette että se tavallinen kansalainen tai eläkkeensaaja siellä vaikka hervannan siwalla ajattelee siitä että ennen vaaleja kovasti luvattiin pitää köyhän kansan puolta ja sitten

vähän avasi sitä kuvaa meillä on tästäkin nämä tietopalvelun laskelmat jotka osoittavat sen että tämäkin suosii eniten ylempien tuloluokkien ihmisiä ja kuten sanottu niin suuri osa valtaosa tästä kevennyksestä menee niille ylimmille

kilpailukykyä ja tässä me menemme ei myönteisiä työllisyysvaikutuksia näillä ratkaisuilla eikä oikeudenmukaisuuselementtiä mitä tänä päivänä

arvoisa puhemies haluaisin edustaja kontulalle sanoa että en mitenkään tarkoitushakuisesti yhtään mitään valinnut otin tämän sitran sitran tutkimuksen tässä se osui käsiini ja täällä todetaan että puhutaan suorista veroista miten tämä on laskettu ja siinä on todettu että näihin veroihin on laskettu pääomatulovero kunnallisvero ja sairausvakuutusmaksut en ole tätä laatinut niin että en en osaa sanoa sitten minusta sitralla on on ollut aika hyviä puolueettomia tilastoja ei ollut lainkaan tarkoitus halusin muistuttaa kuitenkin että myös tällaisella ihmisryhmällä joka noin viisikymmentätuhatta tienaa vuodessa ja kaksituhattaseitsemänsataa euroa on tämän tilaston mukaan keskimääräinen bruttotulo on välillä oikeus saada veronalennuksia nimenomaan tämän kiky sopimuksen johdosta pia viitanen puhui tavallisista kansalaisista minusta hän on aivan tavallinen kansalainen

mitä hän ajattelee hän ajattelee että kiva että vuosienkin jälkeen minäkin saan joskus veronalennuksen teen valtavasti töitä olen sitoutunut tekemään pidempää työpäivää työkaverini valtionhallinnosta ovat kertoneet minulle kuinka he ovat olleet mukana tässä vaikka valtion ja kunnan virkamiehiltä otetaan kahteen kertaan heiltä menee lomarahoja ja sitten näitä maksuja vielä niin että he he ovat eriarvoisessa asemassa kyllä he ovat ansainneet myös pienen veronkevennyksen muistan niin monta vuotta kun olen katsonut teidänkin touhujanne hallituksessa aina vain veronkorotus veronkorotus veronkorotus silläkö te meinaatte että tätä maata ratkaistaan lopullisesti erikseen ovat panostukset pienituloisiin mutta pitää muistaa että minä en kovin monta tulonsiirtoa ainakaan näistä tavallisista tulonsiirroista tiedä joita tulee keskituloisille muuta kuin siitä asunnon korkovähennyksestä sitä on pienennetty ehdotatteko te sitten esimerkiksi vasemmistossa niin että otetaan lapsilisät pois mitä sieltä voi leikata kun ei sinne juuri muuta tule minä ihmettelen mitä ihmeen tulosiirtoja sinne niin hirveästi tavalliselle ihmiselle on kun suurimmalla osalla ei ole mitään pääomatulojakaan niin mitä ihmeen tukia he

arvoisa herra puhemies tarkastelun rajaaminen pelkästään nyt tehtyihin päätöksiin on mielestäni epähistoriallista ja ja eräällä lailla epärehellistä koska sellainen jättää huomiotta kaikki voimassa olevat ja aikaisemmin tehdyt ratkaisut jotka vaikuttavat tässä hetkessä ja myös tulevaisuudessa ellei muuta erikseen päätetä

tasaisin ja eu maista viidenneksi tasaisin suomalaisten köyhyys ja syrjäytymisriski on euroopan viidenneksi ja eu maiden kolmanneksi alhaisin eri yhteyksissä esillä on ollut vertailuja siitä miten paljon missäkin tuloluokissa olevat ovat maksaneet välittömiä veroja näihin liittyen on sinänsä aiheellisesti huomautettu että myös välilliset verot olisi otettava huomioon koska ne ovat regressiivisiä eli kohdistuvat pienituloisiin suhteessa enemmän kuin suurituloisiin ja että esimerkiksi arvonlisävero on valtion tulonlähteenä nykyään jo merkittävämpi kuin ansiotulovero

maksavat absoluuttisina summina tarkastellen huomattavasti enemmän välillisiä veroja kuin pienituloiset suurituloiset myös ostavat kalliimpia vastaavia hyödykkeitä kuin pienituloiset mikä lisää heidän maksamiensa välillisten verojen osuutta ehkä tärkein näkökulma arvoisa puhemies on että nykyisen hallituksen päättämien vero ja etuusmuutoksien tavoitteena on lisätä suomalaisen työn kilpailukykyä suhteessa kilpailijamaihin toisin sanoen saada lisää työtä suomalaisille ja lisää suomalaisia töihin tämä hyödyttää eniten niitä joiden työ on eniten menettänyt kilpailukykyään kaksituhatta luvun epäedullisten tuottavuus ja kustannuskehitysten takia eli pieni ja keskituloisia samaan tähtäävät hallituksen työlinjan uudistukset kun työmarkkinat eivät toimi riittävän joustavalla ja tehokkaalla tavalla usein ainoaksi sopeutettavissa olevaksi kustannuselementiksi jää työvoiman määrä näihin haasteisiin vastaaminen on vaikeaa tai mahdotonta ellei myös vero ja etuusmuutoksien seurauksena työssä käyvien suhteellinen hyöty kasva verrattuna työssä käymättömään myös ylempien tuloluokkien tuloverotuksen keventäminen on perusteltua suomi sakottaa korkeamman tuottavuuden työtä huomattavasti ankarammin kuin esimerkiksi ruotsi arvoisa puhemies kireä progressio vie tehokkaasti kannustimet elintason kohentamiselta omalla ahkeruudella itsensä kehittämisellä ja vaativimpiin tehtäviin hakeutumisella

herra puhemies minä nyt vielä kerran lähinnä lähinnä tuohon sitä edelliseen puheenvuoroon haluaisin kommentoida että kyllä se nyt vaan surullista on että silloin kun rahaa on niukalti ja sanotaan että meidän täytyy todella todella kaikkien elää niukasti tinkiä omasta niin kyllä se on tavatonta se on silloin tavatonta että meillä riittää veronkevennysvaraa yllättäen kaikkein suurituloisimmille metsälahjavähennyksiä suurituloisimmille suunnattuja apteekkarivähennyksiä kaikkea tätä kyllä se on silloin tavatonta miljoonaperintöjen verotusta on varaa keventää ja mitä te sanotte sille työttömälle te sanotte että meillä ei ole rahaa nyt leikataan työttömyysturvaa tässä pitäisi sanoa kyllä että voi aikoja voi tapoja niin kuin täällä joskus on todettu aivan aiheellisesti ja puhemies kyllä se niin on että tätä kirjaa tutkin silläkin silmällä että kun esimerkiksi puheenjohtaja soini lupasi ennen vaaleja että kaikkien alle tuhannen euron

löydy vaikka suurennuslasilla etsisi sen sijaan löytyy leikkauksia työttömille lapsiperheille opiskelijoille kansaneläkeindeksistä säästetään kaikesta tästä kyllä aivan päinvastoin nyt menevät nämä puheet ja teot ja siitä kannan huolta

arvoisa puhemies vastaan edustaja merelle kyllä minä rehellisesti sanon minusta on oikein mukava saada veronalennuksia ja keksin niille rahoille varmasti käyttöä mutta kun se tapahtuu samaan aikaan kun leikataan monilta minun sellaisilta tutuiltani jotka elävät lähellä sitä toimeentulotuen minimirajaa minä en vaan kehtaa minusta se tässä tilanteessa on kohtuutonta kun kuitenkin me kaikki tässä salissa kuulumme siihen rikkaimpaan hyvätuloisimpaan kymmenykseen tämä hyvätuloisin kymmenys saa kymmenen prosenttia tulonsiirroista niistä osa koostuu vanhuuseläkkeistä mutta ilman sitäkin luku on viisi pilkku kuusi prosenttia mikä on minusta aika kova luku kun ottaa huomioon että kysymys on kaikkein rikkaimmista mitä valtakunnasta löytyy samaan aikaan tämä sama porukka käyttää kaikkein eniten koulutuspalveluja mutta myös hyötyy

meillä on tutkimusta siitä että samanlaisella tutkinnolla samanlaisilla arvosanoilla rikkaan perheen lapsi saa huomattavasti hyvätuloisemman työuran kuin köyhästä perheestä tuleva lapsi edelleen me tiedämme tutkimustiedon pohjalta että tämä sama porukka on etuoikeutettu myös myös meidän terveysjärjestelmässämme jokainen eduskunnan työterveyshuoltoa käyttävä tietää kuinka hyvällä mallilla ne asiat ovat mutta tästä on myös oecd maiden vertailu jonka mukaan suomen terveysjärjestelmä on kansainvälisessä vertailussa ihan siellä jumbosijoilla yhdessä usan ja viron kanssa

herra puhemies me olemme nyt jo tähän mennessä tämän hallituksen toimesta lähestyneet sitä tuhannen euron verovapaata tuloa yle vero poistettiin tämän vuoden alusta pienituloisimmalta se oli askel siihen suuntaan ja työtulovähennyksen kautta tuli toinen askel ja edelleen tulee tulee ja lupaus tietysti pyritään täyttämään tämän vaalikauden aikana toivomme että siihen pienituloisten verotuksen keventämiseen myös sosialidemokraatit osallistuisivat tai suhtautuisivat positiivisesti te viime kaudella ette kulkeneet tähän suuntaan vaan me lähdimme siitä mihin te olitte jättäneet me kiristimme hyvätuloisten verotusta tämän vuoden alusta ja kevensimme pienituloisten verotusta se on muun muassa veronmaksajain keskusliiton laskelman mukaan tosiasia siitä ette pääse mihinkään

nyt vaikeata ollut puheenjohtaja valtiovarainministeri antti rinteen tiedotustilaisuuden uutisoinnin kahdeskymmenes kolmatta kaksituhattaviisitoista eli kuukausi ennen vaaleja sdp lupasi silloin että se hoitaa kolmen miljardin leikkaukset leikkaamalla menoja kaksi miljardia ja kiristämällä veroja miljardilla

jakoi niitä mistä leikataan niin rinteen kahdeksansadan miljoonan säästö tulisi valtionosuuksista kunnille lisäksi

rinteen mukaan veroastetta voidaan nostaa puoli prosenttia ja sitten tietysti tämä velkakysymys kun te listasitte kun ette kuitenkaan halua toteuttaa nyt näitä toimenpiteitä niin se johtaa siihen että velkaantuminen teidän mallillanne kasvaisi hallitus ei siirrä tuleville sukupolville vastuuta ei veroilla tuhoa taloutta eikä kaada kaada vastuuta tuleville sukupolville velkaantumalla

en haluaisi jatkaa tätä jankutusta mutta kun edustaja kontula nyt kuitenkaan ei ehkä kuunnellut mitä minä puhuin hänhän hänhän on hyvin perillä tilastoista ja arvostan hänen osaamistaan mutta toivon että hän malttaa kuunnella mitä minä sanon minä en sanonut haluan kahmia itselleni jotain etuja en väheksynyt pienituloisia kerroin tästä sitran tilastosta ja sieltä tulleista luvuista ja keskipalkoista kun te aikaisemmassa puheenvuorossanne totesitte että minä tarkoitushakuisesti jotain etsin minä vain kerroin mitä mitä minä löydän ja mitä sieltä tulee

tähän sosialidemokraattien niin sanotun vaihtoehdon asiaan muistan viime hallituskaudella kun olin kaupunginvaltuustossa pidin puheenvuoron jossa syytin hallitusta viiden miljardin kulujen lisäyksestä tai valtionosuuksien viemisestä kunnille tällä kaudella en ole sellaisia puheenvuoroja joutunut pitämään vaan olen päinvastoin päässyt kiittämään hallitusta siitä kun kunnille annetaan valinnanvara ja mahdollisuuksia palveluidensa järjestämiseen onko tämä nyt todella se sosialidemokraattien ja vasemmiston vaihtoehto leikataan kuntien valtionosuuksia ja pakotetaan kunnat leikkaamaan palveluitaan ja tai nostamaan veroprosenttejaan entisestäänkin kestämättömältä tasolta ne ovat tasaveroja ne ovat pois kaikkein pienituloisimmilta paljon enemmän kuin valtionvero

herra puhemies kyllä se vaan niin on että sdpn vaihtoehto ei missään nimessä esimerkiksi leikkaisi sellaisia kunnallisia palveluja mitä mielestäni hallitus hyvin julmasti nyt suunnittelee kuten esimerkiksi vanhustenpalveluiden hoitajamitoitusta siitä tulevat kyllä todella monet ihmiset kantamaan huolta ja tällaiset arvovalinnat ovat mielestäni vääriä ja ja niitä ei pitäisi tehdä ja juuri siksi olemme kysyneet tämän verolinjan oikeudenmukaisuuden perään kun täällä on paljon hyväosaisia suosivia ja kun katsomme ihan tätä ostovoimaprofiilia niin niillä ihmisillä jotka tienaavat yli seitsemän tonnia kuussa ostovoima paranee entisestään ja tämän perään me olemme kyselleet näiden arvovalintojen perään sdpn vaihtoehdossa pieni ja keskituloiset maksaisivat vähemmän veroa kuin hallituksen vaihtoehdossa ja suurituloiset hieman enemmän koska voisimme sillä tavalla olla solidaarisia velkaa ottaisimme vähemmän ja kyllä minä haluan nähdä arvoisa puhemies myös sen ratkaisun mitä tässä hallituksen uudessa esityksessä kuntien osalta meille vielä realisoituu sdp lähtee siitä että kunnalliset palvelut tulee turvata ja samoin ei ole viisasta kaikkein pienituloisimpien ihmisten ostovoimaa leikata koska se myös on työllisyyden kannalta tuhoisaa puhumattakaan siitä että se on epäreilua
arvoisa puhemies olen pahoillani edustaja meri jos ymmärsin väärin mistä kohderyhmästä puhuitte oletin teidän puhuvan edelleen tästä yhdestätoista prosentista josta aikaisemmin keskustelimme silloin kun perustelitte veronalennuksia mutta jos kysymys olikin toimistosihteerien veroalennuksista niin en usko että minulla sen paremmin kuin vasemmistoliitollakaan on kauheasti kritisoitavaa tämän ryhmän veronalennuksissa henkilökohtaisesti pitäisin kiireellisimpänä verouudistuksena pääomatuloverotuksen saattamista progression piiriin jolloinka nimenomaan se toimistosihteerien tuloluokan verorasitus pääomatuloissa pienenisi merkittävästi nykyisestä

herra puhemies haluan itsekin nyt näistä kunnallisista palveluista vielä sen verran todeta että että on ehdottoman tärkeätä että kunnalliset palvelut turvataan kaikissa olosuhteissa kyse on ihmisistä ja

jotka tuotetaan kunnissa sen takia kun me puhumme kuntien taloudesta ja että kunnilla menee hyvin niin käytännössä siellä taustalla tulee muistaa että kun siellä tehdään päätöksiä niin ne ne päätökset koskettavat ennen kaikkea kuntalaisia ihmisiä lapsia aikuisia työttömiä ja sairaita tästä syystä kannan erittäin suurta huolta siitä yleisestä linjasta jota toteutetaan hallituksen johdolla elikkä siitä että vastuuta siirretään muun muassa kuntapalveluista niin omaishoitajille omaisille läheisille kuin myös ihmisille itselleen tässä yhtenä osa alueena myös asiakasmaksujen korotukset jotka liittyvät tähän kokonaisuuteen nyt suurena huolena on se että kun eri puolilla suomea ei ole toteutettu hallituksen tahtoa muun muassa näitten asiakasmaksukorotusten nostamista kolmekymmentä prosenttia vaan on tehty esimerkiksi vain tarvittavat indeksitarkistukset niin tämähän ei hallitukselle riitä vaan hallitus lähteekin toteuttamaan lainsäädäntöä jolla se pakottaa kunnat ja sairaanhoitopiirit näihin asiakasmaksukorotuksiin ja perustelee sitä sillä että että kuntalaiset ovat nyt eriarvoisessa asemassa tämän hallituksen päätöksen takia joissakin kunnissa kuten etelä karjalassa asiakasmaksuja ei nostettu kolmekymmentä prosenttia vaan toteutettiin pelkät indeksitarkistukset mutta sitten on kuntia joissa toteutettiin kolmenkymmenen prosentin korotukset ja siltä osin kuntatalous ja ihmiset siltä osin kyllä on tämän hallituksen toimesta asetettu hyvin eriarvoiseen
arvoisa puhemies nythän hallitus on tehnyt jo näitä toimia esimerkiksi suuren pääomaveron progression korottamiseksi jo tällä kaudella ja lisääkin voi olla tulossa mutta tuohon mistä edustaja viitanen antoi väärää todistusta hallituksen toimista liittyen esimerkiksi hoitajamitoitukseen tai mistä aiemmin sosialidemokraatit ovat syyttäneet päivähoitoasioista hallitusta tai asiakasmaksuasioista kaikki täysin vääriä syytöksiä siinä mielessä että eihän hallitus näitä asioita ole kunnille pakottanut vaan päinvastoin antanut mahdollisuuden hoitaa ne asiat kunnassa fiksummin ja paremmin laajemmalla vapaudella jos kunnat siihen pystyvät ja jos siellä löytyy sellainen tahto toteuttaa ne asiat elikkä ei ole viety rahoja eikä luotu lisää velvoitteita vaan annettu lisää vapauksia esimerkiksi lappeenrannassa kävi näin että sosialidemokraatit vastustivat päivähoidon subjektiivisuuden viemistä ja ryhmien ryhmien koon muuttamista mutta sitten ei kuitenkaan ollut esittää rahoja sen asian toteuttamiseen kun budjettia käsiteltiin elikkä on helppo vaatia silloin kun ei tarvitse kertoa mistä otetaan rahat otetaanko ne veroista ja veronmaksajan rahapussista

varma kuulinko äsken uutisen en ole varma kuulinko äsken uutisen tietenkin on hyvä jos on niin että hallitus ei ei aiokaan laskea hoitajamitoitusta nolla pilkku neljään hyvä niin jos ei hallitus näin aio mutta tosiasiassa hallitus ainakin tähän asti on kertonut tekevänsä niin ja tästä asiasta tullaan varmasti tänäänkin keskustelemaan jatkossa tässä salissa jos rahat viedään pois ja neljään asetetaan normiksi niin sitähän se tarkoittaa arvoisa puhemies vaihtoehtoja on aina perussuomalaiset voisivat nyt palauttaa mieleensä viime kaudella vaatimansa wahlroos veron varmasti sama asia kuin tämä robinhood vero mitä keskusta viime kaudella vaati se oli meille pettymys kuten tiedetään että sieltä metsästä ei sitten marssinutkaan robin hood vaan päinvastoin nottinghamin seriffi ja näin tässä nyt sitten kuitenkin kävi viime kaudellahan nostettiin solidaarisuusveroa pääomaveroa nostettiin ja sillä tavalla tehtiin myös tätä veropuolen sopeutusta tässä meidän vaihtoehdossamme veroaste ei nouse me vain tekisimme nämä veroratkaisut toisella tavalla hieman oikeudenmukaisemmin omistava luokka voisi osallistua hieman enemmän ja myös tämänkaltaisia elementtejä on mukana minä toivon että

hallituksen linjanvalinnoista joista te te kaikki hallituspuolueet kannatte vastuuta ja sitä vastuuta te ette pääse pakoon sillä että te te sätitte muita ja teette tällaisia puheenvuoroja voimme me täällä jatkaa vaikka huomiseen tätä keskustelua jos me sillä pystyisimme muuttamaan maailmaa tai perumaan teidän hulluja päätöksiänne mielellään jatkaisimme tätä keskustelua jotakin edistystähän täältä oppositiosta käsin olemme saaneet aikaiseksi ja muutamia hulluimpia päätöksiä hallitus on onneksi perunut ja kiitos siitä mutta tässä on vielä paljon korjattavaa ja siksipä teemme kaikkemme jotta korjausliike syntyisi
arvoisa puhemies oli pakko tarttua nyt tähän edustaja mäkelän sanomaan viestiin tosiasia on että hallitus linjaa valtakunnan linjaukset siitä miten esimerkiksi ihmisten hyvinvointipalvelut turvataan tässä valtakunnassa ja jos hallitus esimerkiksi esittää kolmenkymmenen prosentin asiakasmaksukorotusmahdollisuuden kunnille niin kyllä hallitus silloin tietoisesti ottaa sen riskin ja sen linjauksen että se mahdollistaa että etelä karjalassa asiakasmaksu samasta palvelusta on erilainen kuin esimerkiksi päijät hämeessä tai rovaniemellä ja siltä osin jos hallitus sitten toteaa sen hallituksen tahtoa ei noudateta että tämä eriarvoisuus kasvaa niin hallitus tekeekin uudenlaisen linjauksen päätöksen että se pakottaa eri eri puolilla suomea näitä asiakasmaksuja nostettavan jonka seurauksena sitten voidaan sanoa että eriarvoisuus ei samassa mittapuussa kasva mutta joka tapauksessa ihmisten hyvinvointi ja mahdollisuus saada palveluita se eriarvoisuus tulee kasvamaan tämän lisäksi linjauksena on tämän henkilöstömitoituksen

alentaminen joka käytännössä tarkoittaa sitä että asiantuntijat ovat osoittaneet jo nyt että se on käytännössä mahdotonta jos ihmisten perusturva perustuslain mukaisesti toteutetaan ja ja siltä osin on moniammatillisen geriatrisen ammatillisen osaamisen heikennyksiä ja vastuuhenkilöitä poistetaan ja edustaja mäkelä sanoo että tällä tuodaan joustavuutta kunnille että kunnilla on mahdollisuus heikentää ihmisten peruspalveluita minun täytyy sanoa että tämä on kyllä aika hämmästyttävää politiikkaa

arvoisa puhemies edustaja viitanen varallisuusvero poistettiin taitettu indeksi otettiin käyttöön edustaja kankaanniemi esitti pitkän stoorin siitä mitä sosialidemokraatit

ja se ei todellakaan todellakaan ole koitunut vähempiosaisten ja köyhien ihmisten hyväksi hallituksen ja perussuomalaisten tarkoitus on pelastaa hyvinvointivaltio sen rippeet ovat enää jäljellä ja nyt pitää pelastaa edellisten hallitusten jäljiltä joissa sdpn kädenjälki on on näkynyt ja kovin suurta kiitettävää arvosanaa ei voi teille antaa mutta eikös meidän kaikkien tavoite kuitenkin ole että se työllisyys on hyvä suomessa ja sen perusteella rakennamme niin että hyvinvointivaltio pelaa niin että muistamme ja pystymme auttamaan vähempiosaisia ja kaikkia ihmisiä ja että meillä on hyvin kaikki asiat se lähtee työllisyyden parantamisesta ja myös tämä hoitajamitoitus kun on vaativa osasto niin varmaan siitä pidetään huolta että siellä ei hoitajamitoitus vähene täytyy katsoa

arvoisa puhemies täytyy itsekin puolustaa edustaja kiljusen näkemystä tähän edustaja mäkelän puheenvuoroon näistä kunnille annetuista vapauksista liittyen henkilöstömitoitukseen tai asiakasmaksujen korotuksiin tämä tarkoittaa sitä että valtio leikkaa kuntien rahoitusta tältä osin ja sillä kohdin ohjaa kuntia vähentämään itse en näe että se kovin mahdollistaa jos rahoitusta leikataan näiden toteutumisen vaan se on selvä arvovalinta hallitukselta että näistä asioista leikataan ja kunnat ovat pakotettuja toimimaan tämän asian johdosta ja tämän haluaisin korjata täällä kun olen seurannut keskustelua niin

pienituloisten ostovoima niin sanotusti pienenee näitten erilaisten asiakasmaksujen ja muiden korotuksiin ja selvästi on haluttu painottaa kaikista parhaiten toimeentulevien ihmisten toimeentuloa entisestään ja ehkä tämä on se ydinasia jota oppositio täällä perää ja tämän työllisyysvaikutuksia ehkä myös pahoillani siitä että hallitus ei tähän suoranaisesti vastaa tai myönnä tätä ihan selvää faktatietoa

puhemies minulla taas kalskahtaa korvaan se että täällä väheksytään kunnallista lähidemokratiaa siellä ovat paikalliset kuntalaiset valinneet valtuutetut ja he tekevät erilaista punnintaa esimerkiksi sote uudistuksessa on haluttu miettiä sitä lähidemokratiaa olen itse ollut mukana myös

että kunnat pakotetaan päättämään jotakin olen ollut itse kunnanvaltuustossa koko tämän ajan vuodesta kaksituhattakaksitoista enkä ole kokenut että minua on mihinkään pakotettu meillä otettiin hyvinkään kaupungissa tämä subjektiivisen päivähoito oikeuden tuoma mahdollisuus käyttöön mutta korostimme sitä että pitää olla erittäin matala kynnys siihen että jos perheessä tarvitaan sitä kokopäiväistä päivähoitoa sen saa toisaalta taas itse itse vastustan ryhmäkokojen kasvattamista ja meillä on tulossa kaupunginhallituksen käsittelyyn

olen erittäin ylpeä että meillä on lähidemokratia ei väheksytä sitä arvoisa puhemies

kuntatalouden kysymys on mielenkiintoinen kun te viime kaudella leikkasitte äärettömän voimakkaasti kuntien valtionosuuksia se johti siihen että kunnat joutuivat irtisanomaan henkilöstöä ja se johti sitten taas siihen että ryhmäkoot kasvoivat ja hoitajien mitoitukset heittivät häränpyllyä jos tällaista ilmaisua saa eli teidän leikkauspolitiikkanne johti siihen että palvelut laadultaan ja määrältään heikkenivät kunnissa nyt tilanne on se että hallitus tällä budjetilla vahvistaa kuntataloutta ja kun työllisyys vahvistuu niin sekin tuo kunnille lisää tuloja ja edelleen tämä budjettikirja ei sisällä esimerkiksi eläkeratkaisuun sisältyvää eläkemaksujen alentamista mikä on tulossa eli kuntatalous vahvistuu ja kunnilla ei ole silloin tarvetta leikata henkilöstöä vanhusten palveluista tai mistään muualtakaan vaan pitää heidät töissä ottaa jopa lisää kun kerran talous antaa siihen myöden

on se että te johditte talouspolitiikallanne eli valtionosuuksien rajuilla leikkauksilla kunnat irtisanomaan ja vähentämään väkeä ja heikentämään palveluita ja korottamaan veroja pienituloisia rasittavaa kuntaveroa

arvoisa herra puhemies edustaja nurminen puhui hallituksen arvovalinnasta siinä suhteessa että tällä kertaa nyt annettaisiin rikkaille ja otettaisiin köyhiltä pois pitää varmasti katsoa hieman historiaa siinä mielessä että todellakin viime kaudella teimme sopeutusta kuudella miljardilla jossa leikkasimme kolmella ja sitten korotimme veroja kolmella miljardilla no tämä kolmen miljardin korotus tarkoitti sitä että meillä todellakin progressiivinen veroaste nousee tietyissä luokissa muun muassa edustaja nurmisen ikäisillä hyvin toimeentulevilla yksin elävillä ihmisillä noin kuusi viiva seitsemän prosenttia korkeammaksi kuin esimerkiksi ruotsissa he ovat fiksuja ihmisiä jotka ajattelevat että mitä minä täällä enää teen minä voin lähteä ulkomaille tienaamaan paljon enemmän rahaa omalla osaamisellani valitettavasti näitä ihmisiä on tuhansia ja tuhansia tällä hetkellä ja he eivät tule takaisin suomeen he jäävät sille tielle ensin me koulutamme heitä sadoilla ja sadoilla tuhansilla sitten kiristämme veroja ja karkotamme heidät ulkomaille mielestäni tämä ei ole hyvää kehitystä koska me tarvitsemme nimenomaan tämäntyyppisiä ihmisiä jatkossa pyörittämään tätä maata aivovuotoa tapahtuu jatkuvasti näissä näissä ikäryhmissä tällä hetkellä ulkomaille ja valitettavasti moni heistä ei palaa mieluummin haluaisin toimintaympäristön sellaiseksi suomessa että he perustavat tänne yrityksiä haluavat johtaa tätä maata tulevaisuudessa hyvässä toimintaympäristössä ja nyt hallitus yrittää kehittää tätä toimintaympäristöä eikö tämä ole myös

arvoisa herra puhemies kaiken kaikkiaan on sinänsä vähän ikävää että kun täällä nyt sitten menneitä katsellaan niin on hyvin vaikea tässä lähteä tarkastelemaan

aikaisempia saavutuksia sen sijaan jos ruvetaan luettelemaan on mahdollista tietenkin luetella vaikka kuinka paljon petettyjä vaalilupauksia näin se on nyt esimerkiksi miljoonaperinnöille veronkevennystä ja samaan aikaan vanhuksilta leikataan kyllä moni tätä linjaa on ihmetellyt mutta puhemies tähän loppuun koska aikaa on kulunut minulla on ihan rakentava ehdotus

lähestulkoon kaikilla eläkkeensaajilla ostovoima heikkenee tutkisitte nyt nämä faktat niin kenties päätyisitte siihen että tässä veroprofiilissa on vielä korjattavaa ja voisitte korjata näitä aiempia päätöksiä tälle tulisi sosialidemokraateilta kaikki tuki edustaja kankaanniemi voisi vaikka haluaisi kenties illaksi taas kerran miettiä sosialidemokraattien tekemisiä siinä ohessa tutustua näihin omiin listoihinne mitkä teillä täällä on ja sitten kenties lähteä vaikuttamaan myös perussuomalaisten sisällä siihen että tämä politiikka muuttuisi

arvoisa puhemies edustaja mäkelälle tähän viereen haluan kommentoida sen verran että jos valtionosuudet leikkautuvat niin kunnille ei kyllä jää kovin paljon valinnanvapautta eli jos kunnat saavat valtionapua nolla pilkku neljä mitoitukseen niin monessa kunnassa tämä johtaa siihen että minimisuosituksesta tulee maksimimitoitus ja nyt jo tiedän semmoisia kuntia tai itse asiassa hoitoyhteisöjä joista minulle on kerrottu että sieltä tulee nyt viestejä että ensi vuoden alusta henkilöstöä vähennetään koska hallitus on luvannut pienentää henkilöstömitoituksia

kaikki omanikäiseni muuttavat pois suomesta verorasituksen takia tässä hetken aikaa pohdin tätä ja mietin että en kyllä tunnista että tällaista ilmiötä olisi kovin paljon suurin osa omanikäisistäni ovat enemmänkin huolissaan näistä koulutusleikkauksista ja kantavat huolta pienituloisille tulevista leikkauksista täytyy myös myös myöntää että valtaosa nuorista ja myös iso osa koulutetuista on työttömänä vailla työtä

miten itse tunnen tätä kenttää en en tunnistanut tätä ajatusta minkä toitte esille tästä mutta ehkä sen haluan vielä sanoa loppuun että minun mielestäni ei voi tehdä tämmöistä nuoret vastaan vanhat asetelmaa vaan nuoret sukupolvet haluavat kantaa vastuuta he haluavat että tehdään oikeudenmukaisia veropäätöksiä siinä mielessä nämä tämän hetken päätökset joita perustelitte niin että hyvätuloisilta pitää vain keventää verotusta etteivät he muuta poies eivät vastaa mielestäni nuorten arvomaailmaa tänä päivänä

puhemies mielestäni tämä hallituksen tuloveronalennuksiin tähtäävä linja on ainakin pääperiaatteissaan oikea ja vahvistaa kyllä pitkällä tähtäimellä suomalaista työllisyyttä kuitenkin jatkaa vielä kuntien asemaan liittyvää keskustelua josta edustajat mäkelä meri ja kankaanniemi pitivät jo äsken hyvät puheenvuorot kokonaisuutenahan kunnille ei hallitusohjelman mukaan ole tulossa olennaisia uusia velvoitteita tai jos niitä tulee niin myös kustannukset korvataan kunnille täysimääräisesti viime vaalikaudella sitä vastoin tehtiin aivan toisella tavalla ja kuntien taloudellinen tilanne heikkeni tämän budjettiesityksen myötä se sitä vastoin hieman paranee arvoisa puhemies lisäksi kuntien vanhoja lakisääteisiä tehtäviä tarkastellaan uudelleen ja aikojen saatossa tarpeettomiksi jääneet velvoitteet poistetaan tämä mahdollistaa muun muassa sen että kunnat voivat huomattavasti nykyistä laajemmin hyödyntää paikallisten olosuhteiden tarjoamia mahdollisuuksia palveluiden tuottamisessa haluaisinkin vielä lopuksi kysyä edustaja viitaselta mitä mieltä olette siitä että nykyinen hallitus on jo viime vuoden lopussa laskenut solidaarisuusveron alarajaa ja nostanut ylempää pääomatuloveroprosenttia ovatko nämä olleet mielestänne

jos ovat niin miksi niitä ei toteutettu viime vaalikaudella kun sosialidemokraateilla oli valtiovarainministerin salkku

annetaanpa edustaja viitaselle vastauspuheenvuoro heti
puhemies totta kai sosialidemokraatit kannattavat solidaarisuusveroa nimenomaan meidän toimestammehan viime kaudella sellainen tehtiin nimenomaan meidän vaatimuksestamme viime kaudella solidaarisuusvero tehtiin tälläkin kaudella me kannatamme solidaarisuusveroa mutta me olemme kantaneet huolta niin kuin tässäkin keskustelussa aiemmin muun muassa edustaja harakka kertoi siitä että te olette kummallisesti tehneet tämän teidän yhtälönne että

muka korottaminen tulee pois siitä kun te työtulovähennystä ulotatte kovin laajasti ihminen joka tienaa reilu satatonnia vuodessa saa edelleen työtulovähennystä ja sitä kautta se yhteisvaikutus toimii niin että esimerkiksi kansanedustajatason ihminen ei maksa käytännössä mitään solidaarisuusveroa ei sitä ei ole enää olemassakaan te toimitte näin tässä vaihtoehdossanne ja siksi sosialidemokraatit omassa vaihtoehdossaan tulevat tekemään toisenlaisen mallin tälle solidaarisuusverolle kuten muuten teimme tässäkin budjettikirjassa

tähän sote ja kuntatalouskeskusteluun lähdettiin niin lähdetään nyt sitten tässä nyt ovat hieman mittakaavat ja rahamäärät hukassa sotessa ja siinä kestävyysvajeessa mitä uudistuksella pitäisi paikata puhutaan miljardeista niin tässä käydään nyt puhumaan seitsemästäkymmenestä miljoonasta ne ovat hieman eri summia mitä kaikkea tässä tarvitsee vuosien kuluessa muuttaa ja järkeistää jos puhutaan tästä hoitajamitoitusasiasta niin hallitusohjelmakirjauksen mukaan asia oli niin että puolet tämän momentin kohteena olevista tarvitsee paljon hoitoa ja palveluita ja henkilöstömitoituksen väljentäminen koskea enimmillään noin puolta asiakkaista ja porrastuisi ajallisesti tälläkin hetkellä tilanne on se että mitoitus on suositus ja se keskimäärin ylitetään sote palvelujen tarjoajien toimesta elikkä he ovat katsoneet että ne palvelut täytyy tuottaa toisella tavalla kuin mikä on minimisuositus ja niin varmaan tulee olemaan jatkossakin koska uskon että sote piireissä on vastuullisia ja asiansa tuntevia henkilöitä

mukaan laskettavien oppisopimuskoulutettavien opiskelijoiden ja ilman ammatillista koulutusta olevien sosiaali ja terveydenhuollon ammattilaisten käyttämiseen työtehtävissä niin tämän mitoituksen ja tehtävänjaon väljentäminen antaa mielestäni hyviä mahdollisuuksia esimerkiksi siihen että sellaiset toimenpiteet mitkä eivät ole suorastaan hoidollisia eli esimerkiksi vanhuksen vieminen ulkoilemaan voitaisiin hoitaa nykyistä järkevämmin ei siihen tarvita mitään vuosien koulutusta nämä ovat kaikki sellaisia toimia millä voidaan saavuttaa kustannussäästöjä palveluita huonontamatta

arvoisa herra puhemies piti ihan tarkistaa edustaja nurmisen ikä tässä näin ja ja kyllä fakta vain on se että tällä hetkellä suomesta lähtee tuhansia ja tuhansia nuoria ihmisiä jotka ovat nimenomaan kaksikymmentäviisi viiva kolmekymmentäneljä vuotiaita ja tämä ryhmä on kasvava monet heistä kokevat että suomalainen verotus tällä hetkellä on niin korkea että he lähtevät hakemaan kannuksensa muualta

arvoisa herra puhemies sen verran voisi oikeastaan jatkaa tätä keskustelua tietyistä verovalinnoista että tässähän nyt hallitus esittää esittää näihin polttoaineverotuksiin muutoksia ja sehän tarkoittaa muun muassa sitä että hallitus esittää bensaveron korotusta me olemme tietenkin aikaisemminkin tässä salissa vähän palauttaneet mieliin sitä mitä perussuomalaiset puhuivat aiemmin näistä bensaveron korotuksista ja hämmästyttää se että perussuomalaisetkin nyt ovat suostuneet sitten siihen että bensaveroa nostetaan

tasavero ei siinä pumpulla kysytä paljonko on tili tai eläke sama on hinta se on tasavero tasaraha tarvitaan muu ei auta tällaisia silloin puhuttiin ja vielä sitten tässä hallituskauden alussakin kun perussuomalaiset luettelivat omia saavutuksiaan muun muassa hallitusneuvotteluissa ja muualla niin silloinhan kovasti kerrottiin että no bensavero ei nouse tietenkin siinä mielessä oli hämmästyttävää ja

tähän lähteneet ja nostavat bensaveroa tietenkään tämä sinänsä ei ole yllätys kun esimerkiksi tuota äskeistä keskustelua muistelee siellähän oikeastaan kaikki muutkin verolinjat menivät päälaelleen ennen vaaleja puhuttiin wahlroos verosta ja ja nyt menevät ihan toisinpäin nämä veroratkaisut miljoonaperintöjen verotuksen keventämistä suorastaan kiitellään täällä

tuossa aikaisemmin luin puheenjohtaja rinteen vaalilupauksia ja hän siinä ilmoitti että kokonaisveroastetta sosialidemokraatit haluavat nostaa puoli prosenttiyksikköä se oli tietysti iso uutinen ja johti johti sosialidemokraatit sitten rajuun vaalitappioon ja toisena vaalitappion syynä minun arvioni mukaan oli tämä yhteisöveron raju alennus joka joka koitui siis niille yhtiöille jotka kaikkein parhaimpaa tulosta tekevät ne saivat satojen miljoonien vuotuiset veronkevennykset tähän linjaan nähden teidän puheenne ovat jyrkässä ristiriidassa tänä päivänä mutta se on nyt näin ja te saatte tehdä oppositiossa tietysti vastuutonta populistista politiikkaa viime kauden tulokset vaan kertoivat että teidän politiikkanne johti verotuksen kiristymiseen velkaantumisen rajuun kasvuun ja työttömyyden

nousuun sadallatuhannella vaikka teidän tavoitteenne oli satatuhatta uutta työpaikkaa nyt on suunta tältäkin osin

te viime syksynä esititte vaihtoehtobudjetissanne muun muassa pohjoismaista rahoitusveroa varmaan te esitätte sitä jälleen tänä vuonna muistaakseni kolmisensataa miljoonaa piti tänä vuonna sillä tulla tuottoa mutta kuitenkin se pohjoismainen rahoitusveromalli oli teillä sellainen että se oli kiinni ruotsin päätöksistä eli muista pohjoismaista ruotsista ja ehkä norjasta tanskastakin ja tältä osin ei ollut mitenkään realistista saada tänä vuonna tuottoa sillä viime marraskuun lopulla esitetyllä mallilla tehkää nyt esitys siitä millä te katatte ne verotulot joita te tarvitsette ja veropolitiikkanne korvaaviksi toimenpiteiksi teiltä ei sitä ole kuulunut muuta kuin aivan katteettomia puheita

puhemies olen tässä kuunnellut edustaja viitasen sanailua ja syyttelemistä perussuomalaisia kohtaan milloin milläkin asialla tunnustan rehellisesti että viime vaalikaudella kun oli muistaakseni sosialidemokraattinen valtiovarainministeri minulla ei ollut käsitystä siitä kuinka huonolla tolalla maan talous oli kuinka karmeassa kunnossa maan talous oli oli teidän edellisen hallituksen jäljiltä kun nyt tämä talouden tila on realisoitunut taikka olemme ymmärtäneet millä mallilla taloutta joutuu paikkaamaan erilaisilla verokertymillä ja tämä polttoainevero on on yksi niistä ja kun te tässä useissa puheenvuoroissanne olette kritisoinut sitä että hallitus ja erityisesti perussuomalaiset haluavat ottaa köyhiltä ja antaa rikkaille niin ainakin tämä polttoainevero kuten tuossa äsken mainitsitte on tasavero eli siellä pumpulla sitten kukkaron laadusta tai kunnosta riippumatta se polttoaine maksaa nyt kaikille yhtä paljon että ainakaan tässä ei voi kyllä sanoa että tämä suosisi sen enempää köyhiä tai rikkaitakaan kaikki maksavat saman verran ja ja me ymmärrämme sen että harvaan asutulla alueella omien ajoneuvojen käyttö on välttämätöntä se on totta totta mutta valtion kassaa joudutaan todellakin paikkaamaan ja korjaamaan edellisen hallituksen toimien jäljiltä

tämä veronkorotus ei missään tapauksessa ole mitenkään mieluisa ja täytyy palata siihen miksi tähän ollaan tultu miksi tätä veroa nyt ollaan korottamassa oman ymmärrykseni mukaan se johtuu siitä että taas on siellä ongelma missä eu elikkä kun makeisveron ja jäätelöveron korotusta ei voi toteuttaa ja jollain se täytyy paikata niin mistä otetaan rahat leikataanko pienituloisilta vai korotetaanko polttoaineveroa joskus täytyy tehdä ikäviäkin ratkaisuja kuitenkin maassa erityisesti kasvukeskuksien ulkopuolella autolla liikutaan ja polttoainetta kuluu nyt eletään vaikeita aikoja ja ollaan korotuksen äärellä täytyy kuitenkin muistuttaa hallitusta ja meitä vastuussa olevia siitä että vaikka nyt korotus ei niin paljoa kirpaisekaan öljyn edullisesta hinnasta johtuen kuin paremmassa tilanteessa niin joskus tulevaisuudessa kun se parempi tilanne on me voimme toki laskeakin liikkumisen verotusta arvoisa puhemies kun nyt kerran sosialidemokraatit täällä salissa tästäkin asiasta metelin nostavat ja arvostelua esittävät niin nyt teillä olisi paikka sitoutua julkisesti siihen että aikanaan kun olette seuraavan kerran hallitusvastuussa te laskette tätä veroa sitoudutteko te siihen vieläkin muistan kun ahon hallitus otti käyttöön väliaikaisen auton käyttömaksun ja demarit oppositiossa sitä vastustivat totta kai niin silti sosialidemokraatit eivät kahdeksan vuoden aikana saaneet poistettua auton käyttömaksua miten te tämän perustelette onko teistä myöskään alentamaan polttoaineveroa

puhemies nythän tämä meni vallan hullunkuriseksi nythän tämä meni vallan hullunkuriseksi siis nythän täällä perussuomalaiset ovat nostamassa vastoin vaalilupauksiaan bensaveroa te olette sitä nyt tekemässä ja sitten te vaaditte paitsi että te haukutte sdptä edellisistä vuosista vaikka millä sanoilla ja vaikka kuinka monta tuntia että niin sitten joskus kun te olette hallituksessa kyllähän te sitten eikö niin laskette taas tätä bensaveroa minkä me perussuomalaiset hupsista vaan nostimme ei ei tästä nyt ota kuulkaa erkkikään selvää tästä yhtälöstä kyllä te te olette siinä vallan kahvassa nyt ja jos bensaveroa nostatte niin te kannatte siitä nyt ihan vastuun minä nyt satuin kysymään mikä teidän perustelunne tälle on kun vaalien alla puhuitte toista mutta edustaja kankaanniemeä taas kun kuunteli niin minuutti käytettiin sdpn puimiseen ei sanaakaan bensaverosta tai perussuomalaisten linjasta niinpä niin

muistan että kun tästä sovittiin hallituksessa pantiin se takalaita että kun raakaöljyn hinta nousee tietyn dollarimäärän yli niin silloin tähän asiaan palataan mutta eihän tämä tietenkään ole myönteinen asia silloin kun raakaöljyn hinta oli paljon korkeampi kuin nyt niin kuin nyt niin teidän hallituksenne peri siitä vielä raakaöljyn hintaan nähden ainakin arvonlisävero ja myös polttoainevero

teidän politiikkanne johti siihen että hinta oli todella korkealla nyt se on huomattavasti matalammalla ja ja sitä kautta tämä ei nyt rasita lähellekään sillä lailla kuin silloin kun te olitte vastuussa tämä on tietysti ikävä toimenpide mutta toisaalta näin pieni korotus kuin mitä tässä on kysymyksessä jakautuu tavattoman suurelle maksajajoukolle ja sitä kautta yksittäisen

jota en tietysti sinänsä pidä hyvänä mutta mutta rahaa pitää saada ja varsinkin teidän politiikkanne vaatisi sitä vielä paljon enemmän niin kuin edellisessä puheenvuorossa kysyin mikä on teidän vaihtoehtonne tälle ja muille tarjoatteko jälleen ruotsin ruotsin politiikkaa eli jotain pohjoismaista veroa jota emme pysty ottamaan edes kolmessa vuodessa käyttöön puhumattakaan että sillä saataisiin vuoden kaksituhattaseitsemäntoista budjettia tasattua

kankaanniemi puhuikin hyvin tuosta tilanteesta että jos öljyn hinta muuttuu niin siihen tämänkin veron suhteen voidaan reagoida ja palata mutta nyt en äsken ihan ymmärtänyt edustaja viitasen puheenvuoroa onko teidät äänestetty tänne saliin perussuomalaisia arvostelemaan en tavoittanut puheestanne mitään muuta substanssia kuin perussuomalaisten nokkimisen vaalilupausten kaivelemisen ja siihen kannan ottamisen mitä perussuomalaiset tekevät ja sanovat onko tämä sosialidemokraattisen politiikan nykyinen sisältö ja subs tanssi että haukutaan muita puolueita mikä on teidän oma vaihtoehtonne millä te rahoittaisitte tämän sijaan että nostetaan polttoaineveroa tämän vajeen budjetissa

minä en hauku edustaja paatero saisinko minä puheenvuoron nyt elikkä minä en hauku vaan minä kysyn haluaisin kysyä perussuomalaisilta millä te perustelette polttoaineveron korotuksen yksinkertainen kysymys ja toivoisin siihen

kuunnellut tätä keskustelua hyvin tarkoin korvin ja varmaan nämä keskustelut muistuvat sitten vuosien ja vuosikymmenten taakse olisi hyvä tietysti kysyä vaikkei menneitä kannata kysyä miksette hoitaneet niitä kolmesataatuhatta työtöntä jätitte sen tälle nykyiselle hallitukselle ja sitten kukaan ei osannut arvata näiden turvapaikanhakijoiden valtavaa määrää jotka nyt kustantavat tänä vuonna kahdeksansataa miljoonaa minä en halua moittia enkä kehua ketään vaan vastuullisena päättäjänä ajattelen mitä tuleman pitää me emme tiedä mikä on maailman tilanne voi olla että me joudumme nostamaan pakostakin veroja tai jotain muuta jollei meidän tietysti oppositiossa on hyvä väittää kaikkea mutta tämän kikyn jälkeen sanoisin että ehkä olisi ollut parempi että oltaisiin sitten annettu näitä veroaleja euroina eikä välttämättä prosentteina että olisi tullut näin mutta kun ollaan hallituksessa niin kaikkea emme sitten voi saada aikaan eli

kyllä meillä vielä varmaan yhteisymmärrys löytyy talvisodan hengen mukaisesti

arvoisa herra puhemies täällä käydään verotuksesta keskustelua verotus on todella kokonaisuus itse ajattelen niin että juuri työn verotuksen keventäminen on on tärkeätä työllisyysnäkökulmasta ja muutoinkin tietysti meidän pitäisi verottaa niitä niin kuin täällä on todettu joista aiheutuu haittaa kuten esimerkiksi makeis

mutta tässä on tullut ongelmia eussa ja on jouduttu hakemaan vaihtoehtoja jotta budjetin tasapaino säilyy ja silloin on päädytty tähän esitykseen jossa on kieltämättä omat hankaluutensa kaikki tällaiset verot ja verot yleensäkin kiertyvät myöskin meidän tuotantomme vientikustannuksiin ja siinä mielessä nämä ovat haasteellisia minä ymmärrän hyvin että tällä tavalla hallitus joutuu kuitenkin katsomaan kokonaisuutta ja tulopuolesta myöskin pitämään huolta siinä mielessä kokonaisuudessa ymmärrä keskustelua mitä täällä opposition suunnasta

arvoisa herra puhemies mehän olemme nimenomaisesti sosialidemokraatteina kysyneet sen perään että millä perussuomalaiset perustelevat sen että he ovat nyt nostamassa bensaveroa kun he toisin lupasivat kansalaisille jos eivät perussuomalaiset sitä usko niin en tiedä sitten puhuvatko ihmiset teille mutta kyllä ainakin minulla monta kertaa on käynyt niin että kun tuolla toreilla käy ja juttelen ihmisten kanssa niin minulta on tultu kysymään miksi perussuomalaiset nyt tällaista tekevät kun vaalien alla puhuivat toista mielestäni kansalaisilla on oikeus kysyä meillä kansanedustajilla on oikeus kysyä kun tarvitsee sitten myös näihin puhemies vastatakin täällä oli sitten se yksinkertainen kysymys miksi tämä tehdään miksi perussuomalaiset ovat tähän valmiita kuulin sitten välihuudosta että no kun valtio tarvitsee rahaa tähän sitten perussuomalaiset ovat valmiita että vastoin vaalien aluspuheita nostetaan bensaveroa mutta kuitenkin sitten samaan aikaan edellisessä pykälässä puhuimme aika paljon siitä että oli kuitenkin varaa laskea miljoonaperintöjen verotusta eli tässä sitten nähdään näitä arvovalintoja mitä ollaan tehty

arvoisa puhemies esitettiin suora kysymys siitä minkä takia nostetaan polttoaineveroja minäkin kun kierrän tuolla kenttää olen kertonut kertonut minkä takia sitä nostetaan minä olen sanonut sen ihmisille että minulla ei ollut harmainta aavistustakaan siitä kuinka huonossa tilassa tai jamassa suomen talous oli viime hallituskauden loppupuolella ja kun kun olin hallitusneuvotteluissa niin siinä vaiheessa minä vasta ymmärsin tajusin ja havahduin siihen että meidän talous on järkyttävän huonolla tolalla me joudumme taloutta paikkaamaan niin me joudumme nostamaan veroja ja tämä on tasavero niin kuin tässä on monessa puheenvuorossa tullut esille tämä on tasavero ja se koskee kaikkia polttoaineen ostajia samalla tavalla nyt voidaan tietysti spekuloida sillä ottaako se enemmän nyt sitten parempituloisiin vai huonompituloisiin mutta kaikki maksavat sen saman saman osuuden edustaja mäkipää käytti minun mielestäni erinomaisen hyvän ja ratkaisevan puheenvuoron että tällainen juupas eipäs keskustelu ei ole kunniaksi kenellekään pitäydytään asialinjalla ja mielestäni meidän kaikkien kahdensadan kansanedustajan tavoite ja tehtävä on edesauttaa valtion ja isänmaan asian hoitamista ja luulen että toistemme syyttämisellä tai syyllistämisellä me emme tähän tulokseen pääse että pyritään rakentavaan keskusteluun ja haetaan rakentavia ratkaisuja ei lähdetä sellaiselle juupas eipäs linjalle

ehkä nyt pitää ajatukset miettiä uusiksi mutta totean kuitenkin että veroja kerätään yleiskatteisesti valtion menojen kattamiseen ja te esimerkiksi haluatte hirveästi lisää valtiolle menoja viime kaudella ne menot katettiin velanotolla julkinen velka kasvoi niin kuin olen todennut yli yhdeksän miljardia jokaisen neljän vuoden aikana keskimäärin me nyt emme halua jatkaa sitä politiikkaa että siirretään lasku tuleville sukupolville velanotolla siihen sisältyy vielä asiantuntijoiden mukaan erittäin suuri riski me elämme epävarmoja aikoja korot saattavat nousta euro saattaa kaatua kaikkea voi tapahtua jos me vain kasvatamme ja kasvatamme velkaa niin kuin viime kaudella kävi niin se on täysin vastuutonta politiikkaa toisaalta te kyllä viime kaudella nostitte sitä veroastetta ja edustaja rinne oli valmis nostamaan veroastetta nolla pilkku viisi prosenttia ja senkin me nyt näimme viime kaudella mihin veroasteen nostaminen johtaa se johtaa talouden hyytymiseen työttömyyden kasvuun yritysten vaikeuksiin kilpailukyvyn menettämiseen ja ja niin edelleen ja tämä toteutui viime kaudella nyt on sosialidemokraattienkin syytä tunnustaa tosiasiat ei voida jatkaa entiseen malliin ja kun tarvitaan verotuloja kattamaan valtion menoja niin polttoainevero on perinteisesti ollut teillä niin kuin on nytkin

korotus jakautuu valtavalle määrälle autoilijoita lämmittäjiä ja niin edelleen jolloin yksittäinen rasite on aika pieni ja aika harva pieneläkeläinen esimerkiksi ajaa työmatkoja se ei aja ollenkaan ja työmatkakustannukset korvataan verotus ottaa huomioon ja niin edelleen että kyllä tässä on ihan sopiva paikka tehdä vaikka tämä ikävää onkin

puhemies polttoaineveron korotus ei ole mikään kiva asia on myönnettävä että se on hankala mutta kuten täällä ovat perussuomalaiset mäkelä savio mäkipää kankaanniemi muun muassa esittäneet miksi perussuomalaiset ovat lähteneet hallituksen mukana tähän syy on juuri se ja hongisto vielä että meidän maamme on hankalassa tilanteessa meille tuli niin paljon suuria ongelmia joita ei ole aikaisemmin hallituksilla ollut muun muassa tämä maahanmuutto on yksi mutta ei se ole ainoa jotka tuovat sellaisia lisämaksuja joihin me varautuneet ja vastuullista politiikkaa pitää pitää tehdä ja sosialidemokraatit te olette olleet niin kauan kuin muistan aikaisemmissa hallituksissa paitsi nyt te ette ole nämä isot ongelmat ovat vähitellen kasaantuneet kasvaneet ja nyt tuli vielä

tällaiset ongelmat lisää me olemme epätavallisen vaikeassa tilanteessa koko maailman talous on vaikeassa tilanteessa suomi myös nyt on vastuullisen astuttava kuvioihin ja meidän on noustava tästä suosta minä toivonkin että sosialidemokraatit myös ja kaikki puolueet rakentavasti nyt osallistuvat ratkaisemaan ongelmat ja nostamaan koko suomen valtion paremmalle tolalle minä uskon että kaikista edustajista on siihen ja kaikilla on myös halua

herra puhemies tästä rakentavuudesta totta kai kaikki haluavat rakentavaa keskustelua rakentavaa politiikkaa vastuunkantoa sitä myös me sosialidemokraatit haluamme ja siksi olemme esittäneet vaihtoehtobudjettimme ja tulemme myös tänä syksynä sen saman tekemään koska on varmasti reilua myös kansalaisten kannalta että ihmisille tarjotaan myös erilaisia vaihtoehtoja ja meillä on toisenlainen vaihtoehto vähän erilaisia arvovalintoja se nyt on tullut harvinaisen selväksi tässä viimeisen nelituntisen aikana ja tällä kertaa valitettavasti käy niin että perussuomalaisten vastaus on sille työttömälle kun työttömyysturvaa leikataan että rahaa ei ole ja suomi on vaikeassa tilanteessa ja velkaannumme mutta samaan aikaan käykin ilmi että itse asiassa velkaantuminen ei vähene päinvastoin velkaa otetaan entisestään ja puhemies kun sitten käy niin että saamme kuulla että nytpä tulee veronkevennysesityksiä jotka suuntautuvat eniten suurituloisille miljoonaperijöille

puhemies kyllä täällä näissä verokeskusteluissa monenlaisia väitteitä väitteitä kuulee edustaja kankaanniemi josta on kehkeytynyt erinomainen talouspoliitikko mielestäni sanoi sen sanoi sen ihan oikein että viime vaalikaudella kun ei saatu uudistuksia liikkeelle uudistuksia liikkeelle ei saatu päätöksiä täytäntöönpanoon mutta kuitenkin verotettiin verotusrasitusta nostettiin tavallaan talous sitäkin kautta hyytyi nythän on historiallinen käänne kun veroaste kääntyi laskuun minusta on aivan oikein että työn verotusta tässä kevennetään koska se on suurin verotuksen ongelma minusta suomessa kun työllisyyttä pyritään kasvattamaan tämä kokonaisuus pitää nähdä mitä tulee arvoisa puhemies velkaantumiseen niin meidän pitää muistaa kuitenkin miten se pitäisi laskea kun suomessa syntyy viisikymmentätuhatta lasta ja me yli viisi miljardia velkaa niin nyt ensi vuonna jolloin suomi täyttää sata vuotta me laitamme jokaisen lapsen äitiyspakkaukseen yli sadantuhannen euron velkakirjan sitä me emme voi jatkaa ja siksi tämä uudistusten tie on erittäin tärkeä edustaja viitanen minä en usko teidän vaihtoehtobudjettiinne minä olen lukenut sen viimevuotisen toivottavasti tulee realistisempi tänä vuonna

arvoisa puhemies itsekin perään asiallista ja rakentavaa keskustelua ja siksi haluan vielä kohdistaa huomion tämän päätöksen vaikutuksiin ihan tavalliseen täytyy todeta että tämä kohdistuu kaikista voimakkaimmin maaseudun harvaan asutuille alueille ja kun me tiedämme realiteetit miten palvelut karkaavat koko ajan yhä kauemmaksi niin tämä kohdistuu yhä rankemmin nimenomaan maaseudulla oleviin ihmisiin täällä on puhuttu paljon tästä tasaveroelementistä ja itse näen vahvasti niin että että vaikkakin köyhä ja rikas maksavat saman verran niin kuitenkin suhteessa tuloihin se korotus kohdistuu pienituloisiin voimakkaammin kuten tasaverot yleensä tämän rinnalle toivoisinkin hallitukselta myös panostuksia joukkoliikenteen kehittämiseen ja ja sitä kautta julkisten liikenneyhteyksien parantamiseen

arvoisa herra puhemies on totta että veropolitiikasta voi olla ihan päinvastaisia mielipiteitä helposti vaikka saman puheenvuoron aikana mutta mitä tulee näihin erilaisiin painotuksiin mitä hallitus on valinnut niin ne ovat kuitenkin se linja jolla pyritään pyritään suomea saamaan liikkeelle on totta että siellä on yksityiskohtia jotka voivat kirpaista ja toivon mukaan on ja onkin esimerkiksi veronkevennyksissä ne kevennykset suunnattu selkeästi pieni ja keskituloisiin luokkiin jolloin on saatu aikaan siellä jotakin pientä positiivista on totta että polttoaineveron korotukset iskevät kaikkiin pienituloisiin tietenkin mutta pitää muistaa se iso linja meidän ei pidä veroastetta nostaa tässä maassa enää ylemmäksi on taivaallinen tosiasia se että jos me kiristämme verotusta niin yhä etäämmäksi joudumme siitä päämäärästä jolla yritämme saada tämän tämän maan talouselämän pyörimään ja uusia työpaikkoja syntymään jos me kuvittelemme että me voimme verotusta kiristämällä tähän päämäärään päästä niin toivoisin hieman syvällisempää tarkastelua tässä asiassa

oman maan sisämarkkinat pidettyä kunnossa ja samalla pyrkiä kaikki ne keinot vientisatamissa rupeaa tapahtumaan suomalaiset tuotteet menevät markkinoille yhä paremmin ja saadaan syntymään aitoja kasvun eväitä sieltä vientimarkkinoilta kotimarkkinatkaan eivät loputtomiin ilman vientimarkkinoiden vetoa vedä se on selvä asia että hiipuminen tapahtuu myös kotimarkkinoilla lopuksi arvoisa puhemies vielä se että jos me haluamme tähän maahan aidosti niitä vientituloja lisää niin meidän on tästä kokonaisuudesta pidettävä huoli se on totta yksityiskohdasta me voimme tässä eduskunnan suuressa salissa kiistellä vaikka hamaan maailman tappiin asti mutta jos se iso linja häviää aivan kuten suunnistuksessa emme koskaan pääse sinne viimeiselle rastille ja maaliin siitä onnistuneesti elikkä iso linja pitää pitää pitää mielessä ja hallituksella sellainen on ja ensimmäiset merkit kasvusta ja uusista vientikaupoista ovat olemassa minkä minkä katson kuitenkin olevan positiivinen merkki onnistuneesta politiikasta

arvoisa herra puhemies ihan muutama asia kun sosialidemokraattien vaikutus on tuntunut olevan niin valtava että minulla on ihan semmoinen olo kun kuuntelee näitä puheenvuoroja että me olisimme olleet monta kautta vain yksistään hallituksessa

täytyy muistuttaa että valitettavasti sosialidemokraatit ei ole ollut kuitenkaan yli viisikymmentä prosenttia tästä eduskuntajoukosta vaan on ollut viimeiset neljä edellistä vuotta ei kahdeksaa vaan neljä edellistä vuotta hallituksen jäsenenä ja siellä toiseksi suurimpana puolueena kun äsken oli todettu jotenkin niin ettei tiedetty mitä edellisen kauden tilanne oli niin meillä kaikilla on tuo sama kirja käytössä ollut niin edellisellä kaudella kuin tälläkin kaudella kaikki ne faktat miten taloudessa menee löytyvät sieltä niin nyt kuin kaksi vuotta sitten en minä tiedä mitään muuta kirjaa mitä kukaan muu olisi tähän mennessäkään käyttänyt

tehtyä tuntuu jauhettavan muutamien kollegojen suussa ja puheissa kaiken aikaa yksi näkökulma tähän aiheeseen elikkä polttoaineveroon nyt on tehty säädös jossa kahdeksankymmenen kilometrin päästä työttömän on otettava työpaikka vastaan esimerkiksi tälle ihmisryhmälle on kuitenkin aikamoinen määrä jos polttoaineeseen tulee korotus ajaa sitä sataakuuttakymmentä kilometriä päivittäin saadakseen edes sen muutaman tunnin työpaikan itselleen

pyydän kyllä edustaja paateroa vaikkapa googlaamaan antti rinne ja leikkauslista niin tulee esille muun muassa ilta sanomien artikkeli jossa on myös videolla se se että puheenjohtaja rinne kuukautta ennen eduskuntavaaleja sanoi että sosialidemokraatit ovat nostamassa puoli prosenttiyksikköä veroastetta olisi tuhoisaa tälle suomen taloudelle kiristää verotusta entisestään no miten se verotuksen kohdentaminen sitten on kysymyksessä niin niin tällä esityksellä nostetaan moottoribensiinin hintaa noin kaksi pilkku kaksitoista senttiä litralta ja dieselöljyn kaksi pilkku neljäkymmentäyksi senttiä litralta onhan se tietysti tuntuva nousu mutta kun nyt polttoaineen hinta on todella selkeästi alempana kuin oli esimerkiksi kolme neljä vuotta sitten niin tämä ei ole ihan niin kohtuuton ja tämä tietysti vaikuttaa moneen muuhun asiaan ehkä vielä noita työn työn velvollisuuksia ei ole kiristetty niin kuin edustaja paatero tuossa sanoi mutta tietysti suunnitelmissa hallituksella on näitä toimenpiteitä tehdä mutta todennäköisesti käy niin että jos ihmisellä ei ole autoa niin ei häntä velvoiteta ja ja auto niin hän hän pystyy tekemään matkat vähän paremmin etsimään sitä työpaikkaa muualtakin mutta tekeehän se tietysti kipeää mutta edelleen herra puhemies tässä keskustelussa jää sosialidemokraattien vaihtoehto täysin auki mistä te otatte ne verotulot joita joita te vaaditte kun te esitätte joka pääluokkaan satojen miljoonien korotukset ja velanottoa hallituksen esitystä vähäisemmäksi eli täydellistä muutosta viime vaalikauden politiikkaan

arvoisa puhemies tässä on moneen kertaan jo todettu nämä meidän linjaeromme ja hyvä että niitä on itse asiassa olemme samalla linjalla viime kauden suhteen siinä että kyllä hyväosaisilta pitää näinä aikoina hivenen enemmän voida ottaa ja siksi silloin nostimme pääomaveroa ja teimme siitä progressiivisen ja perimme muun muassa solidaarisuusveroa nyt on ikävää että toimitaan päinvastoin miljoonaperintöjen verotus kevenee ja tulee näitä apteekkarivähennyksiä metsälahjavähennyksiä ja muuta ja näihin kaikkiin tällä kaudella nyt sitten tällä hallituksella riittää varaa siinä olemme kuten sanottu ehkä nyt toistan aika monennen kerran tänään mutta kun sitä jälleen kerran kysyttiin me teemme erilaisia me emme nosta veroastetta mutta perimme veroja oikeudenmukaisemmin ja sitä kautta myös katsomme että talouskasvua saamme aikaan ja myös puhemies tekisimme välittömästi vaikuttavia työllisyystoimia jota kautta talouden rattaat pääsisivät pyörimään tässä meidän vaihtoehtomme ja hyvä että tähän keskusteluun lopuksi nyt sitten

arvoisa puhemies jos tavoitteena on terveyden edistäminen niin sen pitäisi näkyä kaikessa päätöksenteossa runsaalla sokerin käytöllä on yhteys moniin terveysongelmiin ja sairauksiin erityisen huolissaan pitäisi olla lasten ja nuorten sokerin käytöstä sillä he saavat noin neljätoista prosenttia kokonaisenergiasta tällä hetkellä sokerista ensi vuoden alusta makeisverosta luovutaan ilmeisesti eu komission ilmoituksen vuoksi eli komission mukaan makeisvero vääristää kilpailua samankaltaisten tuotteiden välillä ja se on valtiontukisäännösten vastaista tilanne todennäköisesti muuttuisi jos veroa ei perusteltaisi valtiontaloudellisin perustein kuten nyt tehdään vaan

veron perusteena käytettäisiin kansanterveyden edistämistä tämmöisiä terveysperusteisia veroja on käytössä tällä hetkellä muissakin euroopan maissa ja siksi ihmettelenkin miksi me emme käyttäisi niitä miksi me emme edes selvittäisi tätä asiaa makeisveron mekaanisen poistamisen sijasta olisinkin toivonut että olisi perusteellisesti selvitetty olisiko verotusta voinut muuttaa esimerkiksi sokeriveron suuntaan ja perusteena käyttää nimenomaan kansanterveyden edistämistä

puhemies on mielestäni valitettavaa että käytössä nyt luovutaan tai se rajataan koskemaan vain virvoitusjuomia se on valitettavaa kansanterveyden kannalta sillä hinnalla on kuitenkin merkittävä ohjausvaikutus verolla on kuitenkin saatu tuloksia sillä tavalla että kulutus on veron käyttöönoton jälkeen vakiintunut ja jopa hieman laskenut veron poistuminen on valitettavaa myös kansantalouden kannalta kun menetetään

makeisten ja jäätelön hinnat tulevat veron poistumisen jälkeen laskemaan on pelkona että kulutus lähtee taas nousuun ja se olisi erittäin valitettava kehitys kansanterveyden kannalta ja erityisesti lasten ja nuorten terveyden kannalta hallitus perustelee veron veron poistoa makeisilta eu sääntelyllä ja tasapuolisella tuotteiden kohtelulla on kuitenkin huomattava että monessa eu maassa verotetaan makeisia ja sokeripitoisia tuotteita toivoisinkin että sen sijaan että makeisvero poistetaan makeisilta ja jäätelöltä

muihinkin sokeroituihin ja epäterveellisiin tuotteisiin kuten muissakin maissa on tehty ja perustelemalla veron käyttöä kansanterveyssyillä toivoisin että valiokuntakäsittelyn aikana voitaisiin vielä miettiä sitä että sen sijaan että tätä veroa rajataan ja vähennetään jospa sitä laajennettaisiinkin samalla tavalla kuin monissa muissa eu maissa on tehty on perusteltua että verotusta ohjataan haittojen verotuksen suuntaan mutta hyvää tässä lakiesityksessä on se ettei maustamattomia kasvipohjaisia maitoa korvaavia juomia enää

puhemies kyseisessä hallituksen esityksessä ehdotetaan virvoitusjuomaveron piiristä poistettavaksi maustamattomat kasvipohjaiset maitoa korvaavat juomat tämä on kannatettava linjaus lisäksi pientuottajien lisäksi pientuottajien jättäminen veron ulkopuolelle on erinomainen päätös hallitukselta myös juomista jotka sisältävät merkittäviä määriä kasvipohjaisia raaka aineita tulisi poistaa kyseinen vero esimerkiksi kasvis hedelmä ja marjaraaka aineita sisältäviä juomia pidetään terveellisinä ja ja ravitsevina juomina joiden kulutusta tulisi edistää osassa näistä juomista ei käytetä myöskään merkittäviä määriä sokeria on totta että aina kun veroja poistetaan tai höllennetään aiheuttaa se loven valtion kuitenkin yksi huomio terveyden edistämiseksi ja sairauksien ennaltaehkäisemiseksi on veron poistaminen myös terveellisiksi todetuista juomista edistäisi niiden kulutusta ja samalla niiden tuomia terveysvaikutuksia näin saattaisimme myös nähdä säästöjä terveysmenoissa samalla tuettaisiin elintarvikeketjussa mukana olevien yrittäjien toimintaedellytyksiä kansanterveyden näkökulmasta olisi suotavaa saattaa terveysvaikutuksia omaavat juomat verohelpotusten piiriin

arvoisa herra puhemies tämä esitys on mielestäni ongelmallinen kuten täällä esimerkiksi edustajat mäkisalo ropponen ja sarkkinen ovat todenneet sokerin terveyshaitat ovat kiistattomat esimerkiksi who on linjannut ettei terveyden kannalta sokeria kannattaisi olla ruokavaliossa yli viittä prosenttia päivittäisestä energiatarpeesta niin sanottu makeisvero on myös yleisesti laajasti hyväksytty suomessa ja vaikka tässä syytetään eu sääntelyä muutoksesta niin uskon että nämä perustelut eivät ole kestäviä kansanterveydellisen aikapommin estämiseksi makeisvero kannattaa ja voidaan korvata terveysperustaisella sokeriverolla se myös selkeämpi kuin nykyinen verotus ylipäätään tästä verosta luopuminen ei ole tässä taloudellisessa tilanteessa perusteltua uusi vero voitaisiin ottaa käyttöön hyvinkin nopeasti ja me voisimme ilmoittaa eu komissiolle jo tässä kohtaa että olemme muuttamassa verotusta jolloin voisimme jatkaa nykyisellä verolla kunnes uusi vero on voimassa terveysperustainen sokerivero torjuisi myös muun maussa lasten ylipainoa ja hampaiden reikiintymistä ja varmasti säästäisi meille rahaa muualla tällainen vero on käytössä jo muun muassa tanskassa unkarissa ja ranskassa joten kuvittelisin että eun kanssa olisi löydettävissä yhteisymmärrys veropolitiikan ei kannata mielestäni arvoisa puhemies olla poukkoilevaa puhumattakaan siitä että makeisveron poistaminen ilman korvaavaa sokeriveroa aiheuttaa valtiolle sellaisia menetyksiä joille varmasti voisimme keksiä jotain muutakin kun mietimme että esimerkiksi ammatillisen koulutuksen leikkaukset ovat noin satayhdeksänkymmentä miljoonaa ja tässä puhutaan jo yksistään sadasta miljoonasta niin katsoisin aiheelliseksi miettiä vielä uudelleen että löytäisimme keinon yhdessä eun kanssa mahdollistaa asiassa hyvä ja järkevä verotus jatkossakin

verotuksen muuttumista meillä on euroopan unionissa olevaa lainsäädäntöä joka mahdollistaisi kuitenkin tämän tyyppisen verotuksen ottamista esimerkkinä unkari ja täällä on monia muitakin maita joissa on esimerkiksi sokeriveroa käytetty nyt kun täällä minun puheenvuoroni jälkeen on hyvin korkealle arvostettu timo kalli ottamassa puheenvuoroa niin toivoisin että hän perustelisi tässä omassa puheenvuorossaan ja kertoisi meille valmistelun yhteydessä ollenkaan vahvemmin otettu huomioon kansanterveyden näkökulma ja terveysvaikutukset sitä kautta me voisimme vaikuttaa ihmisten kulutuskäyttäytymiseen ja verotuksella ohjata ihmisten terveyskäyttäytymistä myönteiseen suuntaan

kansanterveydellisten vaikutusten näkökulmasta ja myös näiden

edustaja mäkisalo ropponen toi esille lasten ja nuorten sokerin käyttö ylittää jo nyt hyvin voimakkaastikin erilaiset suositukset ja tiedetään että verotuksellisesti voidaan kulutusta ohjata pelkona on korvataanko näillä sitten muita kansanterveydellisesti tärkeitä aterioita ja ja sitä kautta heikennetään kansanterveydellisiä syitä kuten edustaja kiljunen toi esille niin uskon että me pystymme eun kanssa neuvottelemaan asian nimenomaan siitä näkökulmasta että otetaan nämä kansanterveydelliset syyt ensimmäiseksi syyksi tälle ja katsotaan muista verrokkimaista minkä kaltaisia verotuselementtejä siellä on käytössä kuten täällä on tuotu esille niin tämmöinen terveysvero on käytössä muun muassa unkarissa tämän kaltaisia elementtejä meidän tulisi valiokuntakäsittelyssä myös pohtia koska tämä on sinällään tärkeä vero nimenomaan kulutusta ohjaavana verona verona

arvoisa puhemies oma käsitykseni on että hallituspohjasta riippumatta käsittelyn pohjana meillä täällä tänään olisi ollut ihan vastaava vero tämä kiistatta johtuu siitä että unionin suunnalta

on tässä asiassa jo monen vuoden aikana hoputettu ja jotain on ollut pakko tehdä siinä olisiko ollut löydettävissä joku toinen ratkaisu jolla olisi ollut terveysvaikutteita täällä on mainittu esimerkiksi unkari ja joitakin muita maita veikkaan että varmaan tähän suuntaan ei pelkästään suomessa vaan monessa muussakin jäsenmaassa tullaan tullaan kulkemaan siitä olen samaa mieltä että sokerin terveyshaitat ovat ovat selvät mutta tähän asiaan liittyy tietenkin myös toinen puoli tässäkin osittain kyllä puolustan suomalaista työtä ja suomalaisen elintarviketeollisuuden intressiä ja ja erityisesti pienempien yritysten toimeentulomahdollisuuksia nämä ovat asioita joissa pitäisi löytää laajempia ratkaisuja koko unionin tasolta niin että tällaista asiaa ei käytettäisi kilpailumielessä hyväksi tämä asia liittyy tuohon tuohon edelliseen

arvoisa puhemies euroopan unionin säädökset koskevat sitä että tuotteet ovat syrjimättömiä sisämarkkinoilla mutta on tiettyjä asioita jotka menevät tämän yli ympäristökysymykset kansanterveyskysymykset ovat niitä asioita joilla voidaan perustella sitä miksi toimitaan toisella tavalla ja nyt kun tässä on vielä esimerkkejä siitä että monet euroopan unionin jäsenmaat ovat toimineet niin

että että on kyetty nämä kansanterveysnäkökulmat pitämään tässä esillä ihmettelen sitä miksei myöskin suomessa tähän ratkaisuun menty nyt on kyllä hyvin vahvasti sellainen tunne että eun selän taakse mennään asiassa jossa oltaisiin hyvin voitu tehdä toisenlainen ratkaisu

puhemies edustaja kalli on siinä oikeassa että suunnalta tulee painetta muuttaa tätä lakia mutta sen sijaan että nyt hallitus esittää että tätä rajataan merkittävällä tavalla sillä tavalla että tämä laki ei jatkossa enää koske lainkaan makeisia eikä jäätelöä suomella olisi täysi mahdollisuus muuttaa tätä verotusta sillä tavalla että tämä koskisi terveysperusteisesti laajempaa sektoria lisättyä sokeria

arvoisa puhemies sehän halutaanko tukea teollisuuden etua vai kansanterveyttä riippuu aivan poliittisesta tahdosta ja jos kansanterveyttä ei huomioida päätöksenteossa niin se kyllä tulee lisäämään terveysmenoja tulevaisuudessa etenkin tämän lakiesityksen kohdalla tulee huoli lapsista ja nuorista koska he käyttävät niin paljon näitä sokerituotteita ja siitä on haittaa heidän tulevaisuutensa kannalta heidän sokerin käyttöönsä makeisten käyttöönsä hinta vaikuttaisi varmasti tehokkaasti

meille myöskin järkevällä tavalla näitä verotuloja ihmettelenkin miksi ei ole mietitty mahdollisuutta edetä terveysperusteisesti eli käyttää perusteluna tätä kansanterveysnäkökulmaa kun se on kuitenkin ollut mahdollista myöskin muissa eu maissa minä toivon kyllä hartaasti että asiaa vielä mietittäisiin valiokunnassa uudelleen ja ja pohdittaisiin jopa sitä voisiko tässä palata alkutekijöilleen

arvoisa herra puhemies esityksen tavoitteena on sisällyttää sähkösavukkeissa käytettävät nesteet tupakkaverotuksen piiriin mikä on myönteinen asia uuden tupakkalain voimaantulon myötä sähkösavukkeet ja niissä käytettävät nikotiininesteet pääsevät nykyisin vapaammin suomen markkinoille samalla niille otettiin käyttöön muihin tupakkatuotteisiin verrattavaa verrattavaa säätelyä tällä on pyritty ehkäisemään sitä että lapset ja nuoret tai tupakoimattomat aikuiset aloittaisivat

sähkösavukkeiden käytön mikä voi myöhemmin johtaa sitten myös tupakointiin ja tällä tupakkaveron laajentamisella sähkösavukkeisiin voidaan nyt tukea näitä tavoitteita joilla pyritään savuttomaan suomeen arvoisa puhemies thl selvitti nuorten tupakointia joka oli myönteistä luettavaa vuonna kaksituhattaviisitoista yhdeksäsluokkalaisista pojista kaksitoista prosenttia ja tytöistä tytöistä kymmenen prosenttia oli tupakoinut päivittäin viimeisen kolmenkymmenen päivän aikana kun vielä neljä vuotta aikaisemmin vastaavat luvut olivat kaksikymmentä ja kahdeksantoista prosenttia tupakkaa on myös kokeillut yhä harvempi ja ensikokeilut ovat tapahtuneet entistä myöhemmin hyvä kehitys jatkuu savukkeiden käytössä mutta samalla täytyy todeta että sähkösavukkeet uusina tuotteina näyttävät kiinnostavan nuoria mikä on tietenkin huolestuttavaa tämä asettaa meille viestinnällisiä ongelmia ja sen takia meidän täytyy myös tältä osin viestittää tämän sähkötupakan todelliset riskivaikutukset nuorille ja sähkötupakkaa oli kokeillut puolet pojista ja puolet tytöistä vesipiippua kertoi kokeilleensa noin viidennes vastaajista tältä osin meidän täytyy vaikuttaa myös tämän sähkötupakan vaikuttavuuteen että nuoret eivät käyttäisi sitä tupakan korvikkeena

puhemies tämä nyt käsillä oleva hallituksen esitys on ihan linjassa siinä miten halutaan suhtautua tupakointiin yleensä tässä maassa kaikkien tiedossa ovat tupakan haittavaikutukset terveydelle sen me kaikki tiedämme ja sitä kautta on näitä haittaveroja näihin lisätty ja nyt tulevat nämä sähkötupakat tähän samaan linjaan verokohtelussa elikkä tässä tässä asiassa ei ole mitään dramaattista toivoa sopii että perheessä

tupakkatuotteiden verotus on sillä tasolla että se tuntuu ei

arvoisa herra puhemies kuten tässä edellä on todettu niin tämän hallituksen esityksen tavoite on tuoda myöskin sähkösavukkeet tupakkaveron piiriin ja tämän hallituksen esityksen tavoitehan on erittäin hyvä niin kuin tässä edellä on jo hyvin hyvin sanottu sähkösavukehan on kansainvälisen tupakkateollisuuden viimeinen yritys saada saada monet varsinkin nyt viime aikoina länsimaiden nuoret ja lapset nikotiinin käyttäjiksi ja nikotiinista riippuvaisiksi ja siksi on erittäin hyvä että suomessakin nyt toteutetaan tällainen verouudistus jolla sitten tuodaan samanlaiset verotukselliset kustannukset sähkösavukkeidenkin käyttöön pidän myös erittäin hyvänä sitä kehitystä mitä suomessa viime vuosina on tapahtunut nythän on niin kuten monet meistä jotka tuolla koulumaailmassa olemme toimineet olemme huomanneet että nuorten ja lasten tupakointi ja kiinnostus tupakointia kohtaan on laskenut ja siksipä on hyvä että pyritään tätä kehitystä myös sähkösavukkeiden osalta torppaamaan ettei tämä hyvä suunta kääntyisi

arvoisa puhemies monissa yhteyksissä kun olen tässä kauden mittaan kuullut yrittäjiä tästä hallituksen esityksestä tai sen sisältämästä asiasta on tullut yksinomaan positiivista palautetta on perustavanlaatuista oikeudenmukaisuutta että verot maksetaan vasta rahasta joka on saatu eikä rahasta joka saadaan ehkä myöhemmin on käsittämätöntä miten hallitukset ennen perussuomalaisten nousua ovat keksineetkin luoda maahan näin epäoikeudenmukaista lainsäädäntöä jossa yrittäjät ja työnantajat on laitettu maksamaan veroa tulosta jota ei ole vielä olemassakaan tämä arvonlisäveron muuntaminen maksuperusteiseksi ansaitsisi kyllä valtiollisen oikeudenmukaisuuspalkinnon jos sellaisia jaettaisiin näin ilmiselvän vääryyden ja epäkohdan korjaaminen symboloi koko tätä hallituksen ja tahtotilaa korjataan suomea pienin askelin mutta määrätietoisesti nykyaikaiseksi ja työllistämistä kunnioittavaksi maaksi

arvoisa puhemies hallituksen kärkitavoitteena on tehdä työllistäminen ja työnteko nykyistä helpommaksi ja kannattavammaksi ja siihen tähdätään sekä verotuksellisin että lainsäädännöllisin keinoin hallituksen esitys arvonlisäverolain muuttamisesta on eräs valtion kannalta sinänsä pieni mutta monelle yrittäjälle merkittävä parannus aiempaan verrattuna yrittäjät ovat joutuneet tilittämään arvonlisäveron suoriteperusteisesti vaikka raha ei olisi vielä siirtynytkään asiakkaalta yritykselle ja se on aiheuttanut monelle yritykselle ongelmia varsinkin kun maksuajat ovat pidentyneet viime vuosina yrittäjäjärjestöjen pitkäaikainen toive on ollut siirtyminen maksuperusteiseen arvonlisäveron tilitykseen pienimmissä yrityksissä ja nyt tämä toive toteutuu nykyisen hallituksen päätösten myötä pienyrityksille ei jatkossa aiheudu enää kohtuuttomia seurauksia laskun maksun viivästymisestä ja päätöksellä vähennetäänkin pienimpien yritysten käyttöpääoman tarvetta mikä voi joissakin tapauksissa estää yrityksen konkurssin tai lopettamisen tämä uudistus koskee peräti yhdeksääkymmentä prosenttia arvonlisäverovelvollisista arvonlisäverovelvollisista yrityksistämme
arvoisa puhemies tämä hallituksen esitys on erittäin kannatettava mutta kenties sitä voisi jatkossa edelleen vielä hieman parantaa tässä esityksessä liikevaihtorajaksi on asetettu viisisataatuhatta euroa tilikauden aikana se voisi olla vielä hieman korkeampikin kuten joissakin muissa euroopan maissa jo onkin kirjanpitolaissa mikroyrityksen rajaksi on määritelty seitsemänsadantuhannen euron liikevaihto ja olisi loogista että vähintään tämä sama liikevaihtoraja olisi käytössä myös arvonlisäveron tilitysperusteita määritettäessä tämä selkeyttäisi samalla mikroyrityksiin liittyvää lainsäädäntöä muutos vaatisi eun arvonlisäverokomitean kuulemista mutta toivottavasti asiaan vielä palataan

puhemies nyt hallituksella on oikea ote suomalaiseen yrittäjyyteen sitä kannustetaan sen kynnyksiä ja esteitä puretaan monella tavalla ja näin ollen on odotettavissa että se kasvu joka on nyt lähtenyt käyntiin pitkän vaikean ajan jälkeen saa lisää vauhtia tämän hallituskauden loppua kohti ja näin ollen myös se tavoite että päästään seitsemänkymmenenkahden prosentin työllisyysasteeseen ja saadaan ne satakymmentätuhatta uutta työpaikkaa tulee yhä realistisemmaksi kilpailukykysopimus oli tässä mielessä erittäin tärkeä

tämä arvonlisäveron maksuperusteisuus on osa tätä yrittäjyyden edistämistä ja kannustamista ja tekemistä joustavammaksi maksuperusteisuus on todella tärkeä monelle yritykselle jotkut ovat sitä käyttäneet järjestelemällä laskutuksensa jo tähän mennessä mutta nyt se tulee aivan lailliseksi ja tätä kautta on mahdollista myös se että yritys selviää vaikeistakin ajoista kun ei joudu maksamaan arvonlisäveroja niin sanotusti ennenaikaisesti vaan silloin kun on rahat käytössä tuloista on helppo maksaa veroja silloin kun ei ole tuloja niin veron maksaminen on paljon vaikeampaa tästä johtuu selkeästi se että että yritykset ovat tämän

arvoisa puhemies nykyisinhän arvonlisävero pitää maksaa tilikauden aikana käytännössä laskutuskuukautta seuraavan toisen kuukauden kahdenteentoista päivään mennessä esityshän lähtee nyt siitä että että yrittäjä voi tilittää veron vasta sitten kun yritys itse on saanut asiakkaaltaan maksun tämä on pieni esitys mutta kun ajatellaan että näitä alle viidensadantuhannen liikevaihdon yrityksiä on maassamme yhdeksänkymmentä prosenttia niin kyllä tämä koskettaa ennen kaikkea juuri näitä pieniä sanotaan nyt mikroyrityksiä eli mielestäni tämä on erittäin hyvä ja kannatettava oleva esitys

puhemies tämä hallituksen esitys on erittäin hyvä ja kannatettava on tärkeää että nämä pienet liikevaihto todellakin on alle viisisataatuhatta euroa tilikautena saavat tämän tavallaan ajantasaisen arvonlisäverojärjestelmän maksuperusteisen jossa tulleista alveista ja menneistä alveista tehdään tilitys vasta sitten kun maksutapahtumat ovat tapahtuneet elikkä ei tule mitään ennakkoja monelle pienyrittäjälle tämmöinen arvonlisäveron järkevä järkevä ajantasaistaminen tuo erittäin suuren hyödyn ja ennen kaikkea on myös signaali hallitukselta pieniin ja keskisuuriin yrittäjiin päin että nämä pystyvät todella omassa toiminnassaan saamaan pikkuisen ennustettavuutta ja pikkuisen myös taloudellista kestävyyttä siihen toimintaan hallituksen ideahan on on ollut koko ajan se ja kylmä tosiasia on se että suuret yritykset tänä päivänä mieluumminkin vähentävät työvoimaa ja uudet työpaikat jos ne ovat syntyäkseen syntyvät pieniin yrityksiin tämä hallituksen esitys nimenomaan sitä

arvoisa herra puhemies tosiaankin täytyy lausua tästä esityksestä hallitukselle kiitokset paljon tulee esityksiä joista tulee negatiivista palautetta mutta tästä on kyllä kerta kaikkiaan tullut pelkästään positiivista palautetta tämä on erittäin tärkeä uudistus monille pienille yrityksille ja ja varsinkin sellaisille joidenka liiketoiminta on on sen muotoista että siinä tuppaavat maksut viipymään itse keskustelin tässä tovi sitten yrittäjän kanssa jolla on auton auton ja kolariautojen hinaukseen erikoistunut yritys ja heidän tapauksessaan maksut saattavat vakuutusyhtiöstä johtuen viivästyä erittäinkin pitkään ja tällä on totta kai yrityksen maksuvalmiuteen negatiivisia vaikutuksia senpä takia

herra puhemies hallituksen budjettiesityksen kanssa on monesta asiasta helppo olla eri mieltä mutta tämä on asia josta olen sen kanssa hyvin samoilla linjoilla mielestäni tällä pienellä mutta tärkeällä askeleella annetaan hyvä signaali siitä että yrittäjyyttä halutaan tukea ja toisaalta myös muistetaan sitä että erityisesti pienissä yrityksissä pienetkin mahdollisuudet arjen joustoihin voivat helpottaa paljon kuten edustaja honkonen mainitsi niin tämäkään esitys ei ole aukoton tietenkin tätä puolen miljoonan euron rajaa voidaan kiertää ja sen kanssa voidaan kikkailla mutta se on minun nähdäkseni toissijaista suhteessa siihen että tällä esityksellä kyllä helpotetaan monien yrittäjien arkea arvoisa puhemies yhä useammin myös yrittäjän arki on epätyypillistä kun me jo tiedämme että monet työsuhteet ovat luonteeltaan niin sanotusti epätyypillisiä ja hyvinkin vaihtelevia siksikin tällaisten joustojen rakentaminen on tärkeää

arvoisa puhemies liittyen tähän arvonlisäverovelvollisuuteen yrittäjyyden teemaan ja siihen jatkokehitykseen tässäkin salissa on tänään esitetty sitä että arvonlisäverovelvollisuuden alarajaa nostettaisiin esimerkiksi kolmeenkymmeneentuhanteen euroon tästä aihepiiristä tuli eräs iäkkäämpi mieshenkilö kerran keskustelemaan minun kanssani toritapahtumassa ja sanoi että semmoinen vähän vähemmän tiedetty asia on että eu olisi suomelta kieltänyt tällaisen toimenpiteen että suomi voisi tätä alarajaa itse muuttaa tarkistin onko näin ja kyllähän se vähän näin näyttäisi olevan seuraavassa vastaus kirjalliseen kysymykseen

suora lainaus arvonlisäverotuksessa sovellettavan veropohjan laajuus on säädelty suomea sitovasti yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetussa neuvoston direktiivissä

liittymissopimuksessa suomelle on myönnetty oikeus vapauttaa verosta sellaiset vähäisen liiketoiminnan harjoittajat joiden vuosiliikevaihto on enintään kymmenentuhatta euroa verovelvollisuuden alarajan nosto tämän raja arvon yläpuolelle edellyttäisi komission ehdotukseen pohjautuvaa neuvoston poikkeuslupaa suomi ei voi siten kansallisin päätöksin korottaa verovelvollisuuden alarajaa yli tämän määrän eli tämä on ministerin vastaus kirjalliseen kysymykseen kyllä on näin että meidän täytyy sitä asiaa neuvostolta kysyä eurostoliitosta

herra puhemies kuten täällä on tänään todettu useissa täällä on kritisoitu monia tämänkin päivän esityksiä mutta tämä esitys saa kyllä minultakin vahvan tuen olen ollut yrittäjän vaimona kolmekymmentä vuotta ja tämä on ollut meidänkin perheessä monesti pöydän ääressä keskusteluissa ongelmana on ollut nimenomaan se että alvimaksut on on joutunut maksamaan vaikka varsinaista tilitystä ei ole tästä yrityksestä vielä tullut elikkä ei ole käytännössä likviditeettiä tai maksuedellytyksiä suorittaa näitä alveja ja nyt tämä tämä mahdollistaa yritysten joustavan toiminnan ja ja turvaa sen että tämä

näitten alvien maksamiseen on tätä kautta turvattu tuen tätä esitystä erittäin lämpimästi

arvoisa puhemies käytän tämän puheenvuoron sen takia että saan kiittää edustaja kiljusta se on aivan oikein että annetaan hallituksen esitykselle täysi tuki silloin kun se oikeasti on hyvä minulle ainakin tämä kun itsekin olen paljon arvonlisäveroa joutunut käsittelemään on eräällä tavalla oikeudenmukaisuuskysymys minua ihmetytti aina että miksi minun pitää tilittää verottajalle sellainen raha raha jota minä en ole saanut enkä koskaan kenties tule saamaan silloin kun me menemme niin toteutuu veronkannon oikea luonne niin että siinä mielessä tämä on kyllä käsittämätöntä että niin pitkään sai olla ikään kuin laittomassa tilassa tämä minkä hallitus nyt korjaa todella täytyy täytyy yhtyä siihenkin että joskus sitten kun tätä lakia vähän uudelleen katsotaan kyllä varmaan tämä viisisataatuhatta on sen verran pieni että en minä ymmärrä miksi senkään jälkeen yrityksen pitäisi maksaa veroa semmoisista rahoista mitä se ei ole saanut kyllähän kaiken verotuksen pitää perustua siihen kun puhutaan ansiotuloverotuksesta että

hallitus joutuu tekemään kipeitä leikkauksia mutta se tekee myös päätöksiä joista tulee pelkkää hyvää palautetta ja tämä on yksi sellainen maksuperusteinen alvihuojennus kohdistuu pieniin yrityksiin se on todella tarpeellinen tässä ajassa kun kansalaisia innostetaan ryhtymään yrittäjiksi ja ja sitä kautta työllistymään ja työllistämään on myös hyvä kuulla että opposition taholta tulee kiitosta tästä hallituksen esityksestä

arvoisa puhemies hallituksen esityksessä ehdotetaan muutettavaksi muun muassa tuloverolakia ja verotusmenettelystä annettua lakia pidän esitystä hyvänä ja kannatettavana hallituksen ohjelman yksi painopistealue on biotalous sen yhden kärkihankkeista puu liikkeelle ja uusia tuotteita metsästä tavoitteena on monipuolistaa ja lisätä puun käyttöä viidellätoista miljoonalla kuutiometrillä vuodessa ja kasvattaa puun jalostusarvoa sekä kasvattaa metsätilakokoa tavoitteena yrittäjämäinen metsätalous ja metsien hyvä hoito tämänkin tavoitteen toteuttamiseksi hallituksen esitys on tarpeellinen ehkäpä tärkein yksittäinen puun tarjontaan yleisesti vaikuttava seikka on puun hintataso joka määräytyy puumarkkinoilla vallitsevan kysyntä ja tarjontatilanteen mukaan puun hintatasoja seuranneena ei voi aina välttyä ajatukselta etteivätkö hinnat olisi puumarkkinoilla ennakolta yhteisesti sovittu henkilökohtaisesti tarjontaan vaikuttavista tekijöistä merkittävimpiä lienevät kuitenkin hakkuumahdollisuudet metsänomistajan ikä ja omistajan tulotaso puun myynnistä saatava tulo on pääomatuloa verovelvollinen eli metsänomistaja ilmoittaa veroviranomaisille veronalaiset tulonsa niistä tehtävät vähennykset sekä muut verotukseen vaikuttavat tiedot verottaja saa näin tiedot myös tulojen maksajilta puutavarayhtiöiltä vakuutusyhtiöistä sekä metsäkeskuksesta metsätalouteen kohdistuvat vähennykset metsänomistajan on sen sijaan ilmoitettava itse verovuonna kaksituhattaviisitoista oli yksityisen metsänomistajan pääomatulojen veroprosentti kolmekymmentä ja yli euron pääomatuloista maksettiin kolmenkymmenenkolmen prosentin veroa verovuodelta kaksituhattakuusitoista maksetaan kolmenkymmenen prosentin veroa kolmeenkymmeneentuhanteen euroon saakka ja sen yli menevästä pääomatulojen veroprosentti on kolmekymmentäneljä mielestäni nämä ovat varsin kovia veroprosentteja eivätkä välttämättä innosta metsänomistajaa puukaupoille puun myyntitulot ja metsätalouden menot kohdistuvat yleensä eri vuosille menovarauksella voidaan siirtää pääomatuloa seuraavien vuosien verotukseen menovaraus voi olla enintään viisitoista prosenttia veronalaisesta pääomatulosta josta on vähennetty mahdollinen metsävähennys ja hankintatyöarvo pidän tätä

prosenttia hieman liian alhaisena vaikka metsävarausta toteutetaan yleensä kulujen verran jotta tulos saadaan nollaksi tulos on tehtävä neljän vuoden kuluessa arvoisa

puhemies viime vuosina puun saatavuuteen ei ole liittynyt merkittäviä ongelmia kysyntätilanne varmuudella paranee muun muassa metsäteollisuusyrityksissä jo käynnissä olevien ja odotettavissa olevien tuotannollisten investointien vuoksi puun kysynnän arvioidaankin kasvavan useita miljoonia kuutiometrejä tulevina vuosina senkin vuoksi tämä hallituksen esitys on erittäin hyvä ja ajankohtainen

arvoisa puhemies nyt lähetekeskustelussa oleva hallituksen esitys metsälahjaveron huojennuksesta on hyvä ja kannatettava suomi seisoo edelleen tukevasti puujaloilla metsäteollisuutta on virheellisesti pidetty auringonlaskun alana mutta parhaillaan metsäteollisuuteen tehtävät mittavat investoinnit kertovat jotain aivan muuta puu on kaiken perusta teollisuuden on saatava säännöllisesti puuta puun toimituksen turvaaminen on teollisuutemme elinehto metsätilojen omistus on tällä hetkellä monesti ikäihmisten käsissä heillä ei useinkaan ole elämänsä ehtoopuolella enää akuuttia rahantarvetta eikä erityistä intoa muutenkaan metsien hoitoon joten monesti metsiin ei motoa lähetetä ainakaan rahanpuutteen takia

ikäihmisiä paremmat mahdollisuudet mahdollisuudet metsien hoitamiseen vaikkapa omana työnä moottori ja raivaussaha pysyy parikymppisen metsurin käsissä ihan toisella tavalla kuin kasikymppisellä nuori ikäpolvi tarvitsee perhettä perustaessaan ja kotia rakentaessaan myös rahaa rahaa saadaan metsää hoitamalla ja metsää myymällä puuta hyödynnetään mahdollisimman tehokkaasti ja tämä palvelee tietenkin metsänomistajia ja metsäteollisuutta tilojen sukupolvenvaihdosta taloudellisesti helpottamalla varmistetaan että metsien omistajiksi valikoituu henkilöitä joilla on tarve ja motivaatio metsien hoitoon ja taloudelliseen hyödyntämiseen arvoisa puhemies myös metsätilojen koko suurenee ja tämä laskee puun korjuukustannuksia ja on sitä kautta taloudellisempaa myös teollisuudelle näin metsät tuottavat hyvinvointia meille suomalaisille myös tulevaisuudessa

arvoisa puhemies hallituksen esityksen tavoitteena on edistää metsätilojen sukupolvenvaihdoksia kasvattaa metsätilojen kokoa edistää yrittäjämäistä metsätaloutta ja ja lisätä puun tarjontaa kaikki nämä ovat hyviä tavoitteita joiden takana soisin koko eduskunnan seisovan metsä on meidän vihreä kultamme edelleen ja kaikki tavoitteet sen kestävän hyödyntämisen lisäämiseksi ovat kannatettavia toisin kuin oppositiosta väitetään ei tässä mitään lahjoja olla antamassa rikkaille vaan helpottamassa maamme resurssien hyödyntämistä teollisuuden kasvattaminen päämääränä metsää omistavat aivan tavalliset ihmiset yhä enenevissä määrin myös kaupungeissa asuvat tätä omaisuutta meidän täytyy saada tuottamaan ja kehittymään sukupolvenvaihdokset ovat tämän päivän realiteetti

arvoisa herra puhemies tämä lakiesitys jonka hallitus on tuonut eduskunnalle hyväksyttäväksi on erittäin hyvä ja kannatettava tätä metsätilojen sukupolvenvaihdoslakiahan on on odotettu jo pitkään monien valtiopäivien ajan ja nyt tämä on tässä sitten toki tämä on erittäin hyvä ja kannatettava esitys joskin siinä on tiettyjä puutteita mutta harvoinhan sitä jos koskaan syntyy priimaa tulosta heti ensi yrittämällä voi sanoa se on hyvä tavoitteena on tietenkin ensinnäkin ettei syntyisi tähän maahan niitä paljon puhuttuja perikuntia joissa käytännössä metsätalous pysähtyy yhden sukupolven ajaksi jopa pahimmillaan useamman sukupolven ajaksi ja että tämä metsäomaisuus siirtyy nuoremmalle sukupolvelle silloin todennäköisesti metsää hoidetaan saadaan markkinoille tulemaan paljon enemmän puutavaraa metsäteollisuuden raaka aineeksi ja myös biotalouden raaka aineeksi ja sitten saadaan tätä metsien tilakokoa kasvatettua tässä voisi terveellä periaatteella olla ruotsalaisille hieman kateellinen länsinaapuri on nämä asiat hoitanut paremmin ja tämäkin asia on siellä hieman paremmin tilakoko metsätilakoko on siellä suurempi ja tällä keinolla on saatu syntymään järkevämpää metsätaloutta pirstoutuva metsätila ei ole kenenkään etu tämä monimutkainen monimutkainen metsätilojen sukupolvenvaihdoshuojennus on saatavissa monimutkaisen laskennan perusteella ja käytännössä esimerkiksi kotiseutuni pohjois karjalan korkeudella se huojennus jossakin tuolla viidenkymmenen viiva kuudenkymmenen hehtaarin kokoisilla metsätiloilla vasta kun pohjoiskarjalaisittain katsottuna keskimääräinen metsätilan koko on suurin piirtein kolmekymmentäkolme hehtaaria kovinkaan moni tila ei tämän huojennuksen piiriin ikävä kyllä yllä mutta voi sanoa että on tässä kuitenkin yritystä oikeaan suuntaan itse olisin pitänyt parempana että tämä metsätilojen

olisi hoidettu esimerkiksi metsävähennyksen kautta jolloin se olisi koskenut kaikkia tilakokoon katsomatta

herra puhemies on todellakin hyvä että nyt viimeinkin tämä pitkäaikainen tavoite metsätilojen sukupolvenvaihdoshuojennuksesta saadaan saadaan etenemään ja ja siitä syystä kyllä on syytä lausua hallitukselle kiitokset että tämä hallituksen esitys nyt eduskuntaan on tuotu tässähän tosiaankin on tavoitteena lisätä lisätä metsätalouden dynamiikkaa eli lisätä näitä sukupolvenvaihdoksia vauhdittaa niitä ja myöskin kasvattaa tilakokoja ja sitten tämän dynamiikan kautta lisätä puukauppaa tässä on monia etuja aivan kuten tässä edellä on todistettu muun muassa edustaja hoskonen toi hyvin esille että tämä vaikuttaa varmasti nimenomaan näihin passiivisiin metsänomistajiin ja perikuntiin ja toivon mukaan niitä ei nyt sitten enää synny siinä määrin ja niitä päästään myöskin purkamaan ja tämän kautta myös sitten metsätalous muodostuu yrittäjämäisemmäksi sehän on selkeä tosiasia että monesti nuoremmilla ihmisillä nuorilla perheillä on se rahan tarvis aivan erilainen kuin sitten sitten myöhemmällä iällä tästä syystä kun saadaan näitä sukupolvenvaihdoksia syntymään ja metsänomistajakuntaa nuorennettua varmasti

toteuttaa sitten sitten myöskin näitä varhemman vaiheen metsänhoitotöitä paranee tätä todellakin nyt tarvitaan että saavutetaan nämä tavoitteet puukaupan määrän osalta ja saadaan puuta liikkeelle aivan kuten hallitusohjelman tavoite selkeästi on luken laskelmien luonnonvarakeskuksen laskelmien mukaanhan tällä hallituksen esityksellä ensimmäiset viisi vuotta valtio tulee saamaan arviolta enemmän verotuloja kuin ilman tämän vähennyksen toteuttamista senpä vuoksi tällä on varmasti positiivisia vaikutuksia monilta osin

arvoisa herra puhemies perustelun sukupolvenvaihdosnäkökulmasta puukauppanäkökulmasta perustelut ovat mielestäni hiukan huvittavia sikäli että puukauppahan ei ole tällä hetkellä mitenkään vaikeuksissa vaan päinvastoin meillä on tällä hetkellä mahdollisesti tämän alkaneen vuosituhannen vilkkain puukauppavuosi menossa parhaillaan toki se on hyvä että mietitte näitä kysymyksiä mutta jos esimerkiksi tasan viikko sitten sekä että metsäteollisuus kehuivat kilpaa kuinka puukauppa käy niin hyvin niin ne tässä salissa budjetin lähetekeskustelussa esitetyt puheenvuorot siitä että että puukauppaa edistääkseen täytyy nyt tällainen vähennys mahdollistaa tuntuvat minun mielestäni vähän heikosti perustelluilta en usko että tämä esitys on millään tavalla haitallinen mutta näkisin että kun hallituskin on nyt peräänkuuluttanut kovaa talouskuria tässä salissa niin näille miljoonille varmaan olisi löytynyt jotain muutakin käyttöä

herra puhemies tämän esityksen osalta on ylisuuria odotuksia ja ja tämän esityksen tullessa tänne on syntynyt erilaisia mielikuvia esityshän koskee niitä jotka lahjana saavat metsän ja sen tarkoituksena on edistää sukupolvenvaihdosta edelleen on syytä muistaa että varsin valikoidusti tämän lahjan myötä syntyy se tämän vähennyksen pystyy käyttämään kaiken edellytyksenä on että ensinnä myydään niitä puita mistä syntyy tietty määrä tuloa joka sitten voidaan vähentää jos näin käy niin tietenkin käy juuri niin että yhteiskunta saa verotuloja sillä on dynaamisia merkityksiä haluan vain rauhoittaa että koko maailma ei kerralla muutu että tässä otetaan askel oikeaan suuntaan itsekin yhdyn siihen että toivottavasti tätä järjestelmää pystytään kehittämään tulevaisuudessa niin että niillekin jotka nyt jäävät tämän ulkopuolelle tulevaisuudessa avautuisi mahdollisuus

arvoisa puhemies aivan kuten valtiovarainvaliokunnan puheenjohtaja edustaja kalli totesi niin tämä on erittäin hyvä askel oikeaan oikeaan suuntaan se että jää vielä ongelmia ratkaisematta on aivan normaali tilanne politiikassa kaikkea hyvää samaan esitykseen harvoin saadaan mutta kuitenkin tämä on erittäin hyvä avaus ja niin kuin sanoin tästä tästä on hyvä jatkaa tärkeintä on huomata se että tämä metsätilojen pirstoutuminen saadaan pikkuhiljaa johonkin järjelliseen kuriin ei ole kenenkään hyöty tässä maassa että metsätilan pinta ala on kuusi hehtaaria tai viisi hehtaaria

tälläkin hetkellä kohtuullisen hyvin ja tämä vuosi lienee ennätysvuosi pitkästä pitkästä aikaa mutta tähän kaikkeen kauniiseen ja hyvään liittyy se kamala juttu että tällä hetkellä

suurin piirtein miljoona mottia kuukaudessa tulee tuota tuontipuuta suomen rajojen yli lähinnä venäjältä yhdeksänkymmentäviisi prosenttia puusta tulee venäjän rajan yli suomeen ja tullitilastojen mukaan venäjälle maksettu puu on paljon kalliimpaa kuin suomalaiselle metsänomistajalle maksettu puu miksi näin on sitä pitää viisaammilta kysyä tai paremminkin metsäteollisuuden suurilta johtajilta että miksi naapurille maksetaan enemmän kuin kotimaiselle metsänomistajalle koska tässähän ilmiössä on se kamala juttu jos me emme hakkaa omia metsiämme ja tee harvennushakkuita ajallaan ajallaan suomalaisissa metsissä niin meillä on puolitoista miljoonaa hehtaaria rästissä ensiharvennusmetsiä jotka kaipaavat kiireellisesti kirvestä tänä päivänä jos nämä jätämme harventamatta niin se tarkoittaa että kymmenien vuosien kuluttua meillä on tukkileimikoita joita sitten sahataan ja myydään maailmalle lankkuna ja muuna tavarana elikkä ongelmia meillä on mutta toivoisin että metsäteollisuus tässä asiassa pikkuhiljaa rupeaisi katsomaan sinivalkoisin silmälasein suomea tätä rakasta isänmaata

arvoisa herra puhemies tosiaankin niin kuin tässä edustaja hoskonen jo totesi tämän hallituksen esityksen tavoitteena on lisätä nimenomaan näitä sukupolvenvaihdoksia ja ja myöskin sitten kasvattaa metsätilojen kokoa vaihdellen maan eri osissa hyvinkin hyvinkin pieniä metsätiloja voi olla ja ja sitten tämän mallin vaikutuksesta sitä puukauppaa saattaa tulla lisää se minkä takia se puukaupan lisääntyminen tämän mallin kautta toivon mukaan jos näin käy on hyvä niin on se että kun me pääsemme näihin passiivisiin metsätiloihin pureutumaan ja saamme siellä syntymään sitä puukauppaa niin se parantaa meidän kansallisomaisuuden metsän tuottoa pitkällä aikavälillä ja luo metsätalouteen sitä dynamiikkaa mitä tuossa peräänkuulutin ja täytyy myös todeta tähän se että tässä mallissa sen vähennyksen syntymisen edellytyshän on se että se lahja annetaan ja tällöinhän lahjavero menee välittömästi maksuun ja siitä aivan kuten valtiovarainvaliokunnan puheenjohtaja edustaja kalli tuossa aikaisemmin totesi sitten jos sitä puukauppaa sen jälkeen syntyy niin voi sen vähennyksen tehdä mutta pitää muistaa että se lahjavero menee heti maksuun ja siitä on välittömiä tuloja valtiolle

puhemies metsätaloudelle koko metsäklusterille luodaan erittäin paljon odotuksia ja tulevaisuutta ajatellen biotalouden biotalouden edistämistä ja edistymistä ajatellen yhä enemmän samaan aikaan meillä jo vuosikymmeniä on on jatkunut kehityksen kulku jossa metsänomistajien keski ikä on noussut ja nousee edelleen samaan aikaan

kasvaa suomessa paljon enemmän kuin sitä vuosittain hakataan me saamme teollisuuden tarpeisiin joka nyt investoi alalle erittäin paljon siksi on tosi hyvä että nyt monien monien vuosien odotuksen jälkeen hallitukselta tulee esitys jossa metsätilojen sukupolvenvaihdoksia halutaan helpottaa ja tavalla joka kannustaa myymään puuta eli sen huojennuksen saa vasta sen jälkeen kun puukauppoja on tehnyt ja myöskin se että tähän on asetettu rajat tietää sitä että jotta huojennusten piiriin pääsee niin täytyy määrätyt pinta alat olla ja nämä kaksi asiaa varmasti edesauttavat sitä että keski ikä alenee ja lähtee alenemaan ja metsälöiden keskikoko lähtee kasvamaan tämä on erittäin hyvä asia ja niin kuin täällä todettua on niin tämä on ensiaskel metsätilojen sukupolvenvaihdokseen ja siihen että me pystymme entistä aktiivisemmin metsätaloutta harjoittamaan ja sitä kautta kasvattamaan meidän biotalousmainettamme joka on jo nyt nyt erinomaisen hyvä tässä on suomella todella isot mahdollisuudet erittäin hyvä esitys hallitukselta

arvoisa puhemies metsäsektorista on tullut suomelle todellinen kultakimpale vaikka jossain vaiheessa luultiin että on taantuvasta alasta kysymys alkuvuoden tavaraviennistä kaksikymmentäkolme prosenttia oli metsäteollisuuden ja metsäsektorin tuotteita joten aikamoinen aikamoinen viennin lisäys on saatu tästä puusektorista tällä hetkellä on menossa parin miljardin edestä investointeja lisää on tulossa lappeenranta kotka kouvola lohja varkaus ja äänekoski ja sen takia meidän pitää saada puuta lisää liikkeelle viisitoista miljoonaa kuutiota ja hallituksen esitys on sillä tavalla hyvä että se tähtää tietenkin puun liikkeelle saamiseen mutta myös metsätilojen suurempaan kokoon ja kyllähän se täytyy todeta syyllistämättä ketään metsänomistajaa syyllistämättä pienempien metsälöitten omistajia että kyllähän se näin on että mitä suurempia nämä tilat ovat niin totta kai kaikki koneitten liikuttelu ja muu sitten tulee tehokkaammaksi ja siihen suuntaan meidän täytyy pyrkiä

arvoisa puhemies

sata vuotta on moraalisesti ja yhteiskunnallisesti tärkeää että kaikki sotiemme veteraanit saavat kaiken tarpeellisen tarpeellisen avun kotona selviytymiseen hallituksen esitys pyrkii varmistamaan että sotainvalidi ja veteraanietuuksiin oikeutetut ryhmät saavat etuudet ja palvelut niin kauan kuin hoivan ja huollon tarve jatkuu myös ruotsissa asuvat sotainvalidit saatetaan tämän lainmuutoksen myötä tasa arvoiseen asemaan suomessa asuviin sotainvalideihin nähden arvoisa puhemies en voi olla kuitenkaan toteamatta seuraavaa sotainvalidien ja veteraanien etuja koskevia parannuksia olisi pitänyt tehdä enemmän jo aiempien hallitusten aikana sillä olisi ollut kansan tuki ja maamme talous olisi varmasti kestänyt sen nyt veteraaneja on jäljellä enää noin

veteraanien vähentyessä pitäisi kaikilla heillä olla heidän niin halutessaan mahdollisuus päästä hoitokotiin ilman pitkiä jonotuksia ilman hakemusten täyttämisiä kohdalleni on sattunut monia yhdeksänkymmentäviisi viiva sata vuotiaita veteraaneja joilla ei ole ollut lähiomaisia auttamassa hoivapaikkaan muuttamista kotoa onneksi välittävänä osapuolena on ollut välittävät naapurit jotka ovat tuoneet tämän asian tietoisuuteen ja ilmoittaneet tästä lopuksi puolisoiden ja sotaorpojen asema olisi myös huomioitava ja aivan kuten edustaja kulmala sanoi myös tulevaisuudessa yk sotilaat ja niissä hommissa haavoittuneet kiitos

arvoisa puhemies lakiesityksessä ehdotetaan muutettavaksi sotilasvammalakia siten että avopalveluista aiheutuvat kustannukset korvattaisiin niille vuosien

sotien johdosta vahingoittuneille tai sairastuneille joiden työkyvyttömyysaste on nykyisen viidentoista prosentin sijasta vähintään kymmenen prosenttia tämä on on todettu useassa puheenvuorossa heitä arvioidaan olevan asiakkaina kunnan avopalveluissa suomessa noin neljäsataaneljäkymmentä ja ruotsissa noin kaksikymmentä on hyvä että viime vuosina on pyritty parantamaan myös ruotsissa asuvien suomalaisten sotainvalidien mahdollisuutta maksuttomiin palveluihin suomen lainsäädännön perusteella jotta kummassakin maassa asuvat suomalaiset sotainvalidit olisivat keskenään mahdollisimman tasa arvoisessa asemassa

noin kolme pilkku seitsemän miljoonaa euroa ruotsissa asuvien tukeminen maksaa noin satatuhatta euroa eli kyse on valtion menoihin tai velkaan nähden pienestä summasta jolla on varmasti arvoaan suurempi merkitys tuen saajien keskuudessa arvoisa puhemies mielestäni toisaalta voidaan kysyä eivätkö kaikki keskuudessamme elävät sotiemme veteraanit ole jo ikänsä perusteella sellaisessa kunnossa että heillä kaikilla on vähintään tämä kymmenen prosentin työkyvyttömyysaste mielestäni suurempikin toivon että jokainen meistä edustajista vahtii omassa ja vaalipiirissään sitä että tulevina vuosina nämä määrärahat ja budjetissa rintamaveteraanien avopalveluihin osoitetut määrärahat kohdennetaan kunnan toimenpitein mahdollisimman tehokkaasti veteraanien tukemiseen heidän tarpeidensa mukaisesti arvoisa puhemies kannatan lämpimästi lakiesitystä

arvoisa puhemies nyt ovat käsillä ne vuodet jolloin meidän on viimeistään maksettava kunniavelkamme suomea sodissa puolustaneille henkilöille tämä sotilasvammakorvauksiin tarkoitettu määräraha on sotainvalidien poistuman myötä vähentynyt vähentynyt viime vuosina mutta toisaalta valtiovarainvaliokuntakin on viime vuoden lopulla edellyttänyt mietinnössään että lievävammaisten sotainvalidien kunnallisten avopalveluiden haitta asterajaa alennetaan viimeistään vuonna kaksituhattaseitsemäntoista jolloin vietämme suomen itsenäisyyden sata vuotisjuhlaa nyt tämä asia siis toteutuu arvoisa puhemies valtiovarainvaliokunnan jäsenenä tervehdin tätä hallituksen esitystä erittäin suurella ilolla lievävammaiset sotainvalidit ovat olleet kotiin vietävien palveluiden suhteen väliinputoajaryhmä tarve kotiin on kuitenkin suuri ja ne ovat laitoshoitoon verrattuna edullisia tukien myös hyvin kotona asumista tämän lakimuutoksen arvioidut kustannukset ovat vuosittain ainoastaan noin viisi miljoonaa euroa se on hyvin pieni hinta siitä että saamme säätää tänä päivänä lakeja suomen kielellä täällä kansallisessa parlamentissamme

arvoisa puhemies tämä on erittäin hyvä esitys ja mielelläni annan kiitosta hallitukselle tästä esityksestä avopalveluita laajentamalla laajentamalla voidaan pidentää sitä kotona olemisen aikaa ja samalla vähennetään sitä laitoshoidon tarvetta tämä on hyvä sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta toki silloin kun kotona oleminen ei ole enää turvallista ja ihminen ei ei halua siellä kotona olla yhteisökotiin on päästävä mahdollisimman nopeasti mutta monet sotainvalideista haluavat olla kyllä mahdollisimman pitkään kotona jos sinne saa riittävästi apua

arvoisa puhemies hallitusohjelman mukaan veteraanien palveluja uudistetaan vastaamaan heidän palvelutarpeitaan ja nyt jos koskaan aika on näin tehdä veteraanijärjestöt ovat olleet vuosittain asialla ja he ovat myös toivoneet että haitta astetta lasketaan viidestätoista kymmeneen prosenttiin näitä kunnallisia avopalveluita ovat ateriakuljetus siivous ynnä muut kodinhoitopalvelut sama koskee sitten myös näitä ruotsissa olevia kahdeksaatoista henkilöä kun tiedetään että näitten keski ikähän on yhdeksänkymmentäkaksi vuotta niin voidaan todeta että tänäkin vuonna viimeinen iltahuuto soi monelle veteraanille ja vuonna kaksituhattakaksikymmentäviisi näitä veteraaneja olisi enää noin tuhatkaksisataa henkilöä

arvoisa herra puhemies on aivan erinomaisen hyvä hallituksen esitys jossa sotilasvammalakia muutetaan niin että haitta asteen taso pudotetaan viidestätoista prosentista kymmeneen prosenttiin niin että lähes kaikille invalideille sodissa vammautuneille henkilöille voidaan turvata se kotihoito mahdollisimman pitkään ja kuntoutus myös siinä samalla sodissamme vammautuneet sotilaat aikanaan kun saivat vamman ovat kantaneet tätä vammaa läpi elämän ja jokainen voi kuvitella kun ikää tulee lisää miten niiden vammojen vaikuttavuus lisääntyy koko ajan kun suomi valmistautuu nyt juhlimaan sataa itsenäisyyden vuottaan niin tällaisten asioiden kuntoon laittaminen laittaminen on meille ensiarvoisen tärkeää ja aivan kuten tiedämme tässä valtion talousarviossa on myös riittävät kuntoutusrahat kaikille niille sotiemme veteraaneille

niin luottamusmiehille kuin valmisteleville virkamiehille että jokainen kunnassa asuva veteraani sotiemme veteraani saa yhteydenoton ja hänestä pidetään hyvää huolta ja ennen kaikkea varmistetaan se että nyt valtion myöntämät rahat kaikki käytetään kuntoutukseen niin niin että veteraanien viimeiset elinvuodet ovat

kovan elämäntyön jälkeen hyvin mukavia ja he saavat olla mahdollisimman pitkään kotona ja ennen kaikkea saavat asianmukaista hoitoa

kun tätä asiaa edes voidaan käsitellä tässä keskustelussa on noussut esille tämä kuntien erilainen tilanne ja se nousi myös viime syksynä kun käsittelimme tätä asiaa jaostossa ilmeni että eri kunnissa näitten määrärahojen käyttöaste vaihtelee tavattoman paljon jossakin jossakin pohjanmaan kunnassa käytetään kaikki ja hyvin jossakin muualla päin suomea jää käyttämättä huomattavakin määrä vaikka veteraaneja olisi tähän puoleen nyt tänään kun kuultiin kuultiin ministeriötä

tästä asiasta ensi vuoden osalta kiinnitin asiantuntijoiden huomion ja he he olivat samaa mieltä ministeriön edustajat että tässä on ongelma toivon todella että nämä kuntakohtaiset erot saadaan kuntoon ja veteraanien kohtelu kaikkialla asianmukaiseksi

arvoisa herra puhemies tällä esityksellä ehdotetaan muutettavaksi arpajaislakia siten että jatkossa ainoastaan yhdellä rahapeliyhtiöllä olisi yksinoikeus myydä rahapelejä suomessa

on ollut kolme itsenäistä toimijaa on ollut oma kansallinen ratkaisumme tämä ratkaisu on johtunut pelien erilaisista luonteista ja toisaalta eri pelien tuoton tarkoituksenmukaisesta jakautumisesta eri edunsaajatahojen kesken kolmen toimijan yksinoikeusjärjestelmämme on aikoinaan rakennettu sellaiseksi

että siinä ei esiinny peliyhtiöiden välistä kilpailua nyt tämä kolmen toimijan malli on osoittautumassa vanhanaikaiseksi tämä on seikka josta vallitsee laaja yhteisymmärrys kolmen toimijan mallissa niiden tarjoamien pelituotteiden on erottava toisistaan sillä yksinoikeusjärjestelmässä ei voi olla keskinäistä kilpailua peliteknologia ja kulutustottumukset ovat kuitenkin muuttuneet pelejä tarjotaan ja pelataan yhä enemmän digitaalisissa kanavissa tämä kehitys johtaa myös pelituotteiden samankaltaistumiseen nykyisen arpajaislain säännökset soveltuvat huonosti kehityksen mukanaan tuomaan uudentyyppiseen rahapelitarjontaan ja kysyntään myös yksinoikeusjärjestelmässä on mahdollisuus kehittää pelejä mutta tiukka reviirijako kolmen eri toimijan välillä kaventaa tätä mahdollisuutta jos suomalainen rahapelitarjonta ei pysy tässä kehityksessä mukana kotimaisen rahapelitarjonnan kanavointikyky valvottuun ja korkean kuluttajansuojan piirissä olevaan rahapelitarjontaamme vaarantuu samalla vaarantuu yksinoikeusjärjestelmämme olemassaolo ja sen tavoite haittojen torjunnassa tällä esityksellä mahdollisestaan yksinoikeuteen perustuvan rahapelijärjestelmämme ylläpitäminen ja vahvistaminen muuttuvassa rahapelialan toimintaympäristössä uudella rahapeliyhtiöllä olisi mahdollisuus toimeenpanna vastuullisesti myös aivan uudentyyppisiä rahapelejä mikä kolmen toimijan mallissa ei ole ollut mahdollista tässä laissa uudelle yhtiölle asetetaan velvollisuus ottaa vastuullisuus huomioon toiminnassaan tässä esityksessä ehdotetaan myös että rahapelipolitiikkaa seurattaisiin tämä tehtävä annettaisiin rahapeliasioiden neuvottelukunnalle jonka tehtävänä olisi seurata rahapelipoliittisten tavoitteiden toteutumista ja kehittämistarpeita arvoisa herra puhemies suomalaiseen yksinoikeusjärjestelmään on aina kuulunut myös se että rahapelien tuotot ohjataan yleishyödyllisiin tarkoituksiin näin olisi myös jatkossa on kuitenkin tärkeää huomioida että tuottojen käyttäminen yleishyödyllisen tai yleisen edun mukaisen toiminnan rahoittamiseen ei ole eu oikeuden näkökulmasta hyväksyttävä peruste yksinoikeusjärjestelmän ylläpitämiselle

terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen sekä neljä prosenttia hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistämiseen arvoisa herra puhemies avustusmenettelyihin tulisi tässä vaiheessa joitain muutoksia jatkossa avustusten jakamiseen sovellettaisiin valtionavustuslakia kaikkien kolmen tuotonjakoministeriön osalta sosiaali ja terveysministeriön yhteyteen perustettava sosiaali ja terveysjärjestöjen avustuskeskus vastaisi terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen myönnettäviä avustuksia koskevasta valmistelusta nykyisen raha automaattiyhdistyksen avustusosaston sijasta

tulla voimaan vuoden kaksituhattaseitsemäntoista alusta samassa samassa yhteydessä on tarkoitus toteuttaa kaksi yksinoikeutta tukevaa rahapelipoliittista toimenpidettä joilla vahvistetaan rahapelien valvontaa ja mahdollistetaan pelien haitallisuusarviointi rahapelitoiminnan valvontaa vahvistetaan uudistamalla poliisihallituksen yhteydessä olevan arpajaishallinnon organisaatio ja lisäämällä sen resursseja

lopuksi tuoda esille että komissio on antanut lakiehdotuksesta suomelle tiedonannon jossa se muistuttaa suomea niistä edellytyksistä joilla voimme ylläpitää jatkossakin yksinoikeusjärjestelmää euroopan unionissa suomen rahapelipolitiikan on noudatettava eu tuomioistuimen ratkaisukäytäntöä uuden veikkaus oyn valvonnan on oltava tiukkaa ja tämän lakimuutoksen mahdollistamien uudentyyppisten pelien on oltava yhdenmukaisia rahapelipolitiikkamme tavoitteiden kanssa

arvoisa puhemies olen seurannut tätä isoa uudistusta veikkauksen hallintoneuvoston jäsenen roolissa tähän liittyy paljon paljon asioita ja muutokset ovat hyvin suuria niitten yhtiöitten toiminnassa ja monissa muissakin asioissa muutama sellainen yksityiskohta jotka ovat itselleni jääneet mieleen ja jotka ainakin jossain välissä olivat ongelmallisia ja joihin haluaisin saada selvyyttä sen suhteen miten niissä on tullut jatkokehitystä eli oli sellaista keskustelua että onko näitten uusien pelituotteiden määritelmä kenties edelleenkin siinä lakiesityksessä liian tiukka elikkä että peliyhtiöt eivät pystyisikään vastaamaan kovin dynaamisesti tarpeisiin uusien pelien kehittämisestä vaan ne luvat täytyisi hakea kauempaa ja siinä kestäisi aikaa ja menetettäisiin kilpailuetua ulkomaalaisiin peliyhtiöihin verrattuna eli onhan tämmöinen jonkinasteinen niin sanottu kaatopykälä tässä laissa mukana että muutkin tämänkaltaiset pelituotteet voidaan tuoda markkinoille ilman erillistä lupamenettelyä tai ainakaan liian raskasta sellaista toisena asiana onko tässä laissa miten nyt huomioitu se että lainsäätäjän tahto olisi tuotu tarkkaan selville siinä miten näitten pelien ehtoja valvotaan eli ettei jäisi liikaa tilaa viranomaisten mielivaltaisille tulkinnoille esimerkiksi noitten pelien markkinoinnista kun ikäviä episodeja nyt oli veikkauksen yhteydessä että poliisihallituksesta sanottiin että te ette saa markkinoida noin ja se ei oikeastaan perustunut mihinkään muuhun kuin heidän omaan mielipiteeseensä ja tulkintaansa

arvoisa herra puhemies

uuden lain alkamiseen asti toisena on veikkaus jonka ovat perustaneet työväen urheiluliitto palloliitto ja yleisurheiluliitto elikkä suomen urheiluliitto elikkä kansalaisjärjestöt valitettavasti en tiedä hippoksen taustaa mutta ymmärrän että sielläkin on enemmän kyse ollut yhdistysmuotoisesta toiminnasta tämän haluan sanoa tähän alkuun siitä syystä että jotenkin tässä lain valmisteluvaiheessa tuntui että tämä halutaan ottaa enemmän ministeriöiden haltuun tästä halutaan tehdä viranomaistoimintaa ja tämä halutaan osaksi valtion budjettia kyse on reilusta miljardista eurosta tällä hetkellä mikä on iso summa rahaa ja kun tämä koko ilta on keskusteltu täällä näistä kymmenistäkin miljoonista niin ymmärrän hyvin että joillakin virkamiehillä on ollut jotenkin semmoinen olo että nyt tästä saadaan yksi osa mutta haluan korostaa että tässä yhä edelleen pitää pitää huolta siitä että ne kansalaisjärjestöt

järjestelmän ovat alkuun laittaneet tässä yhteisessä veikkaus oyssä niin kuin sen nimi nyt päätettiin sitten muuttaa mikä minun mielestäni on aika hyvin on tietenkin perusteena se että näin saadaan turvattua tämä yksinoikeusjärjestelmä näin pystytään paremmin huolehtimaan pelivilpeistä pystytään paremmin puuttumaan haitalliseen pelaamiseen addiktoitumiseen pelaamiseen ynnä muuhun mutta tietenkin tässä on tavoitteena samalla saada lisää tuottoja ja saada ne kapeikot joita tällä on ollut eri järjestäjien välillä pois elikkä ei tarvitse enää neuvotella siitä kuuluuko joku peli jonkun järjestämisluvan piiriin vai ei vaan nyt kun meillä on yksi yhtiö niin siinä kohtaa tällaista keskustelua ei tarvitse enää käydä toivonkin että että näistä kiristyksistä poliisihallituksen kanssa päästään hyvään yhteisymmärrykseen

tai urheilu viedä nyt sitten suuremman osan tämä tuotonjakolaki missä on prosenttimääräisesti siitä yhteisestä tuotosta määrätty kuinka monta prosenttia menee erilaisiin käyttötarkoituksiin turvaa mielestäni sen että tätä tätä keskustelua ei tarvitse käydä

niin kuin jo muutama hallituskausi sitten että yritettiin vyöryttää tänne rahapelien tuoton osalle muitakin muitakin katettavia kustannuksia rayn puolella niitä on ollut useammankin kerran myöskin veikkauksen tuotoista on joskus maksettu kirjastokustannuksia joskus yritetty vyöryttää sinne museoiden vuokria ynnä muita mitkä eivät sinne oikeasti toivottavasti nyt pidetään huolta siitä että ne oikeasti säilyvät näiden kansalaisjärjestöjen käytössä se mistä olen pahoillani on että me puhumme kolmesta yhtiöstä emme neljästä suomessa on myöskin ahvenanmaa osa suomea jossa on yhtiö nimeltä paf joka markkinoi varsin aggressiivisesti myöskin suomen mantereen puolella ja mielestäni ei ole mitään perustetta että jotenkin käsiteltäisiin eri tavalla tiedän että siellä on rikkomuskanteita tai muita meneillään mutta siitä huolimatta se olisi mielestäni ollut myöskin arvokasta ottaa tässä yhteydessä tähän samaan linjaan tässä kritiikkiä tämän kolmen viikon lausuntokierroksen aikana tuli järjestöiltä erityisesti siitä siitä kun yhteisymmärryspöytäkirja joka on kolmen yhtiön hallitusten elikkä kaikkien toimijoiden yhteisesti laatima ei heidän mielestään tullut toteutuneeksi enää sitten varsinaisissa lakipykälissä erityistä kritiikkiä siellä tuli tietysti kohtaan missä mietitään antaako tästä rahanjaosta joku neuvottelukunta vai avustustoimikunta tai muu lausunnon vai pystyykö siihen edes lausumaan vai minkälainen kriteeristö siihen sitten tulee tämä kohta jäi yhä edelleen jonkun verran sille kritiikin puolelle niin että järjestöjen tahtotila tässä kohtaa ei toteutunut niin kuin he olisivat sitä viedä eteenpäin tässä komission palaute joka tuli siis ensimmäinen yhdeksättä jonka takia tämä lakipaketti saatiin tänne nyt on erittäin positiivista sillä myöskin suomen kaikki rahapelijärjestelmät on aina haastettu yksityisten peliyhtiöitten osalta tuonne euroopan unionin puolelle mutta nyt tässä tämä ohjaus erityisesti laillisiin ja valvottuihin peleihin tulee olemaan se suomen yksi linja tästä myöskin tässä suomen kohta lainsäädännön mukaan olevassa nyt jo väliaikaisesti perustetussa yhtiössä on otettu linjaus niin että nykyistä parempi tunnistautuneena pelaaminen tulee olemaan se mitä viedään eteenpäin ja samalla tutkitaan sitä kuinka paljon näistä pelihaitoista joiden ennaltaehkäisyyn pitää satsata nykyistä enemmän tulee oikeasti suomen pelijärjestelmien kautta ja kuinka paljon niistä pelihaitoista itse asiassa tulee ulkomaille pelattavien pelien vuoksi elikkä saadaan oikeasti faktatietoa myöskin tästä mikä se varsinainen tilanne siellä on tähän toivon että eduskunta saa ja etenkin hallintovaliokunta myöskin nämä asetukset jo

nähtäväksi ennen kuin tämä on valmiina täältä eduskunnasta koska siellä on aika merkittäviä asioita kirjoitettu sinne asetuksen puolelle sitten on tämä toinen vaihe jonka toivon lähtevän liikkeelle varsin nopeasti koska tämä arpajaislaki nyt ensimmäinen vaihe on vasta se alku ja siinä toisessa vaiheessa tullaan sitten vasta rajaamaan tuotepuolta ja markkinointipuolta nykyistä tarkemmin ja siinä päästään sitten vielä enemmän siihen sisällön puolelle sen takia toivon että tämä keskustelu ja tämä valmistelu lähtee mahdollisimman pikaisesti käyntiin mutta kiitoksia tämä varmaan jatkuu vilkkaana

arvoisa herra puhemies on tosiaankin hyvä että tämä iso ja merkittävä uudistus on nyt nyt jo tässä vaiheessa työhän ei sinänsä ole helppo kuten tässä edellisessä puheenvuorossa edustaja paatero totesi niin kolme hyvin erilaisista lähtökohdasta toimivaa yhtiötä pistetään yhteen ja muodostetaan ikään kuin valtionyhtiö ja sitten siihen vielä yhdistyy nämä merkittävät yhteiskunnalliset velvoitteet mitä nyt rayllä veikkauksella ja fintotolla on ollut erilaisten kansalaisjärjestöjen ja muun muun hyvän toiminnan rahoittamisessa on hyvä että monopoli nyt säilyy eikä synny näitä keinotekoisia rajapintoja kun eletään tässä virtuaalisessa maailmassa niin tämän meidän rahapelimonopolimmekin on on pysyttävä pysyttävä tämän kehityksen perässä uskoisin että tämän uudistuksen tämän fuusion myötä pystytään myöskin turvaamaan turvaamaan tämän yhtiön kilpailukyky ja ehkä jonkun verran myös estämään sitten näiden

rahavirtojen karkaamista tuonne ulkomaille ulkolaisen tarjonnan perään pidän myös erittäin hyvänä sitä että tässä nyt kokonaisuudessa sinänsä pienen toimijan fintoton jolla on

ja hevosalalle aika iso merkitys asema ja rahoitusasema myöskin tässä turvataan sillä on suomalaiselle maaseudulle erittäin iso merkitys arvoisa puhemies nyt kun ministeri on täällä paikalla olisinkin kysynyt tätä mihinkä edustaja paatero edellisessä puheenvuorossa jo viittasi nyt kun täällä hallituksen esityksessä todetaan että tavoitteena on turvata rahapelipolitiikkamme yhdenmukaisuus eu oikeuden yksinoikeusjärjestelmälle asettamien edellytysten kanssa niin kuinka tämä paf ahvenanmaan rahapeliyhtiö nyt sitten tähän eu oikeuden näkökulmaan istuu

arvoisa puhemies tämä esitys on erittäin hyvä eikä lakiesitykseen sinänsä mitään huomauttamista sillä tällähän me turvaamme oman kansallisen mallimme säilymisen tätä yhdistymistä on työstetty hyvässä yhteistyössä ja prosessi on sinällään ollut hyvä vaikka järjestöiltä tuli vielä loppuvaiheessakin jonkun verran jonkun verran kritiikkiä mutta sitä kuitenkin kysyn miksi ihmeessä päädyttiin tämän uuden yhtiön nimeksi valitsemaan veikkaus ajattelen sitä tämän tulevaisuuden kannalta sillä tavalla että jos halutaan rakentaa uutta kulttuuria ja yhteisöllistä toimintatapaa kun kolme niin erilaista toimijaa liittyy nyt yhteen niin tästä näkökulmasta olisi voinut pohtia tätä nimeä hiukan paremmin eli jos olisi annettu joku aivan uusi nimi niin olisiko silloin ollut helpompi tässä uudessa yhtiössäkin lähteä ikään kuin puhtaalta pöydältä
arvoisa puhemies edellisen puhujan nimikysymyksistä olisiko pitänyt antaa uusi nimi itse olen kyllä sitä mieltä että veikkaus brändinä edustaa jo sinänsä niin suurta rahamäärää että jos se olisi hylätty niin minun mielestäni se olisi tavallaan ollut rahan heittämistä kaivoon on niin vakiintunut hyvä mielikuva suomalaisilla ja pelataan juuri sen takia että tiedetään että raha kohdentuu hyväntekeväisyyteen ja yleishyvään mihin se sitten kohdentuu urheiluun nuorisotyöhön taiteeseen ja tieteeseen yksi kohta mikä meidän kaikkien pitäisi muistaa on se että loppujen lopuksi miksi mekin olemme täällä puhumassa vapaassa yhteiskunnassa on suomenhevonen loppujen lopuksi jos raviurheilu ja hevostalous voivat hyvin ne edellyttävät ja auttavat että suomenhevonen säilyy kartalla ja sen suku ei pienene liikaa joten pidän erinomaisena että tästä neljän prosentin jako on päästy sopuun koska näillä kolmella toimijalla jos katsoo historiaa vähän taaksepäin on valitettavasti hieman kilpaileva ja ehkä riitainenkin historia takana nyt kun tämä veikkaus aloittaa niin minä toivon että se mainonta ja kaikki toiminta on korkealla tasolla ja suomalaiset hyväksyvät ja käyttävät ikään kuin tätä sinivalkoista yhtiötä sillä todella kova paine kohdistuu ulkomailta ja netin ja internetin kautta

niin se edellyttää että meillä on raviradoilla riittävät palkinnot ja ravirataverkosto on koko suomea ajatellen riittävän kattava

olen tuosta asiasta kyllä täysin edustaja eestilän kanssa samaa mieltä ollut jo alun perin sitä mieltä että siinä oli suuri riski että jos sitä nimeä käydään muuttamaan väri väri kuvailmettä graafista ilmettä käydään muuttamaan radikaalisti niin veikkauksen brändi saatetaan menettää ja voi tulla menetyksiä pelivaihdoissa tällaisissa asioissa tämä oli pelko ja onneksi muutokseen nyt sitten lähdettiin noin maltillisella tavalla keskustelu näistä pelihaitoista ja pelaamisesta ulkomaille olisi tietysti mukavaa kuulla onko tästä asiasta tuoreita tutkimuksia itse tein nettipelaamisesta lopputyön aikanaan ammattikorkeakoulussa mutta siitä alkaa olla jo yli kymmenen vuotta aikaa reilusti onkohan näitä ilmiöitä nyt sitten viime aikoina tutkittu miten paljon suomalaiset pelaavat ulkomaille se on varma tosiasia että paljon pelataan sille ei mitään voida kun euroopan unionissa ollaan ulkomaille on väistämättä laillista veikkauksen tai uuden peliyhtiön täytyy pystyä kilpailemaan vapailla markkinoilla näitten peliyhtiöitten kanssa pelivaihdoista se on realiteetti jonka kanssa on vain tultava toimeen

olisihan sellainenkin nimi ollut käytettävissä nyt vapailla markkinoilla kuin esimerkiksi loistava keksintö itella pankaapa omalle kohdalle tämä oli erinomainen ratkaisu ja perustui hyvin laajaan poikkeuksellisen laajaan tutkimukseen selvitystyöhön harkintaan eri kannoilta johon helppo yhtyä tätä nimeä koskien tämä päätös on suomalaisen yhteiskunnan peruspiirteen kansalaisyhteiskunnan peruspiirteen luultavasti tämän vaalikauden kaikkein ratkaisevin myönteinen päätös turvaamaan suomalaisen kansalaisyhteiskunnan moninaisuutta pitkälle eteenpäin tässä suhteessa tämä on tämä on ratkaisevan tärkeä ellei näin olisi tehty niin todennäköisesti merkittävä osa siitä rahavirrasta joka rahapelimaailmaan kuuluu olisi siirtynyt ulkomaille todennäköisimmin vielä paratiisiyhtiöitten suojiin ja voitoiksi pelihaittojen osalta tämä on kontrolloitu järjestelmä joka suomessa on käytössä kun joku kysyi paljonko se ulkomaille netin kautta tapahtuva pelaaminen on tällä hetkellä niin se on jo erittäin huomattavaa tämä lisää tietysti näiden yhtiöiden keskinäisellä innovatiivisella pelitarjontakuviolla sen että suomalainen peliyhtiövaihtoehto on kilpailukykyinen suhteessa kansainvälisiin nettipelaamisvaihtoehtoihin

meillä on vain yksi rahapeliyhtiö tulevaisuudessa kolme yhdistyy veikkaus raha automaattiyhdistys ja fintoto ja totta kai meidän pitää pystyä ulkolaisten peliyhtiöiden kanssa kilpailemaan tämä on hyvä esitys koska nyt siihen on mahdollisuus pelejä on kehitettävä se on tosiasia eestilän kanervan ja mäkelän kanssa olen samaa mieltä että veikkaus nimenä on paras mahdollinen se on todella jo brändi ja jokainen suomalainen tietää mistä on kysymys tämä yksinoikeusjärjestelmä on hyvä koska liikunnan ja kulttuurin nuorisotyön tieteen ja taiteen tuen määrä voisi jopa vaarantua ilman tätä lakimuutosta ja näin ollen tätä on ihan itsestäänselvä ja helppo tukea kansalaisjärjestöjen asema ja myös nämä pelihaitat tulee ottaa tietysti huomioon
sisäministeri risikko kolme minuuttia

juuri siitä näkökulmasta että saataisiin tämä uudenlainen maailma mikä nyt on on meillä esillä ja käsillä otettaisiin kuitenkin hallitusti sillä tavalla että haitat pystytään estämään ja on tutkittu myös haittoja ja ja varmasti

tätä tuottorahaahan käytetään myös haittojen ehkäisyyn

aika kauan ollut sellaisissa tehtävissä joissa aina ollaan oltu raha automaattiyhdistyksen kanssa tekemisissä olen kansanterveysjärjestöissä toiminut elämäni niin miten tärkeää että meillä on tällainen tällainen järjestelmä suomessa tuosta ahvenanmaan pafin tilanteesta itse asiasta en osaa nyt tässä vastata mutta minä vien viestiä tuonne meidän virkamiehille jotka ovat varmasti tätä selvittäneet ja osaavat kertoa niistä taustoista niin niin minä olen ymmärtänyt että siellä on eu takana mutta on varmasti hyvä että käytte sitten läpi siitä

viimeistään nyt piti tehdä tämä nimittäin niin kauan kuin olen itse ollut ministerinä niin kauan on tätä sorkittu että tälle pitää tehdä jotain ja nyt me saamme hallitusti tämän ja tämä oli nyt voi sanoa todella viimeisiä aikoja että me saamme ihan oikeasti pidettyä tällaisen monopoliaseman tässä että me saamme tämän rahan mitä me pystymme nyt keräämään tässä tähän yleishyödylliseen hyvään tarkoitukseen ajatelkaa mistä me saisimme

tällaiseen sosiaalisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen liikuntakasvatus tiede taide nuorisotyö tällaista rahaa mistä me ne ottaisimme ja sitten myöskin hevoskasvatus hevosurheilu mistä tiedän muun muassa puhemiehen olevan hyvin kiinnostunut ja ja sitten meillä on täällä yhteisiä intressejä kaikilla myös puhemies on kiinnostunut näistä tiedän sen minun mielestäni hieno juttu täällä edustaja kanerva joka on hallintoneuvoston puheenjohtajana ollut tässä tässä eräällä lailla kätilöimässä tätä käytti erinomaisen hyvän puheenvuoron minulle on itselleni ollut hirveän tärkeää se että minä vahdin sitä että nämä rahat jotka tässä kerätään menevät juuri niihin tarkoituksiin mikä tässä on se tarkoitus ja tällä on nyt varmistettu myöskin monella taholla sitä ja sitten en lähde veikkaamaan mistä tuli veikkaus mutta uskon että se tuli siitä että tähän liittyy kaikkea sitä veikkausta mutta nimestä varmaan vielä keskustellaan kiitos ei

arvoisa rouva puhemies esityksessä ehdotetaan muutettaviksi pelastusopistosta annettua lakia ja poliisiammattikorkeakoulusta annettua lakia esityksen tarkoituksena on siirtää pelastustoimen päällystökoulutuksen koulutusvastuu savonia ammattikorkeakoululta poliisiammattikorkeakoululle kyse on nimenomaisesti koulutusvastuun siirrosta eli koulutuksen antamiseen liittyvän hallinnollisen toimivallan ja vastuun muutoksesta

suomessa ainoastaan pelastusopiston puitteissa esityksellä pyritään siis turvaamaan pelastustoimen päällystökoulutuksen edellytykset sekä edistämään jo nykyisellään laadukkaan koulutuksen kehittämistä vastaamaan muuttuvia toimintaympäristöjä esityksen tavoitteena on myös lisätä sisäisen turvallisuuden oppilaitosten välistä verkostoitumista

asiantuntemuksen hyödyntämisestä opetuksen suunnittelussa on tärkeä ottaa huomioon se työelämälähtöisyys mikä edellyttää käytännössä tiivistä yhteistyötä työnantajien kuten pelastuslaitosten kanssa esitys vaikuttaa kaksituhattaseitsemäntoista talousarvioon pelastustoimen päällystökoulutukseen tarkoitetun määrärahan siirtyessä pysyvänä siirtona opetus ja kulttuuriministeriön pääluokasta sisäministeriön pääluokkaan siirrettävä rahasumma on noin yksi pilkku kaksi miljoonaa euroa

on selvää että näin voimakkaat säästöt vaikeuttaisivat erittäin merkittävästi pelastustoimen päällystökoulutuksen toteuttamista nykyisessä muodossaan pelastustoimen päällystökoulutuksen noin kolmen miljoonan euron vuotuisista kuluista loput on katettu aina sitten pelastustoimen toimintamenoista esitetyllä ratkaisulla määrärahan siirrosta takaisin sisäministeriön pääluokkaan pelastustoimen päällystökoulutukseen tarkoitettu määräraha saataisiin paremmin kohdennettua sille ajateltuun kohteeseen mikä myös turvaisi pelastustoimen päällystökoulutuksen taloudellisia edellytyksiä hyvät kuulijat hyvät edustajat tämä on herättänyt varmasti keskustelua siellä alueilla ja ja kerron teille että kun tulin tähän tehtävään niin tämä oli aika ensimmäisenä siinä pöydälläni ja otin hyvin tarkkaan selvää koska itsekin siviilivirkanihan on seinäjoen ammattikorkeakoulun vararehtori jonkin verran tästä aiheesta tiedän

tämän siirron tausta on ensisijaisesti taloudellisten edellytyksien varmistaminen ja tällä varmistamisella me pystymme pitämään yllä laadukasta koulutusta tulevaisuus ei olisi ollut varmistettu ellemme me olisi tehneet tätä taloudellisista syistä mutta myös siitä syystä että me saamme tämän sisäisen turvallisuuden ja ulkoisen turvallisuuden

jota edellytetään turvallisuuden takaamisessa että me saamme vahvistettua sitä myös tällä tavalla ja sitten me saamme synergiaa eri koulutusammateista mutta ennen kaikkea myöskin me saamme päällystökoulutuksen pidettyä ammattikorkeakoulutasoisena kiitos

arvoisa rouva puhemies hallituksen esityksessä ehdotetaan pelastustoimen päällystökoulutuksen koulutusvastuun siirtämistä savonia ammattikorkeakoululta poliisiammattikorkeakoululle pidän tärkeänä että pelastusalan koulutus on kokonaisuutena kuopiossa savonia ammattikorkeakoulussa missä on jo vuosia rakennettu koko koulutusympäristö pelastuskoulutuksen vaatimusten mukaiseksi pelastusopisto tiedosti jo kaksituhattakymmenen valtiontalouden näkymät ja aloitti tuolloin kehittämishankkeen jossa oli osallisena koko henkilöstö tuossa vaiheessa pelastusopistolla lisättiin koko henkilöstön taloustietoisuutta ja ryhdyttiin keskustelemaan yhdessä siitä kuinka voidaan itse vaikuttaa tulevaisuuteen muuttamalla toimintatapoja ja tarkastelemalla toimintatapoja edelleen

kriisinhallintakeskusta leikkaukset eivät koskisi vaan siellä toimitaan edellisvuoden tasoilla pelastusopistolle annettiin jo keväällä kaksituhattaviisitoista selkeät talouden raamit joiden mukaisesti toimintaa tuli suunnitella näiden raamien ja rahoituksen turvin ei olisi enää pystytty toteuttamaan lakisääteisiä tehtäviä saamani tiedon perusteella kehysrahoituksen ja palopäällystön koulutuksen rahoituksen leikkaukset tarkoittavat euroissa muun muassa tälle vuodelle viisisataayksitoistatuhatta euroa ja ensi vuodelle kahdeksansataaseitsemänkymmentätuhatta euroa vähennystä vuodesta kaksituhattaviisitoista

kana taitaa mennä molemmat juustohöylä eläköitymiset toimitilatehokkuuden lisääminen sekä liiketaloudellisen toiminnan kasvattaminen eivät riitä kattamaan sekä smn että okmn kautta tulevia rahoitusvajeita käytännössä rahoitusvajetta on lähes mahdotonta paikata ilman yt menettelyä edellä mainitut summat ovat sitä luokkaa että lomautukset ja lomarahojen leikkaukset ovat laastarihoitoa joka voi toimia vuonna kaksituhattakuusitoista mutta ensi vuonna ollaan kiinni jo rakenteessa pelastusopisto ei sinänsä näin suuren luokan asioista päätä vaan se on tulosohjaajan eli ministeriön tontille kuuluva toivotaan että ministeriössä on ymmärrystä arjen turvaamiselle näin minä ainakin uskon tämän hallituksen esityksen mukaan pelastustoimen päällystökoulutuksen määrärahat olisivat vastaisuudessa osa sisäministeriön budjettia ja tulisivat sitä kautta sisäministeriön ohjattaviksi toivoa sopii ettei rahoitusta enää vähennetä kun opetustakin halutaan tällä tavoin hajauttaa pelastusopiston päällystötutkinnon osalta on kaksituhattaneljätoista viiva kaksituhattaviisitoista vähennetty kaksikymmentä prosenttia opetustunneista tähän on liittynyt osittain opiskelijan omaehtoisen opiskelun lisääntyminen ja osittain vähennykset ovat tarkoittaneet opetussuunnitelman sisäisiä muutoksia opetuksen osalta henkilöstön määrä on on vähentynyt noin viisitoista viiva kaksikymmentä prosenttia ja vähennystä tulee erityisesti vuosien kaksituhattaviisitoista viiva kuusitoista eläköitymisen seurauksena luonnollista poistumaa on pelastusopistolla pyritty hyödyntämään tähän saakka hyvin eli vain osa vapautuneista viroista on täytetty tai täytetään arvoisa rouva puhemies olen erittäin huolissani pelastusopiston nykyisestä tilanteesta kyse on meidän jokaisen arjen turvallisuudesta ja turvallisuuden tuottajista hallituksen esityksessä ehdotetuilla muutoksilla pelastustoimen päällystökoulutus siirtyisi hallinnollisesti osaksi sisäministeriön hallinnonalaa mikä mahdollistaisi sisäasiain hallinnonalaan liittyvän koulutuksen kehittämisen suunnittelun ja taloudenpidon tehostamisen eheämpänä kokonaisuutena mikäli tämä onnistuisi se olisi meidän kaikkien etu mutta pessimistihän ei pety

arvoisa puhemies päällystökoulutuksen koulutusvastuu ollaan siis siirtämässä savonia ammattikorkeakoulusta poliisiammattikorkeakoulun vastuulle eli kuopiosta tampereelle mutta ymmärtääkseni opetus jatkuu kuopiossa siellä pelastusopistolla tästä on tullut paljon paljon kyselyjä ja kommentteja kuten ministerikin tässä mainitsi pelastusopistolla on olemassa nimenomaan pelastustoimen tarpeisiin suunnitellut ja rakennetut tilat monipuolinen harjoitusalue ja muu simulaatioympäristö sekä erittäin pätevä opetushenkilöstö pelastusopistolla on pelastustoimen substanssiosaaminen ja myös vahvat työelämäyhteydet joiden ansiosta tutkintojen sisältöä on pystytty kehittämään ja huomioimaan ja siellä on myös erittäin laadukasta tutkimustoimintaa toiminta on siis ollut erittäin laadukasta ja ja hyvää pelastusopisto on saanut toiminnastaan paljon positiivista palautetta ja siksi minun on kyllä kysyttävä vielä mitä etuja tästä siirrosta on opiskelijoille henkilöstölle ja ja yhteiskunnalle tässä on taloudellinen perustelu takana mutta onko tästä joitain muitakin etuja minä tiedän että tämä lakiesitys on nyt viime metreillä sitten kovasti korjaantunut tämä oli ilmeisesti paljon sanotaanko huonompi aiemmin ja nyt ministeri on pystynyt tätä huomattavastikin korjaamaan mutta siitä huolimatta minä kysyn onko kunnollinen kustannus hyöty analyysi tehty

arvoisa puhemies näissä samoissa ajatuksissa edellisten puheenvuorojen käyttäjien kanssa hyvin pitkälle itsekin itsekin tässä on tullut muutama kysymys ministerille lyhyesti esitän niitä tässä puhutaan toistuvasti että koulutusvastuu siirtyy poliisiammattikorkeakoululle mutta eikö niin että myöskin tutkinnonanto oikeus siirtyy yhtä lailla se on myöskin ihan huomionarvoinen asia ja sillä on suuri merkitys niin sille luovuttavalle kuin myöskin sille vastaanottavalle taholle on totta että tuolla pelastusopistolla kuopiossa on nyt todella tarkoituksenmukaiset opetustilat harjoitusalueet laitteet välineet kallis aivan erityinen erikoinen infra sinne rakennettuna onko niin että sitten tampereelle siirryttäessä sinne ei tarvitse minkäänlaista muutosta tehdä tai onko se todellakin näin että fyysinen koulutus säilyy siellä kuopiossa haluaisin

kumoamisen niille niille huhuille jotka kertovat että että näin alkuunsa kyllä koulutus kuopiossa pysyy mutta sitten siirtyisi vähitellen osa osalta ehkä sitten sinne tampereelle tiedän että ministerin esityksessä ei tällaista ole mutta tästä haluaisin vielä vahvennusta ja

arvoisa rouva puhemies täytyy kiittää ministeriä että hän on tämän hallituksen esityksen pannut lopulliseen muotoon niin niin kuin ministeri täällä itse sanoo niin pelastustoimen päällystökoulutuksen koulutusvastuu siirretään savonia

mutta se tilanne mikä tällä hetkellä on eli amk opetusta annetaan ainoastaan pelastusopistolla kuopiossa

on ollut se huoli alueen kansanedustajilla että mitä todellisuudessa tapahtuu ja minä toivoisin että valiokunnassa tähän mietintöön sitten pannaan juuri tämä että vaikka koulutusvastuu sisäministeriölle niin siitä huolimatta tämä varsinainen koulutus tapahtuu kuopiossa pelastusopistolla minusta ministeri on hyvin tämän havainnut että mitä järkeä on sellaisessa että jonnekin investoidaan korkealaatuiset koulutustilat ja sen jälkeen kun nämä tilat on todettu hyviksi ja niitä myydään ulkomaille asti niin niitä ruvetaan siirtämään muualle sehän on kansantaloudellista tuhlausta

mitä hyötyä voitte vaan olla varmoja siitä että kun tulin tähän tehtävään niin kun tuli tällainen koulutusasia minun eteeni ja kun satun tuntemaan tämän kun olen ollut aikoinaan savoniaa perustamassa ja sitten taas hyvin tunnen myös ammattikorkeakoulun yleensä niin otin sen myös ihan sillä tavalla että onko tässä järkeä

mikä hyöty tällä saavutetaan me varmistamme sen talouden me jokainen tiedämme sen että nyt kun koko ajan on jouduttu vähentämään niitä resursseja niin tällä että me teemme tällaisen muutoksen kun minä katsoin mitä on tapahtunut vuosien varrella

koulutusvastuu ja tämä tutkintoanto oikeus niin valitettavasti se budjetti on mennyt koko ajan alaspäin ja minä olen käynyt keskustelua myöskin pelastusopiston rehtorin kanssa että mistä se on voinut johtua ja ja näyttää siltä että kun se on ollut siellä savonialla niin savonialla kun on ollut heikko tilanne taloudessa tai vähentynyt niin se on vähentänyt sitten myöskin

tätä rahoitusta nimenomaan tässä tutkinnonanto oikeus todella on aivan niin kuin sanotte sen lisäksi että koulutusvastuu niin kyllä tutkinnonanto oikeuskin sitten siirtyy sinne poliisiammattikorkeakoululle mutta koulutuksen toteutus pysyy kuopiossa

nyt siirtää tampereelle ei ole mitään tarkoitusta jos on näin paljon laitettu rahaa rahaa ja ei se ole ainoastaan siitäkään vaan siellä on aluekin sellainen mitä ei nyt yhtäkkiä pystytä jonnekin siirtämään sehän olisi ihan rahan hukkaan heittämistä jos me siirtäisimme sen nyt jonnekin ei vaan siellä on ne fasiliteetit siellä on se osaaminen ja ja sitä me arvostamme

sitä koulutusta minä uskon että tällä me pystymme varmistamaan koulutuksen tason ja nimenomaan työelämälähtöisen koulutuksen se mitä olen itse edellyttänyt muutettavaksi tuonne hallituksen esitykseen on se että työelämälähtöisyys on se kaikkein tärkein eli se että pelastuslaitokset ovat mukana ja työelämä kaiken kaikkiaan kehittämässä tätä koulutusta kiitos

kysyn yhden kysymyksen joka tuli tässä mieleen ministerin puheenvuoron yhteydessä nyt kun tämä tutkinnonanto oikeus annetaan toiselle ammattikorkeakoululle kuin joka käytännössä toteuttaa sitä niin ettei vain käy samalla lailla kuten meillä on käynyt etelä karjalassa jos en nyt väärin muista niin metsäkoneenkuljettajakoulutus toteutetaan etelä karjalassa mutta tutkinnonanto oikeus on tampereella ja käytännössä sitten kun sitä rahoitusta rakennetaan niin se on tarkoittanut sitä että että kaikki työ tehdään etelä karjalassa ja sitä välirahaa niin sanottua välirahaa noin kaksisataatuhatta euroa tampere tästä tutkinnonanto oikeudesta nyt sitten itselleen

ruokolahti etelä karjala tampere akselilla on se on tietenkin herättänyt sillä tavalla harmia etelä karjalassa koska käytännössä kaikki työ tehdään kuitenkin siellä

juu kun me saamme sen saman hallinnon alle eli me saamme sen sisäministeriön alle nyt kokonaisuutena niin silloinhan tätä tätä pystytään välttämään nyt se on ollut aivan toisenlaisen hallinnon alla kun meillä toteutus on sisäasiainministeriön alla mutta sitten se se opinahjo joka on antanut tutkinnon on ollut opetus ja kulttuuriministeriön alla nyt me siirrämme nämä kaikki tänne

opinahjo jolla on tutkinnonanto oikeus että se joka toteuttaa sen tuottaa sen ovat saman hallinnon alla eli sisäministeriön alla minä uskon että me pystymme tätäkin välttämään koska miksi me siellä ylimääräistä rahaa

tästä sellaisen neuvottelun että kaikki tahot olivat paikalla oli ministeriön väki pelastusopisto ja poliisiammattikorkeakoulu ja me istuimme ja virkamiehet istuivat vielä pidempään kuin minä ja meillä on ihan sellainen yhteispöytäkirja siitä mitä on sovittu että ei tule sellainen kysymys että hetkinen mitä tässä tapahtuu ja minä luotan siihen että yhteistyössä jatketaan ja varmistetaan opiskelijalle se paras mahdollinen osaaminen

arvoisa rouva puhemies haluan edelleen nostaa nämä hallituksen ajamat vanhuspalvelulain heikennykset ja budjetin merkittävät leikkaukset näiltä osin tässä esille eli täällä on kaavailtu vanhuspalvelujen henkilöstömitoituksen tarkistamisella ja vanhuspalvelulain eräiden tehtävien poistamisella merkittävät leikkaukset vanhuspalveluihin muistuttaisinkin eduskunnan yhteisestä tahtotilasta viime kaudella joka oli että mitoitusta tulisi nostaa vuoden kaksituhattaneljätoista loppuun mennessä nolla pilkku viisi tasolle ja nythän hallitus ajaa tätä nolla pilkku neljää tätä tahtotilaa on hyvin noudatettu siten että tämä keskiarvo on noussut thln tutkimusten mukaan nolla pilkku kuuteenkymmeneenkolmeen eli siinä mielessä on huono että nyt hyvää tahtotilaa heikennetään ja annetaan signaali että vanhustenhoidon kehittämisestä voitaisiin leikata muistuttaisin myös että tämä eriarvoistaa suomen ikäihmisten ja ylipäätänsä vanhusten hoitoa kuten tiedetään asiakasmaksujen merkittävästä nostosta niin varakkaat alueet ja varakkaat kunnat pidättäytyivät pitkälti nostamasta näitä maksuja kun taas köyhemmät alueet olivat pakotettuja nostamaan ne pelkään että samalla tavalla käy myös ikäihmisten hoidossa että

puhemies minäkään en voi olla palaamatta tähän vanhustenhoidon henkilöstömitoitukseen viime torstaina keskustelimme tästä asiasta paljon kyselytunnilla ja ministeri rehula perusteli silloin

henkilöstömitoitusten vähentämistä sillä että hoidolliset tarpeet ratkaisevat henkilökuntamäärän valitettavasti tämä ei ihan käytännössä mene näin koska minulle on nyt kerrottu hoitajien toimesta että henkilökunnalle on jo ilmoitettu että ensi vuoden alusta henkilökuntaa vähennetään ja sitä on perusteltu nimenomaan sillä että nyt tälle asialle on hallituksen lupa kukaan ei siis kysy asiakkaan tai ikäihmisen tarpeita vaan nolla pilkku neljään laitetaan suoraan työvuorosuunnittelun ja henkilöstömäärän laskentapohjiin minimisuosituksesta tulee siis suoraan maksimimitoitus tätä hallituksen esitystä ovat kritisoineet kaikki asiantuntijat en usko että suomesta löytyy yhtään asiantuntijaa joka olisi sitä mieltä että tämä voidaan tehdä ilman että ikäihmisten hoidon laatu heikkenee tätä kritisoivat myös alan ammattilaiset omaiset ja ja ikäihmiset itse

arvoisa rouva puhemies oikeastaan jatkan tätä äskeistä keskustelua me kävimme tässä jo aikaisemmin tänään iltapäivällä keskustelua tästä ikääntyvien ihmisten hoivasta ja ja siitä että että nyt hallituksen esityksellä hallitus heikentää ikäihmisten tai vanhusten mahdollisuutta saada kaikki tarvittavat palvelut tässä on kyse ennen kaikkea ihmisten oikeusturvasta ja siitä että ihmisen oikeutta niihin tarvittaviin palveluihin mitä vanhuspalvelulaki on hänelle turvannut nyt

tällä esityksellä vaikeutetaan myös siten että kunnat rupeavat säästämään henkilöstömitoituksessa mahdollisesti korottavat asiakasmaksuja tasapainottaakseen omaa talouttaan ja vaikeutetaan myös näitten moniammatillisten geriatristen tiimien toimintaa koska nyt nämä tulevat lakiesitykset tulevat vaikuttamaan siihen että myös näissä voidaan toteuttaa heikennyksiä vastuuhenkilö poistetaan tämä tulee ennen kaikkea vaikuttamaan siihen että yksin asuvien joilla ei ole läheisiä tai omaisia tulee vaikeutumaan kun ei ole ketään joka huolehtii heistä tämä tulee lisäämään turvattomuutta monien vanhusten vanhusten kohdalla ja se mikä täällä tietenkin näkyy vielä hallitus on suunnittelemassa yli seitsemänkymmentäviisi vuotiaitten vammaisten oikeuksien rajoittamista siten että he eivät kuuluisi enää vammaispalvelulain piiriin

mahdottomia ne eivät ole järkeviä ja ne eivät myöskään noudata meidän perustuslaillista oikeusturvaa tämä on herättänyt erittäin paljon huolta ei pelkästään vanhuksissa itsessään vaan myös heidän heidän läheisissään ja omaisissaan koska voi olla tilanteita että yksinkertaisesti läheiset asuvat ihan toisella paikkakunnalla kuin vanhus itse minkä takia sitten ei päästä hoitamaan ja huolehtimaan näistä omista läheisistä sen takia tämä tämä liittyy vahvasti tähän peruspalvelun valtionosuuteen ja siihenhän myös viitataan tässäkin esityksessä

kunta valtio suhde on hyvin moniosainen ja nyt tässä valtion talousarvioesityksessä monet näistä osista liikkuvat

eläkelainsäädännön uudistus joka tulee ensi vuonna voimaan ja niin edelleen vaikuttavat kunta valtio suhteeseen välillä kunnat ovat voittamassa välillä kunnat ovat häviämässä tässä suhteessa mutta oleellista on se mikä on tänne budjettikirjan selvityksiin kirjoitettu ja jonka kuntaliiton hallitus totesi yksimielisesti hyvin tyytyväisellä mielellä muun muassa viime torstaina että tämä budjetti kokonaisuutenaan pitkästä aikaa ehkä kahdeksan vuoden jälkeen vahvistaa kuntataloutta ei paljon kolmekymmentäyhdeksän miljoonaa mutta vahvistaa kuitenkin ja kun katsoo näitä lukuja täältä liitetiedostosta viime vuosilta niin viime vaalikaudella valtio säästi leikkaamalla kuntien valtionosuuksia todella rajusti

on kuntien kannalta erittäin tärkeää se vahvistaa kuntien itsehallintoa se antaa kunnille mahdollisuuden palkata ihmisiä vanhustenhoitoon ja niin edelleen mihin kunnallinen paikallinen itsehallinto antaa mahdollisuuden eli varojen käyttöön järkevällä harkitulla tavalla tämä on raju muutos siihen nähden mikä on viime vuosina ollut tämän hallituksen kunniaksi on lausuttava näin

arvoisa puhemies vanhuspalveluissa on varmasti paljon kehittämistä ja ja on on tietysti ihan aiheellista kiinnittää huomiota niihin epäkohtiin mutta toisaalta sitten en pidä tarkoituksenmukaisena sitä että että ikään kuin korostetaan vain niitä kielteisiä asioita ja sillä tavalla varmasti myöskin luodaan epävarmuutta ja epävarmuutta ja huolta ehkä turhaankin koska kaikki tiedämme ihan hyvin sen että on erilaisia paikkoja missä hoidetaan ja se ei välttämättä todellakaan ole aina siitä hoitajamitoituksesta kiinni joka sekin tietysti on osaltaan vaikuttamassa mutta ei varmasti ole edes vaikuttavin asia kun puhutaan siitä kuinka vanhuksia hoidetaan minkälainen heidän hoitonsa taso on viime kaudellahan hallitus kohdisti kuntiin todella rajut valtionosuusleikkaukset mutta sitten se viime kaudella paljon kritisoitu rahoitusvastuun periaate joka silloin ei toteutunut toteutuu nyt elikkä valtio korvaa kunnille täysimääräisesti ne tehtävät joihin se on kunnat velvoittanut viime kaudella monet tehtävät vain puoliksi korvattiin kunnille ja sen tietää mitä siitä kunnille seurasi tämä on ainoa oikeudenmukainen tapa tapa siirtää näitä tehtäviä ja se myöskin turvaa ihan parhaiten ne palvelut joita joka ikinen kuntalainen arjessaan käyttää olennaisinta on aina kuntien valtionosuuksien kokonaisuus se kokonaisuus eivät niinkään ne yksityiskohdat ja ne yksittäiset tekijät valtionosuusjärjestelmässä kuntien kannalta tämä hallitus on todellakin tehnyt hyvää sillä tavalla että pikkuhiljaa ollaan suuntaa kääntämässä kunnille edullisempaan suuntaan tästä yhtenä esimerkkinä on myöskin se että reformiministeriryhmähän linjasi viime viikolla minun mielestäni aivan oikein etteivät kunnat jää yksin esimerkiksi näitten sote kiinteistöjensä riskin kanssa

arvoisa rouva puhemies aloitin aamuni sillä että luin paikallisesta lehdestä että varhaiskasvatuksen ryhmäkokoja ei suurenneta subjektiivisesta päivähoito oikeudesta pidetään kiinni vanhuspalveluiden henkilöstömitoitusta ei lasketa hallituksen tahdosta huolimatta tämä oli meidän paikallisessa lehdessämme ja kotka jonka velkamäärä on ehkä suomen suurin tällä hetkellä yrittää siitä huolimatta pitää näistä kiinni niin kuin täällä on useamman kerran jo todettu valtio ohjaa kyllä näillä omilla linjauksillaan kuntia tekemään näitä päätöksiä ja siinä kohtaa kun se kokonaisuus eittämättä on plussan puolella sikäli mikäli kikyn yhdeksänkymmenen miljoonan euron miinus ei tule realisoitumaan kuntakohtaiset erot ovat kuitenkin varsin suuret sekä tämän kilpailukykysopimuksen vaikutuksista että näistä muista vaikutuksista ja kunnilla ei monessa kohtaa ole mahdollisuutta tehdä muuta kuin vetää ne minimit siinä kohtaa jos valtion puolelta se ohjaus tulee niin että nämä mitoitukset muutetaan laki muutetaan sen ja valtionosuudet muutetaan sen mukaan ja tästä on tämän kohdalla kyse voi olla että kaikki muuttuu ja todennäköisesti muuttuu siinä kohtaa kun kunnat eivät voi enää säätää omaa veroprosenttiaan muutaman vuoden päästä voi olla että kaikki muuttuu siinä kohtaa kun tulee itsehallinto jossa ei itsehallinnollisesti saa päättää taloudesta ei siellä kunnan puolella eikä siellä maakunnan puolella
arvoisa puhemies

tästä hallituksen esityksestä on löydettävissä se selvä linja ja toteamus että kilpailukykysopimuksen kautta saadaan konkreettisia säästöjä suomessa julkiset menot ovat olleet koko kaksituhattakymmenen luvun vaihteen kestämättömän suuret suhteessa vientiteollisuuden tuomiin tuloihin velkaa on tästä syystä kertynyt kuntiin edustaja kankaanniemi on oikeassa hallituksen toimet lisäksi että ovat vahvistaneet kuntataloutta antavat myös näyttöä siitä että tätä kestämätöntä suhdetta voidaan ja halutaan muuttaa me kaikki jotka olemme kuntapäättäjiä useimmat meistä kansanedustajista olemme tiedämme ettei kuntataloudessa ole luvassa lihavia vuosia seuraaviin muutamiin vuosikymmeniin tämän tosiasian kiistäminen on on vaarallista populismia sen sijaan että lähdetään kiistämään tosiasioita on otettava vastuu korjaavista toimista kun vielä on aikaa tuli maakuntauudistus missä muodossa tahansa taloudellisiin realiteetteihin nyt vain törmätään ja meidän on tehtävä ne rakennemuutokset mitkä ovat välttämättömiä hyvinvointipalveluiden turvaamiseksi myös tulevaisuudessa
arvoisa rouva puhemies kun me puhumme kuntataloudesta niin meidän pitää muistaa se että kunta on ennen kaikkea ihmisiä varten kun siitä lähtökohdasta täällä luodaan lainsäädäntöä joka tuo ne puitteet johonka kunta sitten sitä kuntalaisten palvelua lähtee rakentamaan niin tämän hallituskauden aikana on ollut se että otetaan nyt vaikka sosiaali ja terveyspalveluiden asiakasmaksut sen seurauksena että täällä tehdään päätöksiä että asiakasmaksuja voidaan nostaa kolmekymmentä prosenttia nyt kunnat ovat suhtautuneet tähän hyvin eri lailla meillä etelä karjalassa ei ole nostettu asiakasmaksuja mutta täällä on paljon kuntia joissa asiakasmaksuja on on nostettu ja tämän seurauksena kuntalaiset eri puolilla suomea ovat eriarvoisessa asemassa toinen johon täällä jo viitattiin edustaja paateron toimesta on esimerkiksi subjektiivisen päivähoidon rajaus nyt meillä on kuntia joissa tätä rajausta ei ole tehty siinä mittasuhteessa mitä se voitaisiin tehdä tulkintoja tämän rajauksen osalta on hyvin erilaisia siitä milloin tämä rajaus voidaan tehdä ja millä perusteella ja kriteereillä vaihtelevat hyvin pitkälle eri kunnissa tältä osin hallituksen seurauksena meidän kuntalaisemme myös nämä lapset ovat hyvin eriarvoisessa asemassa eriarvoisessa asemassa niissä tilanteissa jos tämä rajaus lähdetään toteuttamaan osissa kunnissa onneksi tätä rajausta ei lähdetä tekemään samoin esimerkiksi sosiaalihuoltolain mukaan kun on mahdollistettu erilaisia väljennyksiä niin esimerkiksi nyt tuli eräässä seminaarissa viestiä että jyväskylän kaupunki on suunnittelemassa kolmeensataan lapsiperheen sosiaalihuollon palveluiden heikentämistä sen takia että tämä lainsäädäntö sen tulevaisuudessa mahdollistaa elikkä tämä kuvaa sitä mitä kuntataloudessa tällä hetkellä tämäkin esitys nyt tavallaan mahdollistaa että kun kunnille annetaan lisää vapauksia kun kunnat katsovat sitä hyvin tiukasti pelkästään kunnan talouden näkökulmasta niin kuntalainen herkästi unohtuu tässä

tämä käsittelyssä oleva kunnan peruspalvelujen valtionosuuslaki sisältää sen mekanismin jolla sitten nämä kunnan ja valtion väliset suhteet rakennetaan lopulta eli tällä järjestetään kunnille riittävästi rahaa valtion näkökulmasta enemmän tai vähemmän sama määrä kuin edellisvuosina ja siksi tämä on sinänsä tärkeää mutta tästä huolimatta on ja kunnalle jää itsehallinto jonka puitteissa se päättää veroprosentistaan edustaja paatero sitä ei rajoiteta kuin määräajaksi tietyn siirtymäkauden ajaksi sitä ei voida rajoittaa koska kuntalaisten itsehallintoon kuuluu se että kunnalla on verotusoikeus tiedätte hyvin että se on iso asia jos ruvettaisiin rajoittamaan siinä kunnan luottokelpoisuus romahtaisi ja tulisi paljon seurauksia ja se rikkoisi perustuslakia ei ole kerta kaikkiaan edes mahdollisuutta rajoittaa pysyvästi

tarpeelliseksi näkee on arvovalinta näitä tehdään kunnassa jatkuvasti ja vaikka suosituksia muutetaan niin ne ovat sittenkin vain suosituksia tässä suhteessa ne vain lisäävät kunnan itsehallinnollista päätösvaltaa ja siinä mielessä ihan positiivista että näitä määräyksiä ohjeita ja suosituksia kevennetään

puhemies edustaja kataiselle haluan todeta että tässä henkilöstömitoitusasiassa ei ole mitään hyvää siis minä ymmärrän että hallitus tekee hyviä päätöksiä muun muassa parantaessaan kotihoitoa ja omaishoidon tukea ja niin edelleen niin että en en suinkaan ole sanomassa että kaikki hallituksen mutta tässä asiassa ei ole mitään hyvää nämä henkilöstömitoitukset laskevat nyt tehostetussa palveluasumisessa jos me tiedämme keitä asuu tehostetussa palveluasumisessa niin siellä nykyään asuu hyvin paljon apua tarvitsevia ihmisiä kun tämä esitys nyt mahdollistaa sen että neljäätoista paljon apua tarvitsevaa ihmistä on hoitamassa yksi työntekijä työvuorossa niin jokainen meistä voi kyllä päätellä jo tästä että ei hoidon laadusta voi silloin enää puhua tämä johtaa kyllä kansalaiset eriarvoiseen asemaan eli nyt kannattaa kyllä miettiä missä kunnassa aikoo ikääntyneenä viettää viimeisiä päiviään koska jossakin kunnassa saat ihan laadukasta hyvää palvelua siellä riittävät rahat palkata niitä hoitajia vaikka valtionosuutta ei saa mutta jossakin kunnassa jos asut siellä missä on vähän rahaa sinua voi olla hoitamassa yksi hoitaja ja siellä on kolmetoista muuta sinun lisäksesi

arvoisa rouva puhemies täällä erilaisissa puheenvuoroissa on tuotu esille kuntien oikeuksia ja kuitenkin samaan aikaan on vaadittu että kuntien on tultava käsi kädessä ja kuten edustaja mäkisalo ropponen toi esille niin tämä eriarvoistaa kuntia esimerkiksi henkilöstömitoituksen lasku tai subjektiivisen päivähoito oikeuden rajaaminen tai asiakasmaksujen korotukset on huolehtia tasavertaisesta ja

ja velvollisuuksista siinä no sitten kiinnittäisin muihin asioihin myös huomiota täällä on tämä kuntien perustoimeentulotukimenojen muutos ja nimenomaan tämä toimeentulotuen siirto on hyvä hyvä päätös mutta jatkossa on hyvä huomioida kuntiin jäävä sosiaalityö ja sen resursointi ja myös sitten kelan ja sosiaalityön saumaton yhteistyö tämän muutoksen muutoksen keskellä ja muutoksen jatkossa varsinkin kun hallituksen monet leikkaukset uhkaavat ajaa yhä useampia suomalaisia köyhyysrajan alapuolelle ja monet joutuvat turvautumaan toimeentulotukeen niin tässä tilanteessa tähän on kiinnitettävä ehdottomasti huomiota

arvoisa rouva puhemies jäin pohtimaan tuon edustaja kankaanniemen puheenvuoron jälkeen että mistäpä ne säästöt kunnille tulevat ja millä se tulos on siellä edes muka vahvistunut sehän tulee yksinkertaisesti siitä kun yksittäisiltä ihmisiltä ruvetaan palvelumaksuja keräämään enemmän taksojen nostot mitkä vaikuttavat perheellisiin työttömiin sairaisiin ja näitten omavastuuosuuksien nosto vievät köyhiltä rahaa pois toisaalta kun miettii mitä kiky toi tullessaan se leikkaa lomarahoja pienipalkkaisilta työntekijöiltä pidentää työaikaa työnantajamaksuja siirretään työntekijöille nämä ovat sitten siltä työntekijältä pois ja ostovoimasta pois ja kyllä siinä nyt käy sillä tavalla että mikä siellä olisi kuntataloudessa muka tulossa maksajina ovat köyhät ja kuntalaiset ja kunnan työntekijät näin siinä käy jos miettii noita vanhuspalveluita ja tiukentamista niin siinä on ajatuksena se että siellä saadaan noin kolmentoista miljoonan euron säästöt kyllä se minusta on selvää rahansiirtoa asukkailta kunnille eikä oikeita säästötoimenpiteitä mitä valtiontaloudessa pitäisi tehdä

arvoisa puhemies kommentoisin vielä hieman tätä kuntien itsehallinnon näkökulmaa eli kyllähän nämä tietysti ovat kuntatasolla myös arvovalintoja ja kysymyksiä siitä mihin sitä rahaa halutaan käyttää otan esimerkin omasta vaalipiiristäni jossa jokainen kaupunki myös ne velkaantuneimmat kaupungit haluaa välttämättä pitää omaa laitosteatteria useimmat haluavat pitää omaa laitosorkesteria ne ovat täysin vapaaehtoisia kulttuuritoiminnan muotoja koska ainoastaan kirjastotoimintahan on lakisääteistä nämä kunnat valitsevat nyt näihin asioihin esimerkiksi niitten hoitajien sijaan onko se oikein vai väärin siitä päättävät jokaisen kunnan omat päättäjät mutta halusin vain tuoda tämän esille kommentteina tuohon että subjektiivinen päivähoito ei ole rinnasteinen hoitajamitoitukseen monessakaan suhteessa tuskin kukaan tulee sanomaan että hoitajamitoituksen vähentäminen sinänsä on hyvä tai tavoiteltava asia sitä en usko mutta taas subjektiivisen päivähoito oikeuden rajoittamisella on laaja kansalaismielipide takanaan enemmistö ihmisistä on sitä mieltä että ihminen ei tarvitse päivähoitoa jos hän ei ole töissä lisäksi se se säästöpotentiaali mikä näissä toimenpiteissä on on täysin erilainen päivähoidon järjestämistoimenpiteillä voidaan saavuttaa yksittäisen keskikokoisen kaupunginkin tasolla miljoonasäästöt vuodessa kun taas tässä hoitajamitoituksessa puhutaan ainoastaan kymmenistä miljoonista valtion tasolla elikkä mittakaava on täysin erilainen
arvoisa rouva puhemies ihan lapsen subjektiivisesta oikeudesta varhaiskasvatukseen haluan siltä osin sanoa että kyse on lapsen oikeudesta ja se lapsen oikeus ei saa olla riippuvainen siitä mikä hänen vanhempiensa työllisyystilanne on on sitten perheen ja päivähoidon ja varhaiskasvatuksen asia miettiä sitä kuinka monta tuntia hän mahdollisesti siellä on ongelma tässä on myös se että nyt kun tämä rajaus on meillähän on mahdollista että erinäisissä tilanteissa lapselle mahdollistetaan kokopäiväinen varhaiskasvatus mutta ne kriteerit joilla sitä tehdään tällä hetkellä eri puolilla suomea vaihtelevat hyvin paljon ja siinä mielessä lapset ovat siltäkin osin hyvin eriarvoisessa asemassa nyt haluaisin ennen kaikkea tähdentää että varhaiskasvatuspäivähoito ei ole mikään voisiko sanoa tämmöinen vanhempien sijoituspaikka johon vanhemmat vain vievät lapsen ja lapsi on siellä kuin säilytyksessä ja sitten hänet haetaan pois vaan se on ennen kaikkea varhaiskasvatuspaikka missä lapsen kasvua ja kehitystä tuetaan mutta sitten toinen asia josta haluaisin antaa kiitoksen on tämä omaishoidon kehittäminen johon nytten kaiken kaikkiaan tullaan panostamaan yhdeksänkymmentä miljoonaa euroa ja panostuksen pääasiallinen tarkoitushan on nimenomaan näitten vapaapäivien näitten paikkojen kehittäminen se että että erilaisessa elämäntilanteessa olevien perheiden ja ennen kaikkea näitten hoidettavien kannalta löydetään

semmoisia hoitopaikkoja mihinkä sitten tämä hoidettava voi mennä ja ja omaishoitaja voi pitää hyvin tämän vapaapäivänsä mutta se mikä minua huolestuttaa tässä on se että jos on yhdeksänkymmenen miljoonan euron panostus niin samanaikaisesti budjetissa odotetaan kuudenkymmenen miljoonan euron säästöä näiden vapaapäivien kehittäminen ei voi tarkoittaa sitä että pelkästään sillä odotetaan että me saamme sitten myös

kuusi prosenttiyksikköä alhaisempaa kuntaveroa kuin kiteellä missä varmasti on paljon pienituloisempia näin on kehitys käynyt ja se on kohtuuton näitä kuntien kuntien välisiä talouseroja ja sitä kautta palvelueroja tasataan valtionosuusjärjestelmällä viime vaalikaudella teidän johdollanne valtionosuusjärjestelmä uudistettiin sosialidemokraatit olivat valtiovarainministeripuolueena ja ei nyt puhuta siitä te te olitte vastuussa vastuutatte meitä kaikesta tänä päivänä ja me olemme vain toiseksi suurin hallituspuolue mutta te olitte toiseksi suurin teillä oli muun muassa valtiovarainministeri teillä oli mahdollisuus korjata valtionosuusjärjestelmä muuttaa se sellaiseksi että kotka ja kitee olisivat siitä hyötyneet eivätkä niinkään helsinki espoo kauniainen jotka siitä eniten hyötyivät tämä järjestelmä on nyt uusittava tietysti soten myötä tai maakuntauudistuksen myötä se on pakkokin uudistaa ja silloin on vain katsottava että tehdään oikeudenmukainen kuntienvälinen kuntienvälinen rahoitusjärjestelmä nykymalli ei ei ole oikeudenmukainen tärkeätä on siis arvoisa puhemies että kuntatalous ensi vuonna pitkästä aikaa vahvistuu valtion budjetin vaikutusten ansiosta se on aivan oleellinen kysymys ja sitten toinen oleellinen kysymys on että kunnilla on täysi vapaus kohdentaa ne varat joita on vanhustenhuoltoon tai jäähalliin tai teatteriin

arvoisa rouva puhemies

on keskusteltu paljon sekä tästä päästökauppakompensaatiosta että energiaveroleikkurista nämä teollisuudenalat joita tämä asia koskettaa ovat sellaisia riippumatta maasta missä niitä tuotteita tehdään energiaa tarvitaan paljon ja tästä syystä on kysymys siitä onko se parempi että niitä tehdään täällä euroopassa ja suomessa vai haluammeko että nämä tuotteet ja tämä kaikki teollisuus siirtyy vaikkapa kiinaan tai jonnekin aasian puolelle tässä jotenkin on keskustelussa tuntunut menevän sekaisin se että tällä ei lisätä teollisuuden päästöjä eikä tämä johda energian tuhlaukseen vaan yhä edelleen tämä teollisuus on niin energiaintensiivistä että aivan varmasti kaikki energiatehokkuustoimet joita siellä on jo tehty vuosia tulevat jatkumaan pelko siitä että nyt tällä kompensaatiolla yhtäkkiä tuhottaisiin suomalaisen teollisuuden oman tuotantonsa energiatehokkaammaksi tekeminen vaan kaikessa yritetään tietysti minimoida tätä meillä energiaveroleikkurissa joka on tässä siis toisena keskustelussa ei tässä lakiesityksessä tämä on

yhä edelleenkin tilanne on se että suomalainen teollisuus siis maksaa energiaveroja jotenkin tuntuu tämä keskustelu vievän siihen päin että ihan kuin energiateollisuus vain saisi jotakin hyvää jotenka se enemmänkin tasaa tätä kilpailua ei siis vie tätä maksurasitusta kokonaan meillä suomi on saari niin kuin on myöskin moneen kertaan todettu ja siitä syystä suomalaisella teollisuudella on lisärasitus verrattuna myöskin vaikka eurooppalaisiin kilpakumppaneihinsa

noin puolet siitä mitä euroopan unioni mahdollistaa ja niin että se ei olisi vielä silloinkaan automaatti vaan siihen yhä edelleen vaikuttaisi päästöoikeuden hinta sen tuensaajan sähkönkulutus tai tuotannon määrä mitään automaattia joka samasummaisesti annettaisiin kaikille ei olisi tulossa vaan tasattaisiin kilpailua muiden lähinnä euroopan unionin sisällä olevien maiden ja niiden teollisuuden kanssa ja

arvoisa rouva puhemies

tarkoituksena on korvata päästökaupasta aiheutuva sähkön kallistuminen paljon sähköä käyttävälle teollisuudelle ja vähentää näin osaltaan suomalaisen teollisuuden niin sanotun hiilivuodon riskiä tämä mainittu hiilivuotoriski on kuitenkin uskomus ei havaintoihin perustuva tosiasia kyse on siis lahjasta energiaintensiiviselle teollisuudelle ei kompensaatiosta juuri eilen valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen johtava ekonomisti marita laukkanen totesi helsingin sanomissa että tämä nyt käsittelyssä oleva hallituksen esitys ei suojele työpaikkoja kyseessä on könttäsummana maksettava yritystuki joka ei vaikuta raskaan teollisuuden tuotantoon eikä lisää työvoiman kysyntää suomessa kuitenkin esitystä perustellaan juurikin työpaikoilla ensi vuodelle tukeen on varattu neljäkymmentäkolme miljoonaa euroa vuoteen kaksituhattakaksikymmentäyksi mennessä puhumme jopa yli kahdestasadastakolmestakymmenestä miljoonasta eurosta rahat aiotaan ottaa päästökauppatuloista joilla tuettiin aiemmin kehitysmaiden ilmastotoimia ilmastopoliittisesti asetelma on siis kummallinen paitsi kotimaassa myös kansainvälisen ilmastopolitiikan näkökulmasta esityksellä on muitakin erikoisia perusteluita esimerkiksi hallituksen esityksen sivulla todetaan että hiilivuodon riskiä vähentävät toimet ovat perusteltuja vaikka hiilidioksidipäästöjen hinnoittelujärjestelmät ovatkin yleistymässä maailmanlaajuisesti tämän väitteen tueksi ei kuitenkaan esitetä mitään konkretiaa kansantalouden kasvun kannalta tämä esitys on siis uskomuksiin perustuva ja epäselvä esitys ei taida edistää kansantalouden kasvuedellytyksiä eikä yritystoiminnan tehokkuuttakaan näin suuri resurssien sitominen sinänsä merkittävien ja tärkeiden mutta kansainvälisessä toimintaympäristössä verrattain heikkojen kasvunäkymien toimialoihin valtiontuen avulla voikin päinvastoin alentaa kansantaloutemme kasvumahdollisuuksia

kuitenkin euroopan unionin toiseksi alhaisin esimerkiksi puolassa virossa ja romaniassa teollisuus maksaa sähköstään enemmän kuin suomessa puhumattakaan saksasta työllisyyden ja kilpailukyvyn edistämiseksi olisi järkevää kannustaa niitä teollisuudenaloja joilla on globaalisti parhaat kasvun mahdollisuudet suomessa esimerkiksi ympäristöteknologia on tällainen ala suomalaisessa ympäristöteknologiassa liikevaihdoltaan suurin osa alue on energiatehokkuutta parantavat teknologiat ja palvelut nyt tarvittaisiin politiikkaa joka kannustaisi kunnianhimoisesti energiatehokkuuden parantamiseen edelleen tämä edistäisi alan teknologian ja osaamisen kehitystä ja toisi kotimaisia referenssejä voimakkaasti kilpaillulle alalle lahja jonka hallitus antaa nyt eniten energiaa kuluttavalle teollisuudelle toimii tasan päinvastoin se jarruttaa osaltaan uudistumista se jarruttaa kotimaisen vientikelpoisen osaamisen kehitystä ja samalla se jarruttaa myös uusien työpaikkojen syntyä arvoisa puhemies totta kai haluan minäkin säilyttää olemassa olevat työpaikat suomessa mutta tämä instrumentti on siihen nähden melko kallis ja varsin tehoton

tänä iltana olen haastanut sosialidemokraatteja monessa asiassa mutta silloin kun on aihetta kiittää niin täytyy kiittää edustaja paateron pitämä puheenvuoro oli erinomainen ja toi esille monia näkökohtia joita itsekin olisin halunnut tuoda vasemmistoliiton ja vihreiden tavoin sosialidemokraatit eivät ole lähteneet tähän kummalliseen poliittiseen hyökkäykseen suomalaisen työn intressejä vastaan jos muut eu maat tukevat omaa teollisuuttaan miten me voimme pärjätä siinä kisassa edes käyttämättä puolta sallitusta kompensaatiosta vihervasemmisto on toistuvasti kyselytunnilta alkaen hyökännyt tätä tukierää vastaan käyttäen argumenttina vanhentunutta ja vääriin lähtökohtiin perustuvaa vattin tutkimusta energiaintensiivisen teollisuuden energiaverosta tähän asiaan on ottanut kantaa paperisessa kirjeessään joka on lähtenyt käsittääkseni kaikille kansanedustajille koko joukko vientiteollisuuden järjestöjä niin työnantaja kuin työntekijäpuoleltakin yli sen rajaviivan kirjeessä on annettu viesti että kompensaatio on maamme teollisuuden kilpailukyvylle ja työllisyydelle välttämätön ja tärkeä erä tämä on vastaansanomaton kuittaus näille teoreettisille mietinnöille sitrasta ja ties miltä tahoilta joissa ei näköjään ymmärretä käytännön asioita tämä tuki täytyy viedä eteenpäin tässä muodossa kannatan hallituksen esitystä

kun tämä esitys tuli julki toki siitä oli jo hallitusneuvotteluissa tietoa mutta kun kun se nyt samoja epäilyjä oli mitä täällä vihreät ovat esittäneet tämän tämän suhteen mutta mitä paremmin tähän asiaan paneutuu sitä selvemmäksi tulee että kyllä meidän on tämä hiilivuotokysymys otettava äärimmäisen vakavasti noin kuusi viiva seitsemän vuotta sitten olin talousvaliokunnassa ja vierailimme tornion jaloterästehtaalla siellä keskustelimme johdon kanssa ja katselimme sitä tuotantoa siellä on valtava

energian tarve sähköä kuluu hirvittävät määrät ja kun tiedetään että kiinassa energian hinta hiilen ja muun kautta ja toisaalta työvoiman hinta raaka aineiden hinta kaikki kustannustasot ovat aivan eri tasolla kuin meillä niin siinä kilpailuasetelmassa ei suomalainen jaloterästehdas tuhansine työpaikkoineen missään tapauksessa pärjää ellei siitä pidetä huolta hyvin tarkoin tästä on tässä kysymys hiilivuoto on siis erittäin suuri riski eivät varmasti yhdeksän muuta eu maata olisi tätä ottaneet käyttöön elleivät näkisi tätä riskiä meillä se on nähdäkseni erityisesti terästeollisuuden kohdalla tärkeä ehkä kemian ja osin metsäteollisuudenkin osalta energiakustannukset ovat kuitenkin yrityksille sen verran suuri erä vielä tämän tuenkin jälkeen että kyllä ne yritykset tehostavat energiankäyttöään tästä huolimatta aivan varmasti saavat jopa siihen lisää mahdollisuuksia tämän tuen kautta tätä kautta työpaikat turvataan ja suomalainen teollisuus pärjää siinä kovassa kilpailussa missä se tänä päivänä on maailmalla

arvoisa rouva puhemies edustaja mäkelä mainitsi tässä että vattin tutkimukset olisivat vanhentuneita minä nyt kuitenkin lähtökohtaisesti olisin taipuvainen uskomaan tutkittuun tietoon ennen kuin edustaja mäkelän kommenttiin siitä että hän ajattelee näiden olevan vanhentuneita koska vientiteollisuus on lähettänyt kirjeen jossa vientiteollisuus toivoo itselleen lisää rahaa se nyt varmaan ei ole mitenkään tavatonta että me saamme monenlaisia kirjeitä joissa perustellaan hyvinkin järkevin syin se

suomessa rahaa tarvitsee kysymys on siitä onko tämä nyt esitetty malli teollisuuden tukemiseksi järkevä ja vastaako se siihen tarkoitukseen mihin se on väitetysti tehty minä olen sitä mieltä että se malli ei vaikuta perustellulta ja tämä hiilivuotoriski joka on mainittu ei vaikuta uskottavalta sen sijaan on aivan todellisia riskejä työpaikkojen säilymiselle suomessa näilläkin teollisuudenaloilla aivan muista syistä mutta hiilivuoto tuskin on se syy

rouva puhemies jäin pohtimaan äskeisiä puheenvuoroja kun miettii suomen metsäteollisuuden kehitystä mitä se on ollut aikojen saatossa niin siinähän on luotettu siihen devalvaatioon ja ja siihen mekaaniseen kehittymiseen ja kaikki tämmöinen innovaatio ja muu toiminta on jäänyt sieltä pois sen takia meidän teollisuuden tämänhetkinen menestyminen on ollut siitä kiinni että on jouduttu kehittämään uusia tuotteita ja uusia tarvikkeita mitä siellä tuotetaan nythän näyttää siltä että suomen metsäteollisuudella on uusi nousu ollut käynnissä ja tuotteet käyvät kaupaksi ja investointeja tehdään rajusti siinä mielessä olen jäänyt miettimään mitenkä näitä rahoja pitäisi sijoittaa kun miettii että samanaikaisesti on leikattu tutkimuksesta tuotekehityksestä koulutuksesta ja muista tämmöisistä asioista millä rakennetaan tämä hyvinvointi ja millä pidetään suomalaisen teollisuuden osaaminen ja taso korkealla kaikissa niissä yrityksissä missä minä olen käynyt vierailemassa luotetaan siihen osaamisen tasoon ja siihen että suomalainen koulutus tuottaa meille huippuosaajia joilla on kehityskeinot ja tuotteitten parantamiskeinot hoitaa asioita eteenpäin sinänsä minä hyväksyn sen että teollisuutta tuetaan ja hoidetaan näitä asioita mutta se että rahoja on otettu sieltä pois missä niitä olisi ennen kaikkea tarvittu minua huolestuttaa tällä hetkellä eniten

suosittelisin edustaja parviaiselle nyt ihan huolellisesti niitten kirjeitten mitä kommentoi lukemista ennen kuin kommentoi kysymys oli nimenomaan siitä että kirjeessä olivat mukana myös työntekijäjärjestöt en olisi antanut sille kirjeelle läheskään samaa painoarvoa jos siellä olisi ollut pelkkiä työnantajajärjestöjä silloin tuo argumentti olisi voinut toimia että ne järjestöt saavat jäsenilleen rahaa ja ovat tyytyväisiä mitä rahaa työntekijät tästä saavat

tällaista väitettä että me kaikkia niitä yhdeksää maata viisaampia olemme jokaisessa suomalaisessa tutkimuslaitoksessa

arvoisa puhemies taas on se aika vuodesta kun perusturvasta leikataan listalla ovat tällä kertaa esimerkiksi työmarkkinatuki kansaneläke sekä eräät vammaisetuudet säästöjen kohdistumista köyhimpiin perusteltiin tässä salissa viimeksi tänään valtiovarainministerin suulla sillä että rikkailla ei ole tulonsiirtoja leikattavaksi tämähän ei ole totta tilastokeskuksen tulonjakotilaston mukaan köyhin kymmenes suomalaisista saa tulonsiirroista vain yhdeksän pilkku neljä prosenttia rikkain desiili saa tasan kymmenen siis pikkuisen köyhiä enemmän loput kahdeksankymmentä pilkku kuusi prosenttia jakautuvat väliryhmille osittain lukuja selittävät ansiosidonnaiset vanhuuseläkkeet mutta ilman niitäkin on köyhimpien osuus tulonsiirroista vain kolmetoista pilkku kuusi prosenttia ja rikkaimpien viisi pilkku kuusi prosenttia ei siis pidä paikkaansa että tulonsiirrot menisivät pienituloisille ja siksi vain heiltä voidaan leikata alemmissa tuloluokissa on enemmän tulonsiirtoja saavia ihmisiä mutta toisaalta rikkailla könttäsummat ovat suurempia siinä missä keskimääräisen köyhän nostamat veronalaiset sosiaalietuudet jäävät alle kahteentuhanteen euroon vuodessa mätkähtää rikkaan pankkitilille lähes seitsemänkymmentätuhatta euroa

kuin pitkä matalapalkkaura vaikka jälkimmäinen olisi maksanut vakuutusmaksuja kokonaisuudessaan enemmän alkujaan köyhyyttä vastaan luodut järjestelmämme ovat vuosikymmenten kuluessa muuttuneet yhä enemmän elintason turvaajiksi vaikka osa ansiosidonnaisista etuuksista kustannetaan nimenomaisilla maksuilla ja juoksutetaan erityisten rahastojen kautta se tässä salissa usein kuulutettu iso kuva on että julkinen sektori kanavoi jo valmiiksi hyvätuloisille anteliaamman sosiaaliturvan kuin köyhälle henkilökohtaisesti olen sitä mieltä että pelkästään perusturvaan nojaava tulonsiirtojärjestelmä ei ole realismia pirstaleisten työmarkkinoiden ja nopeiden tulovaihteluiden maailmassa ansiosidonnaista sosiaaliturvaa tarvitaan muutosturvaksi näissä myrskyissä luovimiseen ainakin kunnes saamme riittävän perustulon

puhemies tämäkin lakiesitys heikentää erityisesti heikoimmassa asemassa olevien kansalaisten tilannetta ja siksi tätä esitystä on mahdotonta hyväksyä hallituksen leikkaukset tuntuvat kohdistuvan kaikkein huonompiosaisiin eläkeläisiin työttömiin lapsiperheisiin pitkäaikaissairaisiin ja pienituloisiin ihmisiin ja erityisen huolestuttavaa on se että nämä monet leikkaukset kohdistuvat samoihin henkilöihin ja aiheuttavat sillä tavalla merkittäviä toimeentulo ongelmia voidaan sanoa että hallituksen linja lisää eriarvoisuutta ja ihmisten välisiä tuloeroja ja tämä lakiesitys on yksi esimerkki siitä
arvoisa rouva puhemies täällä salissa ollaan taas poliittisten arvovalintojen äärellä ja ja kannan jälleen huolta siitä tämäkin leikkaus tai nämäkin leikkaukset kohdistuvat jälleen kaikista pienituloisimpiin kansalaisiimme sen takia en voikaan hyväksyä tätä tätä leikkausta kelan tutkimusten mukaan tämä lisää tuloerojen epätasa arvoisuutta ja etenkin köyhyysaste tämänkin päätöksen johdosta lisääntyy ja varsinkin eläkeläisköyhyys kasvaa huomattavasti

haluaisinkin nostaa näitten leikkausten kokonaisvaikutukset eri väestöryhmiin kun huomioidaan erilaisten asiakasmaksujen lääkekorvausten kela matkojen ja muiden maksujen ja tulojen leikkausten yhteisvaikutukset eri väestöryhmiin

on helppo jatkaa kahta edellistä puheenvuoroa tai oikeastaan kaikkia kolmea tämä hallituksen esitys edelleen heikentää nimenomaan kaikkein pienituloisimpien ihmisten toimeentuloa ja elämänlaatua tämä tulee leikkaamaan työttömyyspäivärahoja lapsilisää vammaistukia takuueläkettä kansaneläkettä elikkä niiltä ihmisiltä jotka elävät hyvin pitkälle sosiaaliturvan varassa sitä kautta valitettavasti se yksi iso kuva

joka on hallituksella on eriarvoisuuden lisääminen ja tämä esitys tulee sitä entisestään lisäämään aivan kuten edellisissäkin puheenvuoroissa täällä on todettu niin vuosi toisensa jälkeen tämä kohdistuu aina samoihin ihmisiin ja samoihin perheisiin puhutaan sitten vaikka eläkkeensaajista niin leikataan eläkkeen tasosta sitten jos perheessä sairastetaan

sairaskuluja lisätään ja asiakasmaksuja korotetaan ja sitä kautta nämä kaikki säästöt jotka hallitus tekee kumuloituvat samoille ihmisille vuosi toisensa jälkeen olisin tästä syystä myös itsekin peräänkuuluttanut sitä että ennen kuin näitä säästöjä lähdettäisiin tekemään ja tuomaan eduskunnalle meillä pitäisi olla yhtenäinen selvitys siitä mikä on näiden leikkausten ja säästöjen kokonaisvaikutus ja miten se vaikuttaa eri väestöryhmiin minun mielestäni tämäntyyppinen lainsäädäntövalmistelu joka tällä hetkellä hallitukseltakin tulee on jollakin tavalla myös eduskuntaa halveeraavaa koska meidän pitää hakea nämä tiedot ja selvitykset ja vaikutusten arvioinnit muualta koska niitä ei eduskunnalle automaattisesti ja luonnollisesti tuoda

arvoisa puhemies

lapsilisät luotiin aikanaan tulonsiirroksi lapsettomilta työssä käyviltä henkilöiltä jotka maksavat veroja lapsiperheille tätä siirtoa on on pidetty tärkeänä ja legitimoitu meidän muun muassa sillä että meillä myös eläketurva on on julkisen sektorin varassa minä olen valmis maksamaan veroissani jonkun toisen ihmisen lasten elinkustannuksia koska minä tiedän että jonakin päivänä tuon toisen henkilöt lapset maksavat minun eläkkeeni ja vanhuudenhoivani

me tiedämme myös että tällä hetkellä suomi on erittäin huolissaan alhaisesta syntyvyydestä me tarvitsemme tänne lapsia joko muualta taikka sitten sitten omasta toimesta ja me tiedämme että lapsiperheiden taloudellinen ahdinko vaikuttaa suoraan suoraan sekä perhekokoon että myös ylipäätään ensisynnytyksen ajankohtaan tai ikään ja halukkuuteen perustaa perhettä minun mielestäni suomella ei tässä tilanteessa ole varaa leikata lapsilisää miltään tuloluokalta kaikkein vähiten tietenkin niiltä kaikkein köyhimmiltä

muun muassa tähän teemaan niin yhtään ainutta hallituspuolueen jäsentä salissa tällä hetkellä vaan täällä on pelkästään opposition edustajia arvoisa puhemies lapsilisä on ollut pyhä asia keskustapuolueelle ja muistan viime kaudelta sen kun keskusta erittäin voimakkaasti kritisoi hallitusta siitä kun lapsilisiä leikattiin ja sitten tässä yhteydessä sosialidemokraattien johdolla kuitenkin rakennettiin verotusjärjestelmä joka kompensoi tätä lapsilisäleikkausta nimenomaan pienituloisille lapsiperheille ja sitä kautta ne leikkaukset pystyttiin sitten

että lapsilisän alentamisen ennakoidaan lisäävän toimeentulotukimenoja tulevaisuudessa toimeentulotukiriippuvuuden kasvu kuitenkin on yksi suuri pienituloisten lapsiperheiden työllistymistä vaikeuttava tilanne koska toimeentulotuki leikkautuu pois lisätulojen kasvaessa pidemmällä aikavälillä hintojen noustessa ehdotettu lapsilisän tason alentaminen yhdessä vuoden kaksituhattakuusitoista alusta voimaan tulleen lapsilisän indeksisidonnaisuuden poistamisen kanssa pienentää myös lapsilisiä ja perheiden ostovoimaa thl on myös arvioinut että tulonsiirrot kuten lapsilisä vanhempainpäiväraha kotihoidon tuki ovat jääneet ostovoimaltaan jälkeen yleisestä hintojen ja ansiotulojen noususta jos kukaan perheessä ei käy töissä mitä vähäisempiä ovat perheen muut tulot sitä enemmän painottuu tulonsiirtojen merkitys perheen taloudelle tästä syystä muun muassa lapsilisällä on suuri merkitys perheissä ja tästä syystä myös köyhyysriski lisääntyy

myös edustaja kiljusen harmistuksen siitä ettei yhtään hallituspuolueiden edustajaa ole ole mukana tässä keskustelussa lapsilisän säästöpäätös on lyhytnäköinen ensinnäkin siksi että se lisää lapsiperheiden köyhyyttä joka jo tällä hetkellä on hyvin iso ongelma suomessa tämän leikkauksen lapsiperheiden köyhyyteen toimeentulotukiriippuvuuteen on selvä ja kiinnittäisin huomiota siihen että puolet näistä köyhyysrajan alittavista perheistä ei käy tällä hetkellä ansiotyössä joten nämä perheet ovat erityisen alttiita tämänkaltaisille tulonsiirroille ja varsinkin niiden muutoksille ja etenkin heikennyksille

arvoisa puhemies lapsilisiä on siis tarkoitus leikata niin että saavutetaan kehyspäätöksen mukainen yhdentoista seitsemän miljoonan euron suuruinen säästö valtion menoihin vaikka lapsilisien leikkaus on euromäärältään pieni niin sen vaikutus esimerkiksi ostovoiman heikkenemiseen kasvaa koska hallitus on päättänyt poistaa myöskin lapsilisien indeksisidonnaisuuden hallitus on itsekin todennut että lapsilisien alentaminen lisää toimeentulotukimenoja tulevaisuudessa ja se lisää myös toimeentulotukiriippuvuutta olemme nyt toistamassa tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentä luvun laman virheitä silloin leikattiin lapsiperheiden toimeentulosta ja esimerkiksi thln tutkimus osoittaa että jos vanhemmat olivat saaneet pitkään toimeentulotukea niin lapsilla lisääntyivät

toimeentulo ongelmien kokeminen aikuisiässä eli lapsuuden olosuhteilla on huomattava vaikutus myöhempään hyvinvointiin en voi olla ihmettelemättä miksi hallitus ei edelleenkään ole tehnyt lapsiperheisiin kohdistuvien säästöpäätösten kokonaisvaikutusten arviointia pelkään pahoin että nämä säästöpäätökset

puhemies olisin itsekin perännyt nimenomaan sitä mistä sosialidemokraatit ovat puhuneet koko tämän ajan elikkä näitten

lapsiperheisiin kohdistuvien päätösten kokonaisvaltaista arviointia olisimme toivoneet sitä että ennen kuin tällaisia esityksiä yleensä tuodaan eduskuntaan niin kokonaisarviointi olisi tehty ja sitä kautta oltaisiin saatu parempaa tietoa myös näitten päätöksien perustaksi

arvoisa rouva puhemies tässä on vähän oikeastaan jatkoa viime lainsäädäntöesitykseen että että

eläkkeensaajan asumistukeen liittyvien lämmitys vesi ja kunnossapitokustannuksien ja näiden keskimääräisten asumismenojen ja enimmäisasumismenojen jäädyttämistä jatketaan sitten myös eteenpäin

emme voi hyväksyä että eläkkeensaajan asumistukea tullaan näiltä osin leikkaamaan varsinkin kun me tiedämme että eläkeläisiin kohdistuu myös muita leikkauksia kuten edellä keskustelussa olleet kansaneläkeindeksiin sidotut etuudet ja lääkekorvausten tason lasku matkakorvausten omavastuiden nostaminen ja tämä asiakasmaksujen kolmenkymmenen prosentin nousu ja niin edelleen elikkä tässä voi todeta sen että eläkkeensaajiin ja sairaisiin ikääntyneihin ihmisiin kumuloituvat kaikki leikkaukset jälleen senkin takia olisimme ehdottomasti toivoneet että tästäkin oltaisiin voitu tehdä vaikutusarviointi jonka pohjalta me sitten tietäisimme mitenkä on eläkkeensaajien kokonaistilanne ja muun muassa tältäkin osin voitaisiin paremmilla perusteilla päätöksiä tehdä emme voi siis hyväksyä esitystä

arvoisa puhemies tämä esitys yhdessä muiden eläkeläisiin kohdistuvien leikkausesitysten kanssa lisää eläkeläisköyhyyttä ja myös syventää sitä kaikkein heikoimmassa asemassa olevien toimeentuloon kohdistuvia säästöjä on mahdotonta hyväksyä jo nyt meillä on paljon ikäihmisiä jotka kertovat minulle että he joutuvat miettimään joka kuukausi ostavatko kaupasta ruokaa vai apteekista lääkkeitä näiden ihmisten määrä jatkaa kasvamistaan näiden päätösten johdosta

olen samaa mieltä edellä olleiden edustajien kanssa tätä leikkausta ei voi hyväksyä koska se kohdistuu jälleen hyvin pienituloisiin ihmisiin ylipäätänsä eläkkeensaajan asumistukea saavat jo ennestään hyvin pienituloiset ja usein kaupungeissa kaupungeissa vuokralla asuvat ikääntyneet ehkä ongelmallisen tästäkin heikennyksestä tekee se että eläkeläisköyhyys on todellinen ongelma suomessa ja luulen

ehkä niin hyväksytty sitä tosiasiaa että sille ongelmalle pitäisi tehdä jotain koska jatkuvasti tulee heikennyksiä jotka ennestään vain heikentävät näiden tiettyjen ihmisten asemaa ja kuten edustaja mäkisalo ropponenkin toi esille niin asiakasmaksujen korotukset isot ja merkittävät lääkekorvausten heikennykset kela maksujen nostot ja sitten tulojen useissa tapauksissa jopa laskeminen lisäävät tätä eläkeläisköyhyyttä itse myös olisin perännyt hallitukselta näiden leikkausten kokonaisvaikutuksia ensinnäkin näihin ikääntyviin ihmisiin koska luulen että ne heikentävät hyvin merkittävästi näiden ihmisten asemaa

arvoisa rouva puhemies meillä vasemmistoryhmässäkin on käyty keskustelua näistä asioista ja nähty tämä suoraan sinä hallituksen oikeistolaisena linjana että köyhiä ruvetaan kyykyttämään tässä on yksi pahimpia esimerkkejä mitenkä se tehdään vanhuksilta joilla muutenkin on jo hankala elämäntilanne viedään asumistukien myötä lisää rahaa pois ja heidän asemaansa vaikeutetaan minä tunnen hirmu paljon ihmisiä vanhuksia joiden luona olen käynyt kylässä ja he kertovat siitä mitenkä vaikealta tuntuu kun rahat tuntuvat koko ajan loppuvan ja normaalielämiseen mihinkään semmoiseen mitä voisi itselleen jotakin pienempää hommata eivät rahat riitä ollaan koko ajan riippuvaisia siitä miten toimeentulotuesta tai muualta saadaan rahaa tämä ei ole ollenkaan semmoinen mitä me kannatamme ollenkaan tässä ja tulemme vastustamaan tätä esitystä mitä hallitus on pohjannut tähän

edustaja nurminen nosti tässä esiin tärkeän asian elikkä tämän eläkeläisköyhyyden minä luulen että tämä on asia mitä me emme ole ehkä vielä tarpeeksi hyvin ymmärtäneet me olemme ajatelleet usein että että aiempina vuosikymmeninä meillä oli paljonkin pienituloisia eläkeläisiä nyt sitten tulevaisuudessa meidän eläkeläiset ovat tulotasoltaan hyvinkin heterogeeninen joukko ja siellä on itse asiassa aika paljon myös hyvin toimeentulevia mutta samanaikaisesti meillä tulee tulevaisuudessa olemaan äärimmäisen paljon hyvin pienituloisia eläkeläisiä johtuen esimerkiksi siitä että monen työura on jäänyt hyvin lyhyeksi tai hyvin pirstaloituneeksi eikä eläkettä ole kertynyt sen takia olisi äärimmäisen tärkeää että mitkä nyt kohdistuvat monelta eri suunnalta eläkeläisiin tehtäisiin semmoinen kokonaisarvio minkä perusteella pystyttäisiin katsomaan minkälaisiin eläkeläisiin nämä nämä säästöt kaikkein eniten sen tietysti pystyy nyt tälleen arvioimaankin vähän vain perustuen näihinkin esityksiin mitä tänään on ollut että kyllähän ne kohdistuvat niihin kaikkein meillä tulee olemaan lisääntynyt joukko köyhyysrajan alapuolella eläviä eläkeläisiä ja tämä on kyllä asia mistä meidän kaikkien olisi syytä huolestua ja todellakin tehdä sellaista eläkeläispolitiikkaa mikä kohdistuu ennen kaikkea kaikkein ja huolehtia siitä että jokaisella eläkeläisellä on mahdollisuus elää ihmisarvoista vanhuutta ja tulot riittävät

arvoisa rouva puhemies pohdin tätä leikkausta onko tämän aikuiskoulutustuen enimmäiskeston lyhennys ja perusosan pienentäminen tämän hetken työllisyyskehitys huomioiden järkevää vaikka ymmärränkin että tämä on osa kiky sopimusta niin mielestäni meidän olisi hyvä keskustella kuitenkin tämän heikennyksen vaikutuksista kiinnittäisin aluksi huomiota etenkin tämän tuen lisääntyneeseen vuonna kaksituhattayhdeksän näitä edunsaajia oli noin neljätuhatta mutta vuonna kaksituhattaviisitoista peräti yhdeksäntoistatuhatta edunsaajaa toisaalta on todettu että tätä tukea käyttävät etenkin naisvaltaiset alat etenkin hoiva ja hoitoala ja sitten opetuspuolen henkilöstö tämä tuki on ennen kaikkea tärkeä koska sillä vastataan näihin jo olemassa oleviin ja tuleviin työelämän muutoksiin ja koulutus myös ehkäisee työttömyyttä työttömyyttä hyvin merkittävässä määrin eli mielestäni vaikka tämä on osa kiky sopimusta pitäisi kriittisesti tätä leikkausta tarkastella mahdollisesti se perua

arvoisa puhemies tässähän on kysymys leikkauksesta ja ei varmaan tule yllätyksenä että vasemmistoliitto vastustaa tätäkin leikkausta tässä puututaan sekä sekä koulutustuen määrään että pituuteen joista minä erityisesti olen huolissani tästä pituudesta tämä pituus ei riitä kokonaisen uuden ammattitutkinnon suorittamiseen eikä sitä ole voinut siihen käyttää ne tilanteet joissa tätä täysimääräistä tukea on käytetty ovat olleet sellaisia jolloinka henkilö on halunnut parantaa osaamistaan jollakin erityisellä osaamisalueella esimerkiksi kehittää it taitojaan tai suorittaa jonkun kahdenkymmenen opintoviikon johtamiskoulutuksen tai sitten tilanteita joissa henkilö on opiskellut pitkään työn ohessa ja ikään kuin haluaa sitten viedä ne opintonsa loppuun loppuun tämän tuen turvin siinä kohtaa kun kun haluaa keskittyä niihin enemmän tämä on ollut erityisesti naisten käyttämä tapa parantaa omaa työmarkkina asemaansa tilanteessa jossa me tiedämme että että naisille koulutus on huomattavasti tärkeämpää kuin miehille uralla etenemisen kannalta johtuen meidän epätasa arvoisista työmarkkinoista

jos minä saisin yksin päättää minä rakentaisin semmoisen suomen jossa yksikään koulutus ei olisi turha ja yksikään leikkaus ei kohdistuisi koulutukseen kun me olemme maassa joka ei hirveän resurssirikas joka on pääomaköyhä jonka ainoa suuri aarre on sen omat ihmiset niin totta kai meidän pitäisi pyrkiä sellaiseen politiikkaan jossa kaikki koulutus ei ole vain sen yksilön etu vaan meidän ihan kaikkien etu

arvoisa puhemies tässä lakiesityksessä ehdotetaan aikuiskoulutustukeen heikennyksiä eli tukikauden enimmäiskeston lyheneminen yhdeksästätoista kuukaudesta viiteentoista kuukauteen ja tuen perusosan pienentäminen viidellätoista prosentilla aikuiskoulutustuen rahoituspohjaa muutetaan siten ettei valtio rahoittaisi enää palkansaajan aikuiskoulutustukea vaan tuki rahoitettaisiin kokonaisuudessaan työttömyysvakuutusrahaston toimesta valtio rahoittaisi kuitenkin edelleen yrittäjän aikuiskoulutustuen tämä lakiesitys on sovittu kiky neuvotteluissa ja työmarkkinajärjestöt halusivat tämän sopimukseen mukaan sillä hallituksen alkuperäinen esitys olisi heikentänyt aikuiskoulutustukea tätä esitystä huomattavasti enemmän haluan kuitenkin puheenvuorossani tuoda esille miten tärkeästä asiasta aikuiskoulutustuessa on kysymys tuen käyttöhän on kasvanut merkittävästi viime vuosien aikana vuonna kaksituhattayhdeksän sitä käytti neljätuhatta henkilöä mutta vuonna kaksituhattaviisitoista jo yhdeksäntoistatuhatta eli tuki on työttömyyden ennaltaehkäisyä ja se on hyvä vastaus myös työelämän muutoksiin aikuiskoulutusrahasto teki aikuiskoulutustuen vaikuttavuustutkimuksen vuonna kaksituhattaneljätoista muutama asia tästä vaikuttavuustutkimuksesta aikuiskoulutustukea käyttäneistä prosenttia sanoi että tuen merkitys oli melko tai erittäin merkittävä tekijä mikä mahdollisti koulutukseen hakeutumisen samaa mieltä oli yhdeksänkymmentäkolme prosenttia tukea käyttäneiden työnantajista noin kaksi kolmasosaa aikuiskoulutustuen saajista käytti käytti etuutta osaamisen uudelleen suuntaamiseen tai kokonaan uuden ammatin hankkimiseen etuus oli auttanut sen käyttäjiä työllistymisessä uusiin tehtäviin tai kokonaan uuteen ammattiin noin yksi kolmasosa oli edennyt nykyisissä tehtävissään aikuiskoulutustuella kouluttautumisen ansiosta aikuiskoulutustuen vaikuttavuustutkimus osoitti että taloudelliset syyt ovat merkittävin este kouluttautumiselle ja aikuiskoulutustuki mahdollisti taloudellisesti opiskelun monelle sellaiselle henkilölle jotka muuten eivät olisi voineet lähteä opiskelemaan ja ammatinvaihdon mahdollistamisen lisäksi aikuiskoulutustuki paransi työkykyä ja työssäjaksamista näin sanoivat siis tähän kyselyyn osallistuneet aikuiskoulutustukea saaneet henkilöt siten aikuiskoulutustuki on myös hyvä keino pidentää työuria toivon todella etteivät aikuiskoulutustuen hyödyt katoa tuen heikkenemisen myötä lopuksi arvoisa puhemies hallituksen esityksessä ei ole lainkaan sukupuolivaikutusten arviointia ja se on minusta kyllä suuri puute sillä vaikutukset kohdistuvat enemmän naisiin ja erityisesti sosiaali ja terveysalan ja opetussektorin henkilöt ovat käyttäneet tätä tukea kyllä tässä olisi todellakin paikallaan ollut tehdä myös sukupuolivaikutusten arviointi

arvoisa puhemies valtioneuvoston vuonna kaksituhattakolmetoista tekemän ja edelleen voimassa olevan periaatepäätöksen

ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman mukaan maassamme tarvitaan miljoona esteetöntä ja turvallista asuntoa vuoteen kaksituhattakolmekymmentä mennessä jos meillä on tavoitteena se että kotona asuu vähintään yhdeksänkymmentäkaksi prosenttia seitsemänkymmentäviisi vuotiaista

miljoonaa ja nyt sitten ehdotetaan kolmeakymmentäviittä miljoonaa eli trendi on ollut laskeva joskin nyt tänä vuonna sitten tulisi vähän enemmän kuin viime vuonna mutta siitä huolimatta on syytä kysyä miksi näitä resursseja vähennetään miksi tähän toimintaan ei anneta enempää määrärahoja koska tarve kasvaa väestön ikääntyessä jos kerran vanhusten kotona asumista halutaan tukea niin tämä olisi erittäin hyvä keino siinä kaiken lisäksi tällä korjaustoiminnan tukemisella on myöskin ihan huomattavia työllisyysvaikutuksia joten tähän asiaan olisi kyllä hallituksen kannattanut panostaa enemmän

ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kahdeskymmeneskahdeksas asia käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö kahdeksantoista asian käsittely keskeytettiin perjantaina kuudestoista yhdeksättä kaksituhattakuusitoista pidetyssä täysistunnossa